lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia

ei esittelystä tule mitään ellen kuule omaa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys kuudenkymmenenneljän liittyen työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain

ministeriltä mutta valitettavasti hän ei ole täällä paikalla kun täällä asiaa on käsitelty ja lausuntoja pyydetty niin hyvinvointiala hali lausuu täällä ja esittää että lain valmistelussa tulisi ottaa aikalisä jolloin esityksen vaikutukset vero ja ja eläkemaksutuloihin selvitetään tarkemmin sekä huomioidaan esityksen vaikutukset lääkäripulaan uutena näkökulmana olisin halunnut tiedustella mitä tällä tarkoitetaan onko tällä esityksellä esityksellä mahdollisesti lääkäripulaa lisäävä vaikutus vai lääkäripulaa helpottava vaikutus esitys liittyy vahvasti hoivatakuuajatukseen koska haluamme lääkäreitä lisää emmekä toki halua sellaista lainsäädäntöä joka ei näitä lääkäreitä toisi

keskustelu on katsotaanpa edustaja essayah
kiitoksia arvoisa puhemies tässä on nyt vähän hämmentävä tilanne kun tässä on kuitenkin kysymyksessä aika tärkeä työeläkelainsäädäntö ja sairausvakuutuslakien muuttamiseen liittyvä lainsäädäntöpaketti onkohan tarkoitus että tätä ministeri tässä esittelee vai käymmekö me täällä nyt sitten debattia vaikka ministeri on salissa

keskustelu käynnissä ja ministerillä on oikeus osallistua keskusteluun

arvoisa puhemies mukavaa että ministeri saapui paikalle en tiedä kuulitteko mutta oikeastaan edustaja juvonen esitti erittäin oleellisen kysymyksen nyt on viime aikoina puhuttu sote uudistuksesta hoitajatakuusta ja ja lääkärille pääsystä ja kaikenlaisista keinoista joilla me saisimme uusia lääkäreitä on esitetty että tulisi tuhat uutta lääkäriä oikeastaan kysyisin ehkä tässä ohessa myöskin sitä onko teillä suunnitelmia miten niitä lääkäreitä nyt saadaan ja mistä heitä saadaan lisää oli erittäin oleellinen tämä edustaja juvosen kysymys mitkä tämän esityksen vaikutukset ovat vähennetäänkö täällä lääkäreitä vai lisätäänkö täällä lääkäreitä hyvä että meidän perussuomalaisten kansanedustajat ovat hereillä niin ettei tämäkin keskustelu nyt mennyt oli jo menossa hyvinkin niin sanotusti klousiin edustaja juvonen otti

todellakin käsissämme on paksu nivaska lakitekstiä ja kiinnitän huomiota hyvinvointiala halin näkemykseen siitä että tässä lainvalmistelussa tulisi ottaa aikalisä ja pyytää myös vaikutusten arviointia täällä mainitaan uutena näkökulmana ja nyt haluaisin kysyä teiltä kun tämä valtavan paksu lakiesitys liittyy kyllä vahvasti aikomukseenne tuoda hoivatakuu onko tällä hallituksen esityksellä lääkäripulaa lisäävä vaikutus vai lääkäripulaa helpottava vaikutus erittäin tärkeitä kysymyksiä ja millä tavalla vastaatte nyt tähän halin näkemykseen

arvoisa herra puhemies hyvä että perussuomalaiset pitivät keskustelun hengissä ja ja myös myös edustaja essayahhan oli tässä aivan aivan niin kuin elvyttämässä tämän keskustelun kyse on on tietysti erittäin vakavasta asiasta meillä on lääkäripulaa tässä maassa viime päivinä on uutisoitu myös laajasti siitä että terveyskeskukset ovat syvässä kriisissä lääkäriin ei ei pääse puhutaan hoitajatakuusta ja hoitoon pääsystä ja on kerrottu että ensi vuonna

ollaan palkkaamassa lisää lääkäreitä terveyskeskusohjelman kautta seitsemälläkymmenellä miljoonalla mutta sitten asiantuntijat ovat kertoneet että ei tuota seitsemänkymmentä miljoonaa voikaan käyttää lääkäreiden palkkaamiseen nyt tietysti olisi hyvä saada selvyys siihen onko tämä terveyskeskusohjelmaan varattu seitsemänkymmentä miljoonaa käytettävissä lisälääkäreiden palkkaamiseen vai ei kaiken kaikkiaan tietysti tämän tämän esityksen

arvoisa herra puhemies tosiaan kiitos perussuomalaisille ja ja kristillisdemokraateille että piditte täällä puheenvuoroja niin että saatiin ministerit ainakin hetkeksi saliin nyt taisi toinen ministeri lähteä mutta todellakin suomessa on erittäin hyvä erikoissairaanhoito mutta meidän oecd maiden eriarvoisin terveyskeskuksiin ei pääse siellä odottavat työttömät lapsiperheet eläkeläiset nyt kun hallitus on hienosti luvannut että tuhat lääkäriä tulee niin toivon kuulevani miten tämä lakiesitys vaikuttaa lääkäreiden saatavuuteen ja toivoisin että täällä ministerit tai hallituksen edustajat kertoisivat minkälaisiin toimenpiteisiin oikeasti ryhdytään jotta nämä tuhat lääkäriä saadaan ilolla kuulimme sen kun ministeri kiuru kertoi että nyt laitetaan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa hakuun alueet voivat hakea ja ja ministeri sanoi että jos tällä rahalla niitä lääkäreitä ei saada niin ei sitten millään mutta nyt kun stmn virkamiehet ovat todenneet

oikeus ja kohtuus että eduskunta saisi tietää mihin tätä rahaa voidaan käyttää ja ja millä rahalla nämä lääkärit aiotaan palkata me haluamme kokoomuksen eduskuntaryhmässä että ihmiset saavat sosiaali ja terveyspalvelut mielestämme on todella väärin että eläkeläiset eivät pääse sinne terveysasemalle eivät lapsiperheet eivät työttömät me itse voimme käyttää työterveyshuoltoa täällä eduskunnassa meidän täytyy muistaa että ihmiset odottavat toivon että täällä oleva ministeri tai hallituksen edustaja vastaa tästä on todella suuri epätietoisuus näin suurta ristiriitaa en muista ministerin puheiden ja ja virkamiesten puheiden välillä ministeri sanoo tällä saadaan ne lääkärit mitä tuolta kentältä löytyy ja virkamies sanoo ei tällä ei voida palkata yhtään lääkäriä

arvoisa puhemies olisin vielä näihin itse esityksen substanssikysymyksiin halunnut paneutua ensinnäkin täällä esitetään että jos työntekijä on ollut tietoinen siitä että työnantaja on laiminlyönyt eläkevelvoitteensa maksamisen niin tältä ajalta työntekijälle ei kerry eläkettä minä olisin halunnut tietää millä tavalla ministeriössä on huomioitu se että monet tällaisista tilanteista saattavat liittyä esimerkiksi siihen että

pakkotyössä tai vastaavanlaisessa työsuhteessa elikkä hän on saattanut hyvinkin olla tietoinen siitä että hänen työnantajansa ei välttämättä suorita näitä maksuja siitä huolimatta tuntuu aika kohtuuttomalta että työntekijä on nimenomaan se joka kärsii tässä tässä sitten siitä että hänelle ei eläkettä kerry ajatellaan nyt vaikka ihmiskauppatilanteita tai vastaavia niin voi olla että työntekijällä on hyvin vahva epäilys siitä että mitään eläkemaksuja ei makseta ja siinä mielessä olisin halunnut tietää ministeriltä että onko huomioitu että tällaisessa tilanteessa esimerkiksi eläketurva tulee sitten

kun ainakin viime kaudella oli vahvasti epäilyksiä siitä onko nämä niin sanotut kattamattomat eläkevastuut tuolla kevassa hoidettu niin olisinkin kysynyt että onko tai tuleeko sillä että eläkemaksut ovat erisuuruisia eri eläkelaitoksissa olemaan vaikutusta tämän hallituksen mahdollisiin sote ratkaisuihin

ja kolmantena sitten vielä tästä kun täällä puhutaan tästä oikeudesta eläkkeeseen palkattomilta ajoilta meillä suomessahan kotihoidon tuen ja myöskin tutkintoon johtavan opiskelun ajalta kertyy niin sanottua laskennallista eläkettä tätä asiaa olen jonkun verran selvitellyt ja tullut siihen hämmentävään lopputulemaan että näitä eläkevastuita ei tällä hetkellä ole rahastoitu elikkä ne eläkevastuut tulevat maksuun tuleville hallituksille siinä vaiheessa kun nämä henkilöt vaikkapa nyt kotihoidon tuella olleet lähtevät sitä omaa eläketurvaansa peräämään ja ymmärtääkseni kyse on kyllä sitten ihan miljardiluokan vuonna kaksituhattakaksi kun tätä asiaa on täällä eduskunnassa käsitelty näitä muutamia etuuksia on sinne lisätty mutta näitä asioita ei ole rahastoitu sitä on luvattu selvittää matkan varrella ei kuitenkaan ole selvitetty ja meillä on olemassa siellä rahastoimattomia eläkevastuita jotka ovat näitä niin sanottuja laskennallisilta

herra puhemies tässä tosiaan muiden edustajien huoleen yhdyn tässä meillä on täällä semmoinen hyvä tapa että ministerit esittelevät tämmöiset merkittävät lakimuutokset ja oikeastaan vähän ajattelin että ylpeänä esittelevät omien ministeriöidensä ja hallinnonalansa uudistuksia täällä ja sitä toivoisin kiinnitän huomiota vähän samaan asiaan kuin edustaja essayah tähän ajatukseen tässä että työntekijälle ei kartu eläkettä jos jos työnantaja ei sitä ole jostain syystä kartuttanut ja maksanut ja jos työntekijä on ollut tästä tietoinen aika iso vastuu tässä nyt ollaan laittamassa työntekijän päälle siellähän voi olla moniakin sellaisia syitä joiden takia hän ei tällaiseen toimintaan ryhdy että esimerkiksi ilmoittaisi asiasta jotenkin eteenpäin toivoisin että tätäkin ministeri voisi hieman avata mikä tässä on ollut motiivina näin voimakkaaseen muutokseen

arvoisa herra puhemies toivoisin myös uudelta hallitukselta sitä että varsinkin tällaiset merkittävät monisivuiset hallituksen esitykset esiteltäisiin eduskunnalle lähetekeskustelussa ministerin toimesta ja sitten myös varauduttaisiin vastaamaan kysymyksiin ja kiitos siitä että ministeri on siellä aitiossa ja varmasti

laskentaan ehdotettujen muutosten arvioidaan kasvattavan miehille maksetuista vanhempainpäivärahoista karttuvaa työeläkemenoa ja taas pienentävän naisille maksetuista vanhempainpäivärahoista karttuvaa työeläkemenoa toivoisin että hiukan tätä avaisitte tarkemmin sitten todellakin asian valmistelussa eri tahoilla on ollut aika paljon erilaista huomautettavaa mihin on hyvä saada tässä lähetekeskustelussa vastaus ja itsekin toivoisin että vastaisitte tähän hyvinvointiala halin viestiin jossa he ovat huolestuneita esityksen vaikutuksista lääkäripulaan tätä halin näkemystä ei ymmärtääkseni tässä esityksessä ole huomioitu mutta varmasti ministeri pystyy meille

arvoisa puhemies kiinnitän huomiota samaan asiaan juvonen ja ja räsänen hallituksen esityksessä kohdassa kahdessa piste viidessä toisessa kappaleessa puhutaan työpanososingosta mikä tällä hetkellä toimii siis sillä tavalla lääkäreiden kohdalla että he voivat osan palkastaan saada työpanososinkona jolloin työnantajan tai sen yrityksen joka sen osingon maksaa ei tarvitse siitä maksaa sosiaaliturvamaksuja vaikkakin se on verotettavaa palkkatuloa siis sosiaaliturvamaksuja ja eläkevakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa ja nyt jos tämä mahdollisuus tällä hallituksen esityksellä poistetaan niin olisi kyllä hyvä selvittää millä tavalla tämä vaikuttaa lääkäreiden saatavuuteen julkisella sektorilla kiitos
arvoisa herra puhemies haluan kehua oppositiota näistä rakentavista kysymyksistä minusta ne ovat olleet oikein asiallisia ja muun muassa ne huolet tästä mahdollisesta lääkäripulasta ovat sellaisia minusta on ihan hyvä että ministeri niihin varautuu vastaamaan lääkäreitä tässä maassa totisesti tarvitaan yhä enemmän mutta sen sijaan että pelkästään pohdimme tällaisia mekaanisia toimia siihen kuinka paljon lääkäreitä aina tarvitaan lisää tai kuinka paljon rahaa aina tarvitaan lisää palveluiden tuottamiseen haluaisin kiinnittää huomiota myös muun muassa lääkärilehden erittäin asiantuntevaan artikkeliin tämmöisistä järjestelmähäiriöistä ja häiriökysynnän merkityksistä meidän sosiaali ja terveydenhuollossamme ja toivon että myös tällaisiin rakenteellisiin kysymyksiin paneuduttaisiin

arvoisa herra puhemies tästä asiasta on elinkeinoelämän keskusliitto lausunut seuraavaa elinkeinoelämän keskusliitolla ei ole huomauttamista esityksen johdosta harvoin tässä tapauksessa lääkäriliitto joka kuuluu akavaan lausuvat näin akava on lausunut akava on ollut mukana esityksen valmistelussa akavalla ei ole esitykseen huomautettavaa sttk on lausunut sttk on ollut mukana esityksen kolmikantaisessa valmistelussa sttklla ei ole esitykseen huomautettavaa minulle uutena kansanedustajana on ollut eräänlainen elämys se että kun täällä keskustellaan asiasta a niin hetken päästä puhutaan ihmiskaupasta terveyskeskusjonoista miljardien eläkevastuusta sukupuolivaikutuksista ja niin edelleen ja niin edelleen tässä on kysymys hyvin pitkälti teknisestä järjestelystä siitä tekevätkö lääkärit työtä ammatinharjoittajina vai niin sanotuissa osakkuusyhtiöissä joissa sitten voi osan siitä ammatinharjoittajatulosta ottaa osinkona jolloin sitä verotetaan eri tavalla ja siinä on erilaiset eläkejärjestelyt ja käytännöt tällä asialla ei tule olemaan mitään kielteisiä vaikutuksia lääkäreiden saatavuuteen työmarkkinoilla itse olen ammatinharjoittajana hoitanut ehkä kaksikymmentätuhatta lääkärikontaktia ja minun mielestäni halin lausunnossa olevat asiat ovat täysin liioiteltuja kun siellä todetaan että että esimerkiksi ammatinharjoittajana toimiminen tarkoittaa niin suurta byrokratiaa että se vähentää lääkärien lääkärien esimerkiksi virkatyön lisäksi tekemää ammatinharjoittajatyötä se on hyvin vähän byrokratiaa vaativaa työtä eli tässä nyt ollaan kyllä minusta tehty näillä opposition kysymyksillä kärpäsestä härkänen tämä on hyvin tekninen ratkaisu niin kuin sitten tässä työnantajan eli ekn ja

arvoisa puhemies äskeinen puheenvuoro oli kyllä yllättävä jos ajatellaan sitä että kun tämä hallitus aloitti he halusivat olla enemmän heikkojen puolella kuin edelliset hallitukset niin nyt kuulosti ihan siltä että tämä hallitus nimenomaan puolustaa niitä jotka ovat vahvassa asemassa kun viitattiin näihin lausuntoihin niin ne olivat juuri niitä tahoja jotka ovat vahvassa asemassa mutta miten käy tässä salissa monta kertaa viitataan siihen pieneen tavalliseen ihmiseen esimerkiksi pitkäaikaissairaisiin minkälaiset vaikutukset tällä lainuudistuksella on niille jotka ovat olleet kenties vuoden sairauslomalla ja joutuvat työkokeiluun jonka jälkeen todetaan että he ovat edelleen työkyvyttömiä he tippuvat siihen pienempään sairauspäivärahaan tällaisista asioista olisi myöskin syytä keskustella ei pelkästään lääkäreitten saannista ja heidän tilastaan markkinoilla meidän pitäisi lainsäädännössä huomioida miten käy tavalliselle kansalaiselle

mielenkiintoisesta keskustelusta lupaan teille edustajat että täällä aina ylpeydellä esittelen tämän hallituksen esityksiä ja omia lakiesityksiäni mutta todettakoon että tämä esitys on viime kaudelta jäänyt esitys jonka nyt sitten tämä

tämä esitys liittyy viime kaudella tehtyyn päivärahojen maksuperusteiden uudistamiseen eli jatkossa päivärahat määrittyvät edellisten kahdentoista kuukauden tulojen mukaan ja tässä nämä muutokset tehdään tähän työeläkejärjestelmään ja hyvät edustajat tämä on ennen kaikkea tekninen muutos kuten edustaja linden täällä sanoi ja ensisijaisesti tämä hallituksen esitys liittyy nimenomaan työtulouudistukseen joka on iso uudistus tämä laki pitää saattaa voimaan ennen kuin tämä työtulouudistus

arvoisa herra puhemies olenko oikeassa jos totean että aina kun eduskuntakausi päättyy lakiesitykset raukeavat ja ja kaikki ne esitykset jotka hallitus tuo ovat hallituksen esityksiä täällä nyt on todettu sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta että täällä on tehty kärpäsestä härkänen mutta täällä on pyydetty vain että merkittävä lakiesitys esiteltäisiin ministeri esittelisi lakiesityksen ja vastaisi siihen liittyviin kysymyksiin mielestäni se on ihan kansanedustajien perusoikeus ja toivon että tämän tyyppistä keskustelua täällä ei

haluan tässä nyt vielä käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja sanoa sen että en voi mennä mihinkään ilman että minulta kysyttäisiin sitä että aikooko hallitus todellakin leikata työeläkkeitä hallitusohjelmassa lukee niin että selvitetään mahdollisuutta työeläkejärjestelmän sisällä korottaa pienimpiä eläkkeitä eli tämähän tarkoittaisi sitä että esimerkiksi poliisien ja sairaanhoitajien eläkkeistä otettaisiin niitä euroja ja ja siirrettäisiin niitä pienimpiin eläkkeisiin on tärkeää että eläkkeiden ostovoimasta huolehditaan

on pienet eläkkeet meidän täytyy tehdä toimia että he tulevat niillä toimeen mutta tämä selvityshän joka on hallitusohjelmassa romuttaisi koko työeläkejärjestelmän aiotaanko tämä tehdä sen takia että vaalilupaukset lunastetaan minä saan jatkuvasti yhteydenottoja sairaanhoitajilta poliiseilta ja niissä kysytään että aiotteko te todellakin tehdä tämän toimen ja kysyn nyt vastuuministeriltä aiotaanko tämä selvitys tehdä ja aiotaanko vaarantaa koko työeläkejärjestelmän kestävyys ja se että se perustuu työn tekemiseen

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että myös minä ihmettelin edustaja lindenin puheenvuoroa siitä että oppositio täältä varsin varsin huvikseen nostaisi näitä teemoja esille ei suinkaan tämä on ihan puhtaasti täältä asian valmistelusta muun muassa tämä halin lausunto liittyen siihen lääkäriasiaan ja mahdollisuuteen lisääkö tämä esitys lääkäripulaa suomessa ja mitä tämä tulee tarkoittamaan

siellä nähdään tarpeelliseksi ja siinäkin mielessä koen tärkeänä tämän keskustelun että täällä nostetaan aiheet esille eli todellakin hali toteaa täällä niin että tällä esityksellä on vaikutuksia tähän lääkäripulaan ja sen olisin halunnut kuulla onko sillä lisäävä vaikutus lääkäripulaan vai lisääkö tämä mahdollisesti lääkäreitä mikä on villakoiran ydin tässä asiassa perussuomalaisille on erittäin tärkeää se että ihminen pärjää sillä eläkkeellään olemme pieneläkeläisten asialla ja kannamme toki myös näistä eläkeasioista tähän esitykseen liittyen huolta me olemme olleet aina sillä linjalla mikä on suomalaiselle paras ja erityisesti ikäihmiset vanhukset eläkeläiset ovat sydäntä lähellä ja miksi eivät olisi he ovat tämän suomenmaan rakentaneet näemme myös tärkeänä että he pääsevät sinne lääkärille eli kun olette tuomassa tämän hoivatakuulain niin turvaako se hoivatakuu nyt sitten sen että nämä suomen rakentaneet eläkeläiset sairaanhoitajat hoitajat jotka hoitavat myös teitä meitä kaikkia pääsevät itse sinne lääkärille sitten tarvittaessa tästä on kysymys ja on hienoa ministeri että olette paikalla vastaamassa saavuitte hieman myöhässä mutta joskushan me kaikki myöhästymme

arvoisa puhemies minunkin pitää nyt ihan puuttua tähän sosiaalidemokraattien edustaja lindenin puheenvuoroon ensinnäkin jos te katsotte perustuslakia niin siellä on käsitelty niitä seikkoja joiden mukaan eduskunta maan ylimpänä lainsäädäntöelimenä käsittelee lakiesitykset on lähetekeskustelu jossa kerrotaan mistä on kysymys ministeri kertoo usein mitä keskeistä siinä on eduskunnan kansanedustajat antavat omia näkemyksiään omia terveisiään mietintövaliokunnalle ja lausuntovaliokunnalle tämä on aivan normaalia jos toivoo että asioista ei käydä keskustelua että ne menisivät hyvin nopeasti niin sanottu teknisinä asioina niin tietysti voi odottaa en tiedä missä ominaisuudessa ehkä kenelläkään on varaa sanoa että joku tietty esimerkiksi hyvinvointiala hali ryn lausunnot olisi vain minun mielestäni väärässä koska toivoisin tietysti teiltä vähän enemmän argumentteja minäkin voisin sanoa että minun mielestäni sitä sun tätä mutta se ei ole silloin tutkittua tutkittua tietoa luitte myös hyvin valikoivasti näitä teidän esimerkkejänne totesitte että akavalla ole esitykseen huomautettavaa valitettavasti vaan jätitte seuraavan lauseen lukematta akava kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että esitys on ongelmallinen verotuksen ja eläkkeen perusteeksi luettavien ansioiden tulkinnan osalta tämä jatkuu eli minusta voisitte lukea niin kuin täällä on tämä lähetys on julkinen lähetys seuraava seuraava käsittely on valiokunnissa suljettujen ovien takana tämä on myös kansalaisille tiedoksi mistä tässä on kysymys ja silloin ei pitäisi tälleen valikoivasti kertoa annoitte tietyllä lailla hyvin vääränlaisen käsityksen tekninen asia ja tosiaan pyydän teitä

herra puhemies minun korvaani sattui se kun ministeri pekonen toi esiin että kun tämä iso esityskokonaisuus jossa on myös paljon teknistä sisältöä on edellisen hallituksen aikana valmisteltu niin sen vuoksi ei pitäisi nykyhallitukselta näin ymmärsin vaatia kovin paljon perustelemista kyllä nyt on tietysti niin että valtaosa niistä esityksistä mitä tässä vaiheessa eduskuntaan annetaan on jo edellisen hallituksen aikana valmisteltuja ja kuitenkin on ihan selvä ja siitä olemme varmasti kaikki yksimielisiä että nykyinen hallitus kantaa poliittisen vastuun niistä esityksistä jotka se tänne eduskuntaan tuo vaikka valmistelutyö on luonnollisesti tehty jo edellisen hallituksen aikana minusta tämä on

myös uusien ministereitten pitää tämä sisäistää sitä paitsi nykyhallituksella on sellainen avustaja armeija käytettävissään että luulisi että joillekin näistä avustajista olisi olisi löytynyt aikaa perehtyä tähän esitykseen ja tehdä ministerille nuotit tähän lähetekeskusteluun myöhemmin tänään täällä keskustellaan tästä leikatusta vappusatasesta mutta jo tässä yhteydessä kun eläkejärjestelmästä laajemmin puhutaan erittäin perusteltu oli tämä edustaja sarkomaan kysymys siitä että koska niiden ehkä noin tuhatkaksisataa viiva tuhatneljäsataa euroa kuussa eläkettä saavien pieneläkeläisten asemaa tämä leikattu vappusatanen ei lainkaan kohenna tarkoitus että niiden eläkkeitä aiotaan kohentaa työeläkejärjestelmän sisältä niin kuin hallitusohjelmassa on sovittu selvitettäväksi jokainen varmasti ymmärtää että jos lähdetään työeläkejärjestelmän sisältä siirtämään joidenkin pieneläkeläisten hyväksi jotain korotuksia niin se on silloin muilta eläkkeensaajilta pois todellakin varoittaisin hallitusta ryhtymästä tällaiseen työeläkejärjestelmän sorkkimiseen jos ei hallituksella ole riittävää poliittista tahtoa tai kykyä toteuttaa demareitten vappusataslupausta joka tietysti oli ylimitoitettu niin sitten se jätettäköön toteuttamatta niin kuin nyt on tehty tässä leikatun vappusatasen esityksestä josta tänään myöhemmin keskustellaan ja asia olkoon näin mutta jos samalla sitten sovitaan että sinne työeläkejärjestelmään mennään sisään ja otetaan esimerkiksi keskituloisilta eläkeläisiltä sitten pois jotta voidaan puheenjohtaja rinteen vaalilupauksia toteuttaa niin se on kyllä mielestäni virheellinen menettely eläkejärjestelmä tässä mielessä olkoon eteenkinpäin johdonmukainen ja hyvä

arvoisa herra puhemies otan nöyrästi vastaan kaiken sen opastuksen joka minulle on täällä annettu ja olen nyt oppinut että esimerkiksi nyt on korrektia puhua vappusatasesta kun käsittelyssä on vallan muunlainen esitys täällä tunnen tätä asiaa kohtalaisen hyvin ja otin sen takia esille tässä kolme muunsisältöistä lausuntoa koska tämä oli nostettu esille useista lausunnoista tässä aloituspuheenvuorossa vain yhden lausunnon yhden kappaleen valossa jossa oli kritiikkiä tätä asiaa kohtaan

eli eivät ole kerryttäneet itselleen eläkettä siitä yrittäjätulosta ollenkaan voin kertoa että näin tein itse aikanaan kun kahdenkymmenenyhden työvuoden aikana tein julkisen toimen lisäksi yksityisvastaanottoa hankin vapautuksen yrittäjäeläkemaksusta jolloin tämä on käytännössä tämmöinen verotus ja eläkemaksutekninen uudistus joka tässä on kyseessä ja sen takia halusin tuoda tästä vähän toistakin argumenttia esille siteeraten niitä lausuntoja joita tästä olivat monet eri tahot antaneet mutta kiitos nöyrimmästi nyt siitä opetuksesta että tässä on nyt mahdollista puhua vappusatasesta ja miljardivajeista ja ja mistä kaikesta tässä nyt olikaan mahdollista puhua

arvoisa puhemies tässähän nyt on ollut kysymys lähtökohtaisesti siitä että

ovat pyytäneet lakiesityksen esittelyä olemme kysyneet asiallisia kysymyksiä lakiesityksestä emme ole saaneet vastauksia kaikkiin kysymyksiin täällä yksi hallituspuolueen kansanedustaja on todennut että olemme tehneet kärpäsestä härkäsen tämä on kansanedustajan vakavaa työtä on on tärkeää että lakiesityksestä saadaan ministerin esittely se valmistelu olisi ollut edellisen hallituksen aikana aina hallitus kantaa siitä vastuun ja toivon että tästä ei ei tule nyt sitten käytäntöä vielä tästä hallitusohjelman kirjauksesta kun puhutaan nyt työeläkkeistä tosiaan hallitusohjelmaan on kirjattu se että selvitetään mahdollisuus

sanon tässä ministeri että olen usealta kansanedustajalta hallituspuolueen kansanedustajalta kysynyt aiotteko tämän tehdä kuka tätä esitti mitä tällä aiotaan yhtään vastausta en ole saanut jos en tänään sitä vastausta saa niin niin aion tästä sitten lopulta jättää sen kirjallisen kysymyksen mutta olisi hyvä että saisimme tässä yhdessä vastauksen siihen aiotaanko tämä selvitys tehdä ja ja tosiasia on että jos tämäntyyppisiin toimiin mennään niin silloin romutettaisiin koko työeläkejärjestelmä ja tämä on kyllä ennenkuulumatonta vaalilupauksia on aina tehty

edustaja laiho ja tämän jälkeen ministeri pekonen
arvoisa puhemies tämä työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamisesitys on paksu nivaska papereita ja sen sisältö on myöskin merkittävä sen takia yhdyn edellisiin puhujiin siinä että tästä olisi ollut tarpeen saada ministerin esittely

hali hali tuo lausunnossaan esille että valmistelussa on ehdottomasti otettava aikalisä koska tämän esityksen vaikutuksia vero ja eläkemaksutuloihin ei ole selvitetty riittävästi pitää myöskin huomioida esityksen vaikutukset lääkäripulaan akava tuo myöskin esille huomionsa

lakiesitystä olisi selvennettävä ja olisi myös havainnollistettava miten se käytännössä vaikuttaa erilaisissa toimintamalleissa ja tilanteissa hali on nostanut esille täällä tämän vaikutukset lääkäripulaan ja tämä on todella huomioitava asia samaan aikaan kun ollaan suunnittelemassa tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus mallia ja ja pitäisi vahvistaa perusterveydenhuoltoa me emme saa olla tekemässä lakimuutoksia jotka voisivat hankaloittaa joittenkin ryhmien toimimista tai tekemässä muutoksia jotka eivät kannusta esimerkiksi lääkäreitä tai muita ammatinharjoittajia toimimaan siellä perusterveydenhuollossa mikä olisi tavoitteena edustaja lindenille sen verran tarkennuksena että että nykyään yel yrittäjäeläkkeestä ei voi saada vapautusta itse en ole ainakaan siitä saanut vapautusta vaan se on tällä hetkellä pakollinen kaikille ehkä sinä aikana kun edustaja linden on lääkärin ammattia harjoittanut se on näin ollut mutta tällä hetkellä se on pakollinen kaikille maksettavaksi vaikka olisi julkisen työnantajan palveluksessa myöskin mainita sen että

meidän pitää mahdollistaa erilaiset ratkaisut saada lääkäreitä perusterveydenhuoltoon toki voi olla niin että että on julkisessa työssä ja tekee sivutyönään yksityistä mikä on ollut vuosia se malli mutta yhä harvempi lääkäri tähän on enää halukas koska työrasite tietenkin käy suureksi pitää olla myös mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi perusterveydenhuollossa ammatinharjoittamistehtäviä

arvoisa puhemies minusta tämä on ollut arvokasta keskustelua täällä eduskunnassa teidän kansanedustajien taholta otan myöskin kritiikin vastaan siitä että en ollut valmistautunut esittelemään tätä lakiesitystä eduskunnalle tässä on kuitenkin kuten sanoin kysymyksessä tekninen muutos joka liittyy tähän isompaan kokonaisuuteen työtulouudistusta tämä esitys on nyt annettava eduskunnalle ennen ennen kuin tämä työtulouudistus voi sitten astua voimaan tämän hallituksen esityksen luottavaisesti nyt sosiaali ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi ja uskon että siellä asiaa käsitellään perusteellisesti mikäli siellä joitakin puutoksia ilmenee niihin voidaan sitten tarttua kuten kuten jo totesinkin kyllä me seuraamme näitä vaikutuksia ja ja puutumme ja korjaamme korjaamme sitten ne epäkohdat mitä tässä mahdollisesti on jäämässä mutta uskon että että tämä esitys hyvin täällä etenee haluan myöskin hyvät edustajat sanoa teille että kyllä tämäkin hallitus on huolissaan eläkeläisistä tämä hallitus ole tekemässä mitään sellaisia ratkaisuja tai muutoksia joilla jonkun eläkeläisen tulot heikkenisivät päinvastoin sosiaali ja ja terveysvaliokunta on antanut antanut mietintönsä budjettilaista jolla takuueläkkeet tulevat

nämä esitykset ovat etenemässä

arvoisa herra puhemies kuten olen joskus aiemminkin sanonut viisi vuotta on pitkä aika ja viidessä vuodessa on tapahtunut ainakin sellainen muutos tässä salissa että näköjään todellakin kuten edustajakollega linden sanoi voi puhua ihan mistä asiasta vain minkäkin asian käsittelyssä ollessa sinällään sinällään työtulouudistus työtulouudistus on ihan tarpeellinen uudistus niin kuin ministeri pekonen kuvasi ja itse tänä päivänä uutena stvn jäsenenä kaivelin asioita joihin oli kohdistettu tässä lainsäädäntökokonaisuudessa kritiikkiä kritiikki kohdentui ennen kaikkea siihen että muutoskokonaisuuden laskentakaava ei huomioi kaikkia niitä yksittäisiä elämäntilanteita joissa henkilön tulot ovat kahdentoista kuukauden tarkastelujaksolla määräaikaisesti aiempaa matalammat eivätkä vastaa henkilön tosiasiallista pitkäaikaista tulotasoa mikä voi tuntua epäreilulta ja vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheissä äitiyspäivärahakysymykseen

siinä mielessä tietysti näitä epätasa arvoisuutta on hyvinkin seurattava ja esimerkiksi mikäli muutoksessa pitkällä aikajänteellä häviäjinä toimivat ne henkilöt joiden tulotaso on kahdentoista kuukauden tarkastelujakson aikana alempi kuin viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa niin täytyy sitten pitää huoli siitä että ihmisten menetykset eivät ole semmoisia että ne vaikuttavat toimeentuloon todella todella kriittisesti jollain tavalla ehkä ehkä itse toivoisin kuitenkin että me näitä asioita niin että täällä ei synny semmoista mielikuvaa että me emme edes itse tiedä mitä asiaa me olemme käsittelemässä ymmärrän sen tuskan että meillä valtava huoli siitä onko suomessa riittävästi hoitohenkilökuntaa onko meillä riittävästi lääkäreitä ja uskon että me saamme tässä salissa varmasti niitten

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat kyseessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi esitys on osaltaan osa niitä lainsäädäntömuutoksia joita tehdään sen vuoksi että hallintolainkäyttölaki korvautuu ensi vuoden alussa lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa pelastuslain pelastusopistosta annetun lain ja palosuojelurahastolain muutoksenhakua koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan yleislainsäädäntöön tehtyjä muutoksia esityksessä ehdotetaan myös tiettyjä muita muutoksia lainsäädäntöön pelastusopiston opiskelijoille säädetty kielto hakea muutosta tietyissä asioissa korkeimmalta hallinto oikeudelta kumottaisiin jatkossa hallinto oikeuden päätökseen asiassa joka koskee esimerkiksi opiskelijaksi ottamista tai opiskeluoikeuden menettämistä saisi hakea muutosta siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään muutos parantaisi opiskelijan oikeusturvaa ja saattaisi pelastusopiston ammatilliseen perustutkintoon opiskelevat yhdenvertaiseen asemaan pelastustoimen päällystötehtäviin opiskelevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa

annetussa laissa oleva viittaus henkilötietolakiin kumottaisiin

arvoisa puhemies on hyvä että ministeri tuli tänne viime hetkellä paikalle esittelemään tätä

anteeksi sitten katsoin väärin luulin että ministeri ei ole että siellä on joku joka tapauksessa tarkoitukseni on hieman pohtia tätä että missä mennään ja minkälaisia päätöksiä tehdään milloin ministeriössä ja milloin tässä salissa katsoin tätä viidettäkymmenettäviidettä pykälää valtion vastuu koulutuksesta ministeriö voi päättää mikä yhteisö antaa sitä koulutusta tässä on viime keväältä sisäministerin tiedote johon kansalaiset varmaan uskoivat kuin vuoreen ainakin tuolla itä suomessa kuopiossa tässä lukee että kriisinhallintakeskus siirtyy pääkaupunkiseudulle hyvä asia pääkaupunkiseudulle varmaankin ja pelastuskoulutus keskitetään kuopioon sisäministeri mykkänen päätti tämän ovatko hallituspuolueet nyt tietoisia siitä että uusi sisäministeri ilmeisesti muistaakseni on linjannut jossain muualla kuin tässä salissa että ilmeisesti vuodesta kaksikymmentäyksi lähtien ei tämä pelastusalan peruskoulutus alakaan kuopiosta vai minkälainen tilanne on nytten arvoisa sisäministeri minkälaisen päätöksen te te olette onko se nyt erilainen kuin viime keväänä sisäministeriön tiedotteessa annettu linjaus arvoisa puhemies olisin myöskin edustaja eestilän tavoin halunnut nostaa esille tämän valtion vastuun koulutuksesta joka tässä muutoin aika teknisluontoisessa hallituksen esityksessä on huoleni on sama elikkä kriisinhallintakeskuksen muuton yhteydessä edellisen hallituksen aikana tehtiin selkeä lupaus siitä että kuopion pelastusopistoon keskitetään meillä pelastusalan koulutus ja ja helsingin pelastuskoulun tiloja pidettiin jopa vanhanaikaisina ja sopimattomina tulevaisuudessa koulutuksen järjestämiseen nyt kuitenkin sitten sisäministeriö on linjannut että helsingissä edelleenkin jatketaan koulutusta voisi sanoa että tällä tavoin se kompensaatio mitä odotettiin tuonne itä suomen suuntaan tämän hallituksen toimesta ollaan vesittämässä mikä näkyy myöskin niissä määrärahoissa joita tähän koulutuksen järjestämiseen odotettiin tuolla kuopion puolessa mutta joita nyt ei sitten tulla vastaavissa määrin määrin saamaan siinä mielessä tämä tuntuu kyllä harmilliselta kuopion pelastusopistolla on myöskin odotettu sitä että ministerillä olisi mahdollisuus tulla siellä käymään en en tiedä onko ministeri jo käynyt siellä toivotaan että olisi koska täytyy sanoa että kun itselläni oli mahdollisuus tuolla alueella vierailla aikoinaan niin se kyllä teki valtavan suuren vaikutuksen että suomessa on tuollainen koulutusalue jossa tällaisia todellisia kriisitilanteita voidaan oikeasti harjoitella vastaavantyyppisiä alueita ei meillä suomessa missään muualla ole tietysti hivenen on herättänyt kysymyksiä sekin että kun ministeri toimii myöskin helsingin kaupunginvaltuustossa valtuutettuna ja tämä helsingin pelastuskoulu toimii helsingin kaupungin alaisuudessa ministeri sitten valtuutettuna tästä asiasta päättäessään minkälaisessa roolissa ja onko kokenut että näitten roolien välillä olisi jonkunlaista ristiriitaa kun kuitenkin valtuutettuna on kysymys oman kaupungin kaupungin koulutuksen turvaamisesta siinä mielessä tietenkin aina toivotaan että näitä asioita pystytään katsomaan sieltä valtakunnallisesta näkökulmasta koska tämä kuopion pelastusopiston tulevaisuus on kuitenkin niin tärkeä koko tälle pelastusalan koulutukselle

arvoisa puhemies nyt täytyy sanoa että monasti olen olen hyvinkin eri linjoilla sisäministeri ohisalon kanssa mutta tässä pelastusopisto ja helsingin pelastuskoulu kysymyksessä ohisalo on tehnyt äärimmäisen järkevän ratkaisun jatkaessaan tätä helsingin pelastuskoulua ja itse asiassa sitä pitäisi jatkaa tämän jälkeenkin olen tässä viime viikkoina tavannut pelastus sekä hätäkeskusalan ihmisiä ja he ovat kyllä kovasti toivoneet että tämä koulutus säilyy täällä pääkaupunkiseudulla koska itse asiassa kuopio ei pysty tuottamaan tänne pääkaupunkiseudulle riittävästi palomiehiä toisekseen hätäkeskuslaitokselta uupuu henkilöstöä

opiskelijoiden oikeusturvan parantaminen on sinänsä hyvä asia mutta olisin kysynyt tästä lakiesityksestä sen verran millä tavalla tämä suhteutuu muuhun tuomioistuinten ja ja muutoksenhaun osalta kun nyt samaan aikaan tässä täysistunnossa meillä tulee lastensuojeluasioista lakiuudistus jossa tämä tuotaisiin valitusluvan alle eli siis ehkä heikennetään lastensuojelun oikeusturvaa niin millä tavalla hallitus nyt katsoo tätä kokonaisuutta niin että nämä menisivät linjassa niin että kun jossain parannetaan niin jossain ei heikennetä ja niin päin pois koska tiedetään että tällä hetkellä meidän muutoksenhakutuomioistuimet

arvoisa puhemies jatketaan vielä tätä keskustelua tämä on nimittäin mielenkiintoista että olemmeko me nyt täällä helsingin kuopion kaupunginvaltuutettuja vai suomen kansan edustajia minun mielestäni tämä on vähän erikoista siirrettäköön vaikka inariin tämä koulutus mutta jos se on jo kerran tehty linjaus ja se on ollut sisäministeriön tiedotteessa viime keväänä että tässä tehdään selvä vaihtokauppa alueelta viedään jotakin ja alueelle annetaan jotakin niin nyt se on vesitetty minkälainen uskottavuus tässä tulee kun me tiedämme että ministeri on vielä helsingin kaupunginvaltuutettu me tiedämme että ministerinä häntä ei intressijääviys sido mutta tämä antaa hyvin erikoisen kuvan että te vedätte heti kotiinpäin ketä te te olette kuullut oletteko te helsingin kaupungin pelastuslaitoksen edustajia kuullut sieltä tulee varmaan tietynlainen viesti ja onko teille kuopiossa sanottu että siellä ei ole mahdollista kouluttaa suomen tarpeisiin koska siellä on valtavasti uhrattu infraa ja viimeisen päälle laitteet ja kaikki edellytykset koulutus antaa siinä muodossa että se varmasti on pätevää vielä sanoisin että onhan tämä erikoinen juttu että kun te perussuomalaiset olette aikoinaan ilmoittaneet että te olette sorateittenvarsipuolue niin te vastustatte sitä että pelastusalan koulutus keskitetään keskitetään itä suomeen kuopioon vaan te haluatte että sitä jatketaan helsingissä tämä on hyvä viesti itä suomelle

arvoisa puhemies edustaja eestilä kyllä kuvasi erittäin hyvin tätä tilannetta että nimenomaan kysymys on meidän ymmärtääksemme ollut yli hallituskausien menevästä kompensaatiopäätöksestä jolla todellakin oli tarkoitus nimenomaisesti itä suomen ja ennen kaikkea kuopion pelastusopiston tulevaisuus turvata ja nyt sitten sisäministeri on tehnyt tällä kaudella heti pyörtävän päätöksen täytyy kyllä ihmetellä myöskin perussuomalaisten kantaa tässä hyvä tietää sinällänsä että täällä ollaankin sitä mieltä että mieluummin helsingissä jatkettaisiin tulevaisuudessakin tätä koulutusta pidemmän päälle nimittäin teidän edustajanne edustaja reijonen on kyllä kovasti tuolla tuolla kuopion seudulla profiloitunut tällä ja häntä on häntä on erityisesti lehdissä siellä haastateltu hänen kirjallista kysymystään on nostettu esille mutta tämä on tietysti hyvä nyt sitten siellä savon puolessa tietää että itse asiassa kyllä ollaankin perussuomalaisten mielestä mieluummin keskittämässä tänne helsinkiin tätä koulutusta siinä mielessä puolueen puolueen kanta näyttääkin näyttääkin olevan sitten se että helsinki on se oikea paikka ja toivotaan jopa että tulevaisuudessa se enemmän keskittyisi tänne nyt kyllä suosittelisin että kannattaa sinne kuopion pelastusopistolle mennä ja vierailla sillä alueella ja nähdä että se on suomen oloissa aivan ainutlaatuisen hieno paikka kouluttaa pelastusalan henkilöstöä ja se on sellainen paikka jonne ympäri eurooppaa tullaan katsomaan nimenomaan näitä katastrofiharjoitusalueita vastaavantyyppisiä alueita ei ole muualla toivonkin että me ymmärtäisimme tässä salissa niin kuin edustaja eestilä tuossa

arvoisa puhemies hätäkeskuspäivystäjien ja pelastajien koulutus on tärkeä asia se on asia koko maalle ja riittävän henkilöstön saaminen koko maan tarpeisiin on siinä tärkeässä roolissa itse olen olen tyytyväinen siihen että on on nyt tehty linjaus että helsingissä jatkuu jatkuu pelastajien koulutus koska siihen liittyy myöskin lähihoito heillä on ollut mahdollisuus lähihoitajakoulutukseen siinä ohessa kuten tiedetään ikääntyneiden ihmisten määrä jatkuvasti kasvaa kotihoidossa ja sen takia on hyvä että myöskin pelastajilla on lähihoitajakoulutusta ja he pystyvät vastaamaan niihin moninaisiin tehtäviin joissa on ikäihmisiä usein mukana se ei tarkoita sitä etteikö kuopion pelastusopistolle ole edelleenkin jatkossa vankka tarve näitä molempia tarvitaan haluaisinkin lähestyä tätä asiaa tarpeiden lähtökohdista uusimaa on iso alue ja täällä tarvitaan paljon henkilökuntaa ja sen takia on tärkeätä että myöskin täällä koulutetaan henkilöstöä nähdäkseni ei ei ole järkevää että tänne mitenkään keskitetään sitä koulutusta mutta meillä pitää olla olla useampi paikka voi olla kuopio ja helsinki molemmat erityisen tärkeätä tämä on myös esimerkiksi perheellisille ihmisille jotka eivät lähde esimerkiksi hätäkeskuksen päivystäjien saantivaikeudet osittain johtuvat siitä että perheelliset eivät lähde kuopioon vaikka se puolitoista vuotta on tietenkin suhteellisen lyhyt aika mutta se on on kuitenkin perheellisille ihmisille iso iso asia muuttaa kaupunkia

arvoisa puhemies näihin äskeisiin puheenvuoroihin tässä ei ole perussuomalaisten linjaa kerrottu vaan vaan se miten minä tämän asian näen siinä voi olla monenlaisia näkökulmia ja on hyvä huomata tässä kohtaa että turvallisuus ei saa olla koskaan minkään sortin kompensaatiopäätös mikä täällä myöskin on tuotu esiin vaan kysymys on ihan käytännöistä

sitten jos he lähtevät niin he eivät välttämättä palaa takaisin ja se on toinen toinen asia nyt nyt on niin että helsingin pelastusopisto on vastannut pelastajien koulutuksesta helsingissä jo pitkän aikaa erittäin laadukkaasti ja ottaen huomioon helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja tätä ei pitäisi hukata en tiedä onko tässä salissa tietoa siitä mutta joskus silloin kun hätäkeskuspäivystäjistä oli kova pula myös sitä koulutusta järjestettiin täällä pelastusopiston tiloissa jolloin myös saatiin tänne pääkaupunkiseudulle hätäkeskuspäivystäjiä ja esimerkiksi täältä meidän etelän hätäkeskuksesta puuttuu tällä hetkellä viisitoista viiva kaksikymmentä henkilötyövuotta ei ole päivystäjiä joten toisin sanoen itse asiassa olisi täällä etelässä etelässä enemmän kuin tarpeen tarpeen saada minusta tätä ei kannata katsoa niinkään aluepoliittisesti tätä pitää katsoa turvallisuus ja tarpeet edellä ja minun mielestäni tämä helsinki kannattaa säilyttää jolloin meillä myöskin myöskin

etelän työntekijätarpeet tulevat paremmin huomioiduiksi minä yritän
puhemiehenä olla joustava ja ymmärtäväinen siinä että tämmöistä ajankohtaiskeskustelua kiinnostavista asioista käydään mutta nyt tähän mennessä keskustelussa ei ole käytetty ainoatakaan puheenvuoroa jossa edes yhdellä lauseella olisi käsitelty tätä varsinaista lakiesitystä

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille esityksestä haluaisin kysyä tästä kahdennestakymmenennestäkolmannesta pykälästä missä mainitaan että ministeriö valvoo pelastustoimintaa sen palvelujen saatavuutta ja tasoa miten te näette onko tämä riittävä kirjaus jotta voitte valvoa palvelutason ja asemaverkoston pysyvyyttä kun viime kauden pelastusuudistus ei ei mennyt läpi eli että turvataan nykyinen palvelutaso ja asemaverkoston säilyvyys onko tämä kirjaus mielestänne siihen riittävä edustaja essayahille tiedoksi että myös länsirannikon pelastusharjoitusalue tarjoaa vastaavia palveluita kuin kuopio myös euroopan laajuisesti joten pitäisikö viidennessäkymmenennessäviidennessä pykälässä

jossa ministeriö voi hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen lisätä myös jotta oppilaitoksen lisäksi myös harjoitusalueita voitaisiin käyttää

hallituksen esitykseen mutta pakko on kyllä sanoa tässä nyt edustaja rantasen äskeiseen puheeseen viitaten että ei se yhtään sen vaikeampaa ole mennä opiskelemaan pohjoissuuntaan kuin pohjoisesta tänne etelän suuntaan ja valitettavasti se liikenne on aika usein toisinpäin täällä on puhuttu paljon savo karjalan kansanedustajien toimesta sen koulutuksen merkityksestä meidän alueella ja se on äärettömän tärkeää odotankin nyt ministerin vastausta asiaan koska olen ymmärtänyt näin että kuopio ei joudu pettymään jatkossa tämän siirtymäajan jälkeen se koulutus on ja pysyy sitten siellä kuopiossa niin että tämä soutaminen ja huopaaminen päättyy kyllä täytyy sanoa että ainakaan keskustapuolueessa ei ole pienintäkään epäilystä puolueen linjasta ja se on kyllä se että me kannatamme aluepolitiikkaa ja alueellistamista

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys käytännössä on lähes siinä että yleislainsäädännön muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädäntöön tehdään ja ja laitetaan tässä käytäntöön tässä keskustelussa tämä on laajentunut kuopiota koskien ymmärrän hyvin edustajien eestilä ja essayah kannanotot ja näkemykset siitä että usean vuoden ajan on keskusteltu siitä mikä on kuopion pelastuskeskuksen ja koulutusalan tulevaisuus ja itse toivon että se saa jatkua siellä edelleen ja kehittyä kaiken kaikkiaan itse toivon että meillä pystyttäisiin eri ministeriöissä myöskin laajemmin koko maata katsomaan alueellistamisen näkökohdista ja toimintoja koko suomeen laajentamaan ja itse toivon sama linja jatkuu myöskin kuopion pelastusopistolla nimenomaan niin että siellä toiminnat kehittyvät ja siellä koulutuspaikat lisääntyvät niin kuin olen ymmärtänyt että esimerkiksi ensi vuonna siellä koulutuspaikat lisääntyvät toivomme että ministeri myöskin tähän asiaan ottaa kantaa tässä keskustelussa koska se on noussut esille sitten itse kaiken kaikkiaan toivon että meillä koko maassa kehitetään niin laajakaistaverkostoa kuin muitakin tietoliikenneyhteyksiä ja liikenneyhteyksiä ihan sen takia että silloin pystytään hyödyntämään koko maata paremmin myöskin ministeriöitten eri toimialoilla

arvoisa puhemies ensinnäkin keskusta kannattaa esitystä on siis hyvä että poliisiammattikorkeakoulun kirjoilla olevat opiskelijat asetetaan oikeusturvan kannalta samalle viivalle siitähän tässä on kysymys pelastusalan päällystökoulutus on hallinnollisesti poliisiammattikorkeakoulussa vaikka koulutus annetaan kuopion pelastusopistossa itseänikin huolestuttaa tämä paljon puhuttu kuopion tilanne ja minusta tätä kysymystä pitää todella voimakkaasti katsoa aluepolitiikan näkökulmasta sitä ei voi tässä sivuuttaa tässä kannanotto myöskin edustaja rantasen sanoihin sinänsä on hyvä että kuopiolle annetut lupaukset opiskelijamäärän kasvattamisesta pitävät myös ensi vuonna herää kuitenkin kysymys kuinka pysyvä päätös on kuopion kannalta

yli tarpeen jatkan siis kysymystä ja toistan kysymyksen joka täällä on aikaisemminkin tullut kysyisin ministeriltä ystävällisesti kiitos siitä että olette paikalla mikä on kuopiossa annettavan koulutuksen tulevaisuus

arvoisa herra puhemies edustaja eestilällä ja edustaja essayahilla on luonnollisesti vahva puoluepoliittinen intressi puhua perussuomalaisista muistutan kuitenkin että kyseessä on hallituksen esitys ei perussuomalaisten esitys kuten edustaja mari rantanen aivan oikein totesi hän ilmaisee kantansa helsinkiläisenä kansanedustajana siis helsinkiläisten edustajana ja aivan samalla tavoin edustaja reijonen puhuu kuopiolaisena kansanedustajana meillä on suomessa vaalipiirijako juuri sitä varten että myös alueelliset intressit tulisivat huomioiduiksi ja kuulluiksi päätöksenteossa ja poliittisessa keskustelussa valitettavasti usein on niin että alueelliset intressit ovat ristiriidassa keskenään ja tietyllä tavalla kyse on usein nollasummapelistä kiitos

puhemies toteaisin edustaja halla aholle sen että sen lisäksi että olemme täällä omien vaalipiiriemme edustajina olemme myös koko suomen koko suomen ja meidän pitää katsoa kokonaisuutta eikä vain sitä mistä me olemme ensinnäkin haluan todeta tästä esityksestä samalla tavalla kuin tässä jo edustaja kivisaari toi esille eli että tässä on kysymyksessä oikeasti poliisiammattikorkeakoulun kirjoilla olevien opiskelijoiden asettamisesta oikeusturvan kannalta samaan samaan asemaan ja sitten erikseen vielä siitä että pelastusalan päällystökoulutus on hallinnollisesti poliisiammattikorkeakoulussa vaikka se koulutus annetaankin kuopiossa mutta sitten tähän itse kysymykseen pelastusopistosta minun korvaani kyllä

on riittävästi ja resursseja on riittävästi ja toinen kysymys oli siitä voiko perheellinen lähteä kouluttautumaan kyllähän me tiedämme että jokainen perheellinen joutuu miettimään kun koulutuspaikkaa hakee että mitenkä tämä sujuu että ei tämä ole pelkästään nyt pelastusopiston kysymys ja helsingistä on aivan yhtä lyhyt matka kuopioon kuin kuopiosta helsinkiin se kannattaa meidän aina muistaa sitten ehkä sen sanoisin kuopion osalta että kuopio on joutunut itse asiassa jo vuosikymmenienkin ajan erittäin poukkoilevan politiikan kohteeksi myös koulutuksen osalta aikanaan lakkautettiin hammaslääkärikoulutus kuopion yliopistosta nykyisestä itä suomen yliopistosta ja nyt se tuotiin sinne takaisin kaikki tunnemme tunnemme fimean asian sen miten siinä

että niissä päätöksissä kestetään mitä tehdään niin että ei heti lähdetä muuttamaan sen takia tässä on käyty myös ministeri ohisalon kanssa keskustelua tästä asiasta että mikä tämä tulevaisuus on itse luotan siihen että ministeri ohisalo katsoo että koulutus pelastuspuolella tullaan keskittämään sinne kuopioon ja että tämä on väliaikainen ratkaisu mitä tässä nyt parille vuodelle on tehty

ministeri ohisalo

arvon puhemies hyvät kansanedustajat kiitoksia näistä tärkeistä huomioista ja kysymyksistänne ensinnäkin lähdetään tietysti siitä että tämä hallitus on uusi hallitus joka katsoo asioita hieman eri tavalla kuin aiemmat hallitukset ja senkin vuoksi tässä kokonaisuudessa kun keskustelemme pelastusalan koulutuksesta meillä on käynnissä pelastusalan koulutuskokonaisuusuudistus ja pohdinta siitä miltä koko alan koulutusnäkymät näyttävät ei vain kuopion pelastusopiston tulevaisuus vaan ylipäätään se kuinka saamme tarpeeksi pelastusalan ammattilaisia ihan kaikkialle suomeen

ja toivon voivani ennen sitä käydä kaikkien teidän kanssa rakentavaa keskustelua siitä mitä tarpeita meillä eri puolilla maata on kysehän on siitä että sisäministeriö jatkuvasti kehittää johdonmukaisesti pelastusopistoa kuopiossa valtakunnallisena osaamiskeskuksena ja varmistaa sen mahdollisuudet tuottaa korkeatasoista pelastusalan koulutusta eli kyse on siitä että kuopiolla on vahvasti tutkinnonanto oikeus tällä hetkellä se miksi helsingin kohdalla on tehty tällainen määräaikainen päätös johtuu siitä että täällä on nyt jo vaikeuksia saada pelastusalan ammattilaisia töihin nyt toivon huomiota kaikilta tässä kysyttiin onko niin että tämä resurssi oli nyt sitten pois kuopiolta ei ole vaan pelastusopisto kuopiossa ja koulu helsingissä kouluttavat molemmat yli kaksikymmentä uutta henkilöä per vuosi tästä eteenpäin itse asiassa me pääsemme muutaman vuoden ajan tasaamaan sitä vajetta mikä meillä koko alalla on ollut tämä on keskeistä niin kauan että saadaan se koulutuskokonaisuusuudistus yhdessä vietyä maaliin asti eli turvataan sitä hetkellistä hätätilaa joka nyt tällä hetkellä on kun oli kysymys siitä olenko menossa kuopioon niin kyllä vanhaan opiskelu väittelykaupunkiini olen menossa vierailu on ollut sovittuna jo pidemmän aikaa mutta toki kalenteri on varsin täynnä ihan joka päivä mitä tulee kysymykseen siitä riittääkö täällä kysyttiin kahdennestakymmenennestäkolmannesta pykälästä kyseessähän tässä kohtaa on lähinnä tekninen muutos on vain päivitetty sisäasiainministeriö sisäministeriöksi nykytilaa vastaamaan yksi pykälä ei tietysti koskaan yksinään turvaa mitään me tarvitsemme laajalti viranomaisyhteistyötä monessa tässäkin kohtaa on huomioitava se että yhteistyötä tehdään ihan joka suuntaan ja ja pidetään huoli siitä että tieto myös kulkee eri viranomaisten välillä

arvoisa puhemies vielä muutamaan kohtaan puutun tässä kun kun tähän viitattiin edellisissä puheenvuoroissa juuri niin kuin tässä ministeri ohisalo totesi niin niin sitä pulaa täällä pääkaupunkiseudulla on

kimppuun tässä asiassa mutta ihan samalla tavalla minä kuuntelin tässä kokoomuksen edustajien näkemyseroja kuinka toisessa vaalipiirissä asuva kokoomuslainen täällä on sitä mieltä että helsinkiin pitää edelleenkin satsata ja toinen itä suomesta tuleva näkee tämän kuopion pelastusopiston pelastusopiston tärkeänä tässä on nimittäin puolueitten välillä isoja eroja meillä on puolueita joilla on ideologiassaan ajatus siitä että koko suomi on tärkeää pitää asuttuna silloin sellaisissa tilanteissa kun on mahdollisuus huolehtia vaikkapa valtionhallinnon alueellistamisen kautta siitä että koko suomi pysyy asuttuna niin ideologinen tavoite ja niiden edustajat ovat näitten asioitten takana riippumatta siitä mistä vaalipiiristä he tulevat he eivät katso silloin vain pelkästään sitä oman vaalipiirinsä asiaa tästä on hyvä esimerkki viime kaudelta käräjäoikeusuudistus

haja asutusalueitten käräjäoikeusverkoston pidettyä ja että olisimme voineet sen sen säilyttää siellä ja että että myöskään tuomioistuinvirastoa ei oltaisi tuotu uudellemaalle vaan että se olisi ollut joko joensuussa tai rovaniemellä koska nähtiin tärkeänä että näitä laitoksia pitää saada myöskin kehä kolmosen ulkopuolelle eli tässä tavallaan tämmöinen puolueitten välinen ero tulee että ei kaikissa puolueissa katsota vain sitä mikä on sen oman vaalipiirin etu vaan yritetään niin kuin täällä edustaja vehviläinen minusta hyvin sanoi katsoa sitä kokonaisuutta yritetään miettiä mikä olisi sen kokonaisuuden kannalta tärkeätä ja sen takia tässä täytyy muistaa että puolueitten välillä on eroja ja että on niitä puolueita jotka näkevät että koko suomen asuttaminen on on itseisarvo viime kesänä muistaakseni maaseudun tulevaisuus teki gallupin jossa kysyttiin juuri siitä koko suomen asuttuna pitämisestä ja kristillisdemokraatit olivat siinä kärjessä meidän jäsenistössä meidän kannattajissa oli sataprosenttinen kannatus sille ajatukselle että näin tulee tehdä me näemme sen todella tärkeänä että ihmisten pitää saada asua siellä missä he haluavat ja meidän pitää myöskin tehdä politiikalla se mahdolliseksi ja sen takia tässä totean vain tarkennuksena tähän keskusteluun liittyen että puolueilla on tällaisia erilaisia ideologisia eroja ja silloin tässä ei ole mitään erityistä tarvetta hyökätä hyökätä yksittäisen puolueen tai sen puolueen eri vaalipiireistä tulevien kansanedustajien erilaisten näkemysten

arvon puhemies kiitokset edustajille vielä lyhyesti hätäkeskuslaitoksen tilanteesta jota sivuttiin joskaan se ei suoraan liity asiakokonaisuuteen mutta haluan tuoda esille sen että hätäkeskuslaitoksen henkilöstömäärää ollaan lisäämässä tuleville vuosille viidestäsadastakahdeksastakymmenestäviidestä kuuteensataankahteenkymmeneen sen lisäksi koulutusmääriä kasvatetaan vuotuisesti ja tätä varten on myös hallitus budjetissaan varannut lisärahaa eli on todettu ja havaittu se haastava tilanne joka hätäkeskuslaitoksella on tarvitaan lisää henkilöstöä ja tarvitsee myös puuttua henkilöstön heikkoon työhyvinvointiin joka on monessa tunnustettu

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tanskan suomen islannin norjan ja ruotsin välillä on vuoden yhdeksänkymmentäneljä alusta lukien ollut voimassa sopimus eräiden terveyden ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista sopimus tunnetaan arjeplog sopimuksena sen allekirjoituspaikkakunnan mukaan pohjoismaista suomeen tulevien ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen halutaan jatkossakin toteuttaa mahdollisimman sujuvasti sopimus sisältää määräykset ammatinharjoittamisoikeuksien vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä valvontatietojen luovuttamisesta pohjoismaiden välillä sopimuksen tarkoituksena on edistää ammattihenkilöiden vapaata liikkuvuutta pohjoismaiden välillä sopimuksessa tarkoitettuihin ammatteihin johtavien koulutusten on katsottu olevan siinä määrin yhteneväisiä että ammatinharjoittamisoikeus voidaan myöntää sopimuksen mukaan suoraan toisessa pohjoismaassa myönnetyn ammatinharjoittamisoikeuden perusteella pohjoismaiden kesken neuvoteltu arjeplog sopimuksen muutossopimus on valtiosopimus jonka kaikki pohjoismaat ovat allekirjoittaneet tukholmassa kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista voimaansaattaminen kuitenkin edellyttää sitä että myös suomen eduskunta ottaa tässä asiassa myönteisen kannan siksi tämä asia on toimitettu vielä eduskunnan käsiteltäväksi muutossopimuksen keskeisenä tarkoituksena on nyt poistaa päällekkäisyys sekä selkeyttää ja yhdenmukaistaa ammattipätevyyksien tunnustamiskäytäntöjä ammattipätevyysdirektiivin kanssa sopimuksessa todetaan direktiivin ensisijaisuus totta kai ja ammattipätevyyksien tunnustamisjärjestelmä saatetaan koskemaan färsaaria ja grönlantia joihin direktiiviä ei muutoin sovellettaisi

muuttaa jossain määrin laillistamis ja nimikesuojausasioiden käsittelyä koska hakijan koulutusta tulee verrata nimenomaan vastaavaan suomalaiseen tutkintoon mikäli koulutuksessa on eroja voidaan hakijalle määrätä korvaavia toimenpiteitä niille ei kuitenkaan todennäköisesti ole tarvetta sillä sopimukseen sisältyvät ammatit on jo sopimusta tehtäessä katsottu yhteneväisiksi sopimusmuutoksia valmisteltaessa pohjoismaiden kesken nousseet tärkeänä esiin potilasturvallisuuteen ja valvontatietojen vaihtoon liittyvät seikat ammattipätevyysdirektiivi velvoittaa jäsenmaiden toimivaltaisia viranomaisia kuten meillä valviraa ilmoittamaan lyhyessä määräajassa komission ylläpitämässä tietojärjestelmässä siis imi hälytysjärjestelmässä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamiseen liittyvistä rajoituksista suomessa ja tanskassa järjestelmä otettiin käyttöön vuonna kaksituhattakuusitoista ja muut pohjoismaat ovat tulleet mukaan järjestelmän käyttäjiksi myöhemmin tästä syystä ja koska muutossopimuksen valmisteluvaiheessa imi hälytysjärjestelmän käyttöönotto oli vielä alkuvaiheessa muutossopimukseen on sisällytetty tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä juuri potilasturvallisuuteen ja valvontatietojen vaihdon toimivuuteen liittyen niillä pyritään vastaamaan huoleen että eun tietosuojamääräykset tulevat varmasti huomioon otetuiksi muut pohjoismaat ovat meidän saamiemme tietojen mukaan ruotsin ulkoministeriöltä

hyväksyneet muutossopimuksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies voimassa olevan lastensuojelulain tarkoituksena on lapsen koskemattomuuden oikeuksien ja erityisen suojelun vahvistaminen lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu totta kai lasten hyvinvoinnista kunnan sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tukea perhettä ja lasta lastensuojelun avohuollon tukitoimin silloin ja kaikessa lastensuojelussa painotetaan lapsen edun huomioon ottamista viranomaisen kaikissa toimenpiteissä laissa korostetaan lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun arvoisa puhemies nykyiseen tapaan lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa on järjestettävä sijaishuollon päättymisen jälkeen sekä avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen jälkeen jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin

kahdeksankymmentäkuusi sisältyneen lakiehdotuksen joka koski jälkihuoltoiän nostamista aloite siis meni läpi sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä tästä johtuen ehdotetaan että ensimmäinen ensimmäistä alkaen kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen jatkuu siihen saakka kunnes nuori täyttää nyt kaksikymmentäviisi ikävuotta tämänhetkisen kahdenkymmenenyhden ikävuoden sijaan jälkihuollon ikärajanousu koskisi niitä lapsia ja nuoria joilla on oikeus jälkihuoltoon ensimmäinen ensimmäistä tässä esityksessä tarkennetaan samalla nuorten määritelmää tarkoittamaan tarkoittamaan kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiaita ja itsenäistymisvarojen viimesijaiseksi maksuajankohdaksi muutetaan nyt sitten tämän muutoksen johdosta myös kaksikymmentäviisi ikävuotta

itsenäisyytensä ikärajan noston ulkopuolelle jäävät itsenäistyvät nuoret eivät jää kuitenkaan lakimuutoksen johdosta ilman tukea heidän tulee jatkossakin saada ammattilaisilta tarvitsemansa ohjaus ja tuki lastensuojelulaki takaa

alusta lukien niin että sinne on lisätty kaksitoista miljoonaa euroa kuntien valtionosuuksiin seuraavan neljän vuoden ajan jälkihuollon sisältöön ei tässä vaiheessa ja tässä esityksessä tehdä muutoksia sillä hallitus aloitti hyvin kiireellä ja asia oli pöydällä odottamassa kun tämä muutos oli vielä siinä kevään tohinassa tehty jolloin jäämme sitten harkitsemaan minkälaisia muutoksia jälkihuoltoon sen sisällöllisiin kehittämistoimiin tullaan tekemään tällä hallituskaudella tarkoitus on nyt varmistaa kuitenkin että nuorille annetaan eduskunnan linjaama riittävä riittävä tuki matkalla aikuisuuteen ja tätä kautta tämä esitys tänne tuodaan arvoisa puhemies samassa yhteydessä panimme merkille kesäkuun alussa että

sen vuoksi että eduskunta oli tätä jälkihuoltoa nyt pidentämässä eduskunta oli myös hyväksynyt jo aikaisemmin yhdeksästoista toista kaksituhattayhdeksäntoista samassa kevätrytinässä myöskin uuden lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa eli hallintoprosessilain joka kumoaa voimassa olevan hallintolainkäyttölain uuden hallintoprosessilain voimaantulon myötä valittaminen hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen muuttuu valitusluvanvaraiseksi kaikessa

joudutaan korjaamaan viittauksiksi uuteen hallintoprosessilakiin samassa yhteydessä oli mietittävä onko nyt niin että eduskunnan ratkaisun myötä myöskin sosiaali ja terveydenhuollossa todetaan että tämä on lapsen edun mukaista siis se että hallintoprosessilain voimaantulon ensimmäinen ensimmäistä valittaminen hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen muuttuu valitusluvanvaraiseksi myös lastensuojelulain mukaisissa asioissa näin eduskunta siis oli päättänyt ja tämä ei tietenkään

tarkoita siis valituskieltoa mutta sitä luvanvaraisuutta kun harkitsimme asiaa on selvää että asianosaisilla säilyy mahdollisuus saattaa korkeimman hallinto oikeuden tutkittavaksi lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa huostassapidon lakkaamista yhteydenpidon rajoittamista lupaa lapsen tutkimiseen toimeentulon ja asumisen turvaamista jälkihuoltoon ja tiettyyn yksityiskotiin sijoittamisen kieltoa koskeva hallinto oikeuden päätös nämä kaikki ovat siis vielä tämän oikeuden piirissä ja mahdollisuuden piirissä saattaa korkeimman hallinto oikeuden tutkittavaksi jos asiassa on siis jokin niistä valitusluvan myöntämisen perusteista jotka äsken luin korkeimman hallinto oikeuden on myönnettävä valituslupa korkein hallinto oikeus voi myöntää valitusluvan ennakkopäätösperusteen ohella myös ilmeisen virheen tai muun painavan syyn perusteella

tarkastellen turvaavat oikeusturvan saatavuuden riittävyyden sekä asian joutuisan käsittelyn lapsilla on oikeus tulla kuulluksi esittää mielipiteensä asiassaan ja olla osallisena omassa asiassaan myös vastentahtoisessa huostaanotossa ja sijaishuollon järjestämisessä lisäksi asianosaiset voivat hakea aina huostassapidon lopettamista kunnan sosiaalitoimelta ja tarvittaessa myös valittaa kunnassa tehdystä päätöksestä hallinto oikeuteen lapsen edun tulee olla keskeinen arviointiperuste kaikissa lasta koskevissa lastensuojelutoimissa ja niiden jokaisessa vaiheessa nyt tällä ehdotuksella pitkät oikeusprosessit tulemassa enemmän lyhyiksi jos eduskunta tämän ratkaisun hyväksyy olemme siis halunneet antaa vielä valiokunnalle mahdollisuuden pohtia mikä tässä on lapsen edun mukaista uskon että tämä kyllä puhuttaa eduskunnassakin mutta nyt mahdollisuus on saatettu tämän äskeisen jälkihuollon laajentamisen yhteydessä myös vielä valiokunnan pohdittavaksi

arvoisa puhemies näin isänpäiväviikolla on paikallaan todeta että meillä on maassamme paljon lapsia jotka kaipaavat elämäänsä arkeensa isää ja on myös monia aikuisia jotka kaipaavat elämäänsä isää perheiden hajoaminen ja rikkinäisyys on aihe josta yhteiskunnassamme ei riittävästi puhuta jollakin tavalla siitä on tullut tabu asia josta ei jostakin syystä puhuta se on aivan ymmärrettävää mutta se ei ole kenellekään hyväksi se on ymmärrettävää koska asiat eivät ole mustavalkoisia ja yksioikoisia vaan usein ne ovat hyvinkin vaikeita ja kipeitä hiljaisuus tämän aiheen ympärillä on ymmärrettävää mutta se ei todellakaan ole hyväksi kenellekään kyllä meillä on lastensuojelun yhteydessä rohjettava puhua myös siitä miten voisimme nykyistä paremmin tukea perheiden hyvinvointia mutta nimenomaan myös perheiden eheyttä kun lapsilta on kysytty kyselyissä heidän huolenaiheitaan yksi yleisimpiä on ollut huoli siitä että äiti ja isä eroavat lapsi tarvitsee isää ja lapsi tarvitsee äitiä lapsi tarvitsee ympärilleen perhettä parisuhteiden tukeminen palvelee meidän lasten ja perheiden hyvinvointia se näkyy myös lastensuojelussa myönteisesti arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on osa kokonaisuutta joka parantaa erityisesti lastensuojelun piirissä olevien nuorten tukea aivan kuten ministerin hyvästä esityksestä kuulimme esityksen tavoitteena on korjata lastensuojelulain säännöksiä ajantasaiseksi vastaamaan eduskunnassa jo hyväksyttyjä lainmuutoksia tässä tässä salissa tehdään paljon hyviä päätöksiä vaikka ne eivät aina saa saa ansaitsemaansa huomiota tämä viime kaudella tehty päätös lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamisesta kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen on erittäin tärkeä ja kannatettava ja tukee meidän nuortemme hyvinvointia nykyään lastensuojelulain mukaan nuorella tarkoitetaan

nyt esityksessä ehdotetaan lastensuojelulakia muutettavaksi siten että nuorilla tarkoitettaisiin kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiasta arvoisa puhemies tämän esityksen kattavassa arviointiosiossa todetaan että lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun esitys myös toteaa että kun viranomainen puuttuu perheen yksityisyyteen toteuttaessaan lastensuojelua on päätöksiä tehtäessä huomioitava vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus päättää lapsensa hyvinvoinnista ja kasvatuksesta tätä yhteiskunnassamme on edelleen merkittävällä tavalla vahvistettava vanhempien mahdollisuutta ja vanhempien voimavaroja vastata lastensa kasvatuksesta ja hoidosta ihanteellisin tilanne olisi silloin kun emme tarvitsisi lastensuojelua lainkaan meidän on kaikin tavoin pyrittävä siihen että että lastensuojelun tarve vähenisi siihen että isät ja äidit voivat hyvin että perheet voivat hyvin että lapsi saa vanhemmiltaan huoltajiltaan riittävän turvan suojan ja huolenpidon tasapainoiseen elämään kasvuun kuitenkaan emme ole päässeet tässä asiassa oikein eteenpäin vaan lastensuojelun asiakkuuksien runsas määrä on jatkuva huolenaihe terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan esimerkiksi viime vuonna kaksituhattakahdeksantoista sijoitettiin kiireellisesti neljätuhattakolmesataayhdeksänkymmentä lasta mikä on kuusi pilkku yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna arvoisa puhemies keskustalle on erittäin tärkeää se että me vahvistamme lasten nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita olemme hyvin iloisia siitä että hallitus on nyt sitoutunut parantamaan näitä ennaltaehkäiseviä palveluita monin tavoin toiveemme ja näkemyksemme on se että ennaltaehkäisyyn sijoittaminen tulee näkymään myönteisellä tavalla myös lastensuojelun tarpeen vähenemisenä lastensuojelun ennaltaehkäiseviksi toimiksi katson muun muassa seuraavat hallituksen päättämät toimet lapsiperheköyhyyttä vähennetään korottamalla yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä lape hanke jatkuu sen avulla lasten ja perheiden palveluita kootaan yhden katon alle jolloin ne ovat paremmin perheiden saavutettavissa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta parannetaan päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään erityisen tärkeäksi tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa koen ja sen että meidän tulisi tukea aluksi mainitsemaani perheiden eheyttä vahvemmin meidän tulee tehdä kaikkemme sen eteen että niin isänpäivä kuin äitienpäivä olisi todella lapselle iloinen ja onnellinen päivä siksi haluaisin kysyä ministeri kiurulta tässä yhteydessä että jos mahdollista olisi hyvä kuulla siitä millaisia toimia hallitus on tekemässä jotta hallitusohjelmassa sovittu parisuhdetyön vahvistaminen toteutuu se liittyy hyvin vahvasti tähän meidän

arvoisa puhemies yhteinen tehtävämme on tukea perheiden eheyttä vanhemmuutta ja nuorten hyvinvointia pidän hyvin tärkeänä että ministerin mainitsema arvokas jälkihuollon kehittäminen saadaan yhdessä nyt eteenpäin se palvelee meidän nuoriamme ja on aivan todella hienoa ja arvokasta että me täällä eduskunnassa pystymme tekemään tällaisia lasten nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistavia päätöksiä

vaalikaudella eduskunta hyväksyi lastensuojelulain muutoksen jossa jälkihuollon ikäraja nostettiin kahteenkymmeneenviiteen vuoteen ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki on ollut kovasti kaivattu ja odotettu kokemukset kentältä ovat viestittäneet yhdensuuntaisesti että yhteiskunnan tuki ja apu loppuvat ihan liian aikaisin edustaja alanko kahiluodon lakialoite keräsi peräti sadanviidentoista edustajan nimen mikä kertoi yhteisestä tahtotilasta korjata vallitseva tilanne

kun ikä tämänhetkisen lain mukaisesti on kahdeksantoista viiva kaksikymmentä vuotta vieraillessani elokuussa espoolaisessa lastensuojeluyksikössä nousi tämä jälkihuollon liian alhainen ikäraja keskusteluun yksikön työntekijät murehtivat sitä että liian moni täysi ikäisyyden saavuttanut nuori jäi ilman turvallisen aikuisen tukea oli saattanut tulla muutamaa kuukautta vaille kahdeksantoista vuotiaita jotka saatiin juuri ja juuri kiinni säännölliseen elämänrytmiin irti päihteistä kiinni arjen toimintoihin kuten pyykinpesuun ja ruuanlaittoon kun heidät jouduttiin päästämään irti koska laki ei mahdollistanut heidän valvottua ja tuettua ohjaamistaan

lakimuutos inhimillisesti ja kokonaiskustannuksia tarkastellen järkevää nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa annetaan nuorelle riittävä tuki matkalla aikuisuuteen mutta lisää rahoitusta ei ole varattu tähän erikseen tämän osalta joudumme näin ollen palaamaan asiaan myöhemmin kun vaikutusten arviointia tekemään paremmin lastensuojelun henkilöstömitoituksen parantamiseen varattiin yhdeksän miljoonaa euroa ja tähän sisällytettiin erityistä tukea vaativien lasten moniammatillisten palveluiden turvaaminen ja tiimimallin kehittäminen on tärkeää että lastensuojelutyötä tekee riittävä määrä oikealla koulutuksella olevaa väkeä ylilyönnit ja lainvastaiset toiminnat lastensuojelussa ovat useimmiten kummunneet osaamattomuudesta ja tietämättömyydestä myös meidän lainsäätäjien on laadittava sellaisia lakeja jotka edistävät lastensuojeluyksiköissä tehtävää työtä lasten ja nuorten itsemääräämisoikeudet ovat tällä hetkellä käytännön kanssa ristiriidassa kun henkilökunnalla on riittävät oikeudet rajoittaa ja estää lapsen itseensä tai toisiin kohdistamaa vahingollista toimintaa parantaa se lapsen tai nuoren hyvinvointia mutta myös lastensuojeluammattilaisten työssäjaksamista nyt kun tässä ministeri on paikalla niin kysyisin onko tältä osin tarkistaa lastensuojelulakia keskustan eduskuntaryhmä näkee ensiarvoisen tärkeänä että perheiden ja lasten ennalta ehkäisevää tukea on parannettava kautta suomen kuntien lastensuojelumenot ovat kasvaneet ja lasten ja perheiden pahoinvointi on valitettavasti lisääntynyt kaukana tuntuu olevan se päivä jolloin ennalta ehkäisevään työhön voidaan sijoittaa enemmän kuin kalliiseen kriisinhoitoon mitä huostaanotot ja lastensuojeluyksikköihin sijoittamiset edustavat olemme keskustassa tyytyväisiä että viime vaalikaudella aloitettu lasten ja perheiden tukemista parantava lape hanke on saanut jatkua myös tällä vaalikaudella on tärkeää kehittää toimivia lasten ja perheiden palveluita ja saada ne saman katon alle jotta ne olisivat aidosti kohderyhmiensä tavoitettavissa ja tuloksellisia kiitos

arvoisa puhemies
lasten ja perheiden surullisten kohtaloiden ennaltaehkäisyn tulisi olla päätöksenteon painopiste näin ei kuitenkaan ole vaan sammutamme jatkuvasti tulipaloja niin kuin tässäkin tapauksessa thln tilastojen mukaan niiden alaikäisten osuus joista on tehty lastensuojeluilmoitus on kasvanut hirvittävää vauhtia kasvu on ollut vuoteen kaksituhattakahdeksan verrattuna yli kuusikymmentäkolme prosenttia koko maan tasolla kanta hämeestä löytyy varoittava esimerkki sillä siellä kasvu on ollut jopa satakaksitoista prosenttia koko kaksituhatta luku on ollut järkyttävä huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olevien määrä suomessa on tuplaantunut ja siellä pahasti mainitussa kanta hämeessä jopa kaksi pilkku viisi kertaistunut vastaavasti vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleiden alaikäisten määrät ovat kolminkertaistuneet ja kanta hämeessä nelinkertaistuneet huostaanoton tulisi olla viimesijainen toimenpide luvut kuitenkin kertovat että lastensuojelu epäonnistuu lasten nuorten ja perheiden tukemisessa huostaanoton välttämiseksi lapsiperheiden ongelmien ei selvästikään päästä riittävästi käsiksi arvoisa puhemies miksi lastensuojelu epäonnistuu nyt käsillä olevassa lakimuutoksessa puhutaan monisektoraalisesta palvelukokonaisuudesta käytännössä ainoa asia joka lapsen tai nuoren elämään puuttuvassa prosessissa toimii hyvin ja kattavasti on monisektoraalinen ja ammatillinen huolestuminen ja empatia kaikki työntekijät haluavat auttaa lapsia kaikki ovat sitoutuneita tekemään hyvää työtä mutta lopputulos ei ole riittävä riittävää todellista pitkäkestoista ja vaikuttavaa apua eivät saa perheet eivätkä lapset seuraava toimi joka toimii onkin sitten tämä huostaanotto keskeinen jälkihuollon anti on asumisen järjestämisen lisäksi se miten sosiaaliturvajärjestelmää käytetään sen oppii kahteenkymmeneenyhteen ikävuoteen mennessäkin ei jälkihuollossa ole sen enempää todellista apua nuorten elämään kuin lastensuojelulla ennen huostaanottoakaan jälkihuoltoajan jatkamiseen vuotiaaksi asti käytettävät rahat tulisivat parempaan käyttöön työssä ennen huostaanottoa arvoisa puhemies huostaanottopäätökset ovat suuria usein pitkäkestoisia prosesseja thln vuonna kaksituhattakahdeksantoista julkaistun vuotta kaksituhattakuusitoista koskeneen tutkimuksen mukaan kolmasosa vuonna kuusitoista sijoitettuna olleista oli ollut sijoitettuna vähintään puolet elämästään näitä huostaanottoja puretaan harvoin kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista huostassa olleista nolla viiva viisitoista vuotiaista lapsista yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia oli huostassa vielä kaksi vuotta myöhemminkin siksi perusoikeuksiin rankimmin puuttuvissa päätöksissä tulisi säilyttää suora valitusoikeus hallinto oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto oikeuteen väite siitä että valituslupamenettelyn varaan jääminen samaan aikaan sekä turvaisi oikeusturvan että nopeuttaisi valitusprosessin kokonaisläpimenoaikaa on hyvin ristiriitainen eniten oikeusturvaa kaipaavien tapausten käsittely pelkästään pitkittyy valituslupamenettelyn vuoksi

jatkan tätä keskustelua kello kuusitoista saakka ja sitä

hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamisesta on tärkeä ja samalla harvinainen malliesimerkki siitä miten oppositiosta voidaan vaikuttaa suomen suuntaan viime kauden lopulla edustaja alanko kahiluoto sai vietyä lakialoitteen läpi oppositiosta käsin vahvan yhteistyön turvin kiitos kaikille osallisille hyvästä työstä lastensuojelun jälkihuollon hyväksi lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa nostetaan kahdestakymmenestäyhdestä ikävuodesta ikävuoteen ikärajaa nostamalla matalan kynnyksen palvelut halutaan turvata huostassa olleille nuorille ja näin syrjäytymistä voidaan ehkäistä entistä paremmin lapsiasiavaltuutettu toteaa lausunnossaan että jälkihuollon ikärajan nostolla voi olla erittäin positiivisia vaikutuksia monen nuoren elämään ja lakimuutos on siksi kannatettava lapsiasiavaltuutettu nostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen hyvin suunnitellun jälkihuollon tärkeäksi tavoitteeksi ikärajan nostolla autetaan nuorta aikuista itsenäistymään sekä lisätään nuoren elämänhallintaa ja hyvinvointia samaan aikaan on kuitenkin kehitettävä kuntien lapsiperhepalveluita yhdenvertaisiksi vaikuttaviksi ja vastaamaan perheiden tosiasiallisia tarpeita autetaan ajoissa ja arvostetaan kaikenlaisia perheitä suomessa arvoisa puhemies hallitus esittää että jatkossa lastensuojeluasioihin liittyvästä hallinto oikeuden voi valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen vain valituslupamenettelyn kautta lapsiasiavaltuutetun lausunnon mukaan valituslupamenettelyn käyttöönotto on perusteltua mutta on erityisen tärkeää ettei valitusluvan myöntämisen kynnys nouse liian korkeaksi lapsen oikeusturvan toteutuminen ei saa vaarantua tämän seurauksena samoin lapsen nuoren ja hänen perheensä osallisuus sekä oikeus tulla aidosti kuulluksi lastensuojelun prosesseissa on turvattava jatkossa nykyistä paremmin

arvoisa puhemies hallitusta hyvästä ja tarpeellisesta esityksestä lastensuojelu kuuluu julkisen hallinnon keskeisimpiin tehtäviin ja sen kehittäminen on varmasti tärkeää kaikille tässä salissa huostaanoton kokeneille nuorille tarjottava jälkihuolto on hyvin arvokas palvelu jossa yhteiskunnan varat ovat todellisessa hyötykäytössä sen avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä lisäksi sillä voi olla pitkällä tähtäimellä kansantaloudelle suuria vaikutuksia kuitenkin mikä tärkeintä jälkihuolto voi parhaimmillaan helpottaa haastavista lähtökohdista itsenäistyvän nuoren tietä kohti tasapainoista ja onnellista aikuisuutta on hienoa että jälkihuollon palveluiden tarjoamisen yläikäraja nostettiin kahteenkymmeneenviiteen vuoteen lakimuutoksen kautta aiemmin tänä vuonna hallituksen esitys selventää lastensuojelulainsäädäntöä tämän osalta mikä on järkevää jälkihuollossa on toki vielä parannettavaa alueellisesti palveluissa on suuria eroja jälkihuollon asiakkailla on myös hyvin erilaisia ja valitettavasti myös eriarvoisia kokemuksia palveluiden tasosta kaikki eivät ole olleet edes tietoisia oikeudestaan jälkihuollon palveluihin ja tähän tarvitsemme muutoksen edellinen hallitus asetti tämän vuoden tammikuussa työryhmän selvittämään jälkihuollon uudistustarpeita raportin mukaan jälkihuoltoa tulisi uudistaa tavoitteelliseksi ja räätälöidyksi tukemaan nuoria aikuistumisessa ja ja itsenäistymisessä lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista ja koordinoitua yhteistyötä hallinnonalojen välillä etteivät palvelut olisi irrallisia toisistaan toivon että te arvoisa hallitus huomioitte vahvasti nämä ilmenneet uudistustarpeet haluaisin nostaa esiin tästä esityksestä uuden lain voimaantuloon liittyvät säädökset esityksen mukaan jälkihuolto oikeus koskee niitä lapsia ja nuoria jotka kuuluvat ikänsä puolesta vuonna kaksituhattakaksikymmentä lain soveltamisalan piiriin laki ei siis koske jälkikäteen niitä nuoria joiden jälkihuolto oikeus päättyy ennen sen voimaantuloa lastensuojelun keskusliitto on huolissaan siitä ettei esityksessä ole arvioitu lakimuutoksen vaikutuksia jälkihuollon ulkopuolelle jääviin nuoriin yhdenvertaisen aseman takaamiseksi on huolehdittava että nämä nuoret saavat tarvitsemansa palvelut aikuisten palveluiden puolelta itsenäistymistä tukevia palveluita tarvitsevat siis myös ne nuoret jotka jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle tämä teidän arvoisa hallitus on otettava huomioon kannatan lämpimästi hallituksen tavoitetta lastensuojeluun liittyvien oikeusprosessien nopeuttamisesta ja lyhentämisestä pitkät oikeuskäsittelyt ovat hyvin haitallisia huostaan otetuille lapsille eivätkä ne palvele kenenkään muunkaan etua on hyvin tärkeää että huostaan otetun lapsen elämä vakiintuisi mahdollisimman pian ilman häiriötekijöitä ja epävarmuutta kuitenkin prosessissa on huolehdittava tarkasti lasten oikeuksista sekä riittävästä osallisuudesta hallituksen ehdottamien muutosten lisäksi tarvitsemme myös laajempia toimia paremman lasten ja nuorten suojelun sekä hyvinvoinnin edistämiseksi toivon että te arvoisa hallitus olette valmiita niihin
arvoisa

puhemies

viime hallituskaudella hyväksytyn lastensuojelulain yhtenä osana tuli tämä jälkihuoltovelvoitteen lisääminen kahteenkymmeneenviiteen vuoteen nykyisen kahdenkymmenenyhden vuoden sijasta ja nyt tämä tämä laki on käsittelyssä jälkihuollollahan tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle

onkin todella tärkeää että tätä nivelvaihetta jatketaan ja heitä tuetaan edustaja sjöblom nosti esiin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät nuoret ja ja tämä on tosiaan asia joka sosiaali ja terveysvaliokunnassa täytyy täytyy erikseen vielä katsoa ja jossa täytyy kuulla asiantuntijoita niin että laki voitaisiin ulottaa koskemaan kaikkia nuoria jotka nyt sitä jälkihuoltoa tarvitsevat

nostaisin tässä esille ennaltaehkäisyn merkityksen meidän kasvavien lastensuojelun huostaanottomäärien suhteen yhä useamman lastensuojelun huostaanoton takana on vanhempien päihdeongelma tai mielenterveysongelma ja sen takia vanhempien sujuva hoitoon pääsy mielenterveys ja päihdepalveluihin on ensiarvoisen tärkeää ja sillä voitaisiin moni kiireellinen sijoitus välttää ja välttää samalla paljon yhteiskunnallisia kustannuksia ja ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä perheelle ja lapselle samoin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen matalalla kynnyksellä saaminen ja esimerkiksi päihdehoidossa vierotushoitoon nopealla aikataululla pääsy ovat ensiarvoisen tärkeitä kun mietitään millä tavalla me voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten huostaanottoja
edustaja kivisaari ja sen jälkeen viimeinen puheenvuoro ministeri kiurulle

arvoisa puhemies ensinnäkin on ilo kuulla tätä keskustelua koska erittäin hyvin luemme täällä eduskunnassa aikaa ja hienoa oli se todettavaksi jo tähän alkuun että viime sosiaali ja terveysvaliokunnassa puolueet löysivät yli rajojen toisensa ja tästä syystä yksittäinen kansanedustajankin aloite päätyi siihen että tuki löytyi muista puolueista asian käsittelyyn ottamiseen ja vieläpä niin että sekä hallitus että oppositio tuota kyseistä aloitetta aikoinaan tukivat se kertoo siitä että lastensuojeluasioissa eduskunnassa on vahva tahtotila ja se näkyy nyt siinä että uusi hallitus sitten toi tämän eduskunnan esityksen joka vaatii siis kahdentoista miljoonan euron panosta tänne eduskuntaan käsittelyyn ja tämä on myös varattu osaksi ensi vuoden budjettiesitystä ja siitä eteenpäin niin kuin totesin viime hallituskaudella lastensuojelulakia muutettiin ja nuo uudistukset astuvat voimaan vuoden alkuun mutta tärkeä asia meillä on vielä ikään kuin kunniavelkana maksettavana tästä asiasta edustaja mattila puhui ottaessaan esiin tuon itsemääräämisoikeuden jatkon sosiaali ja terveysministeriössä on pitkään tehty töitä itsemääräämisoikeuden tänäpäiväistämiseksi eräiden ryhmien osalta ja erityisesti lastensuojeluasiakkaat ovat olleet tilanteessa jossa itsemääräämisoikeuden nykypäiväistäminen on jäänyt jälkeen valiokunnassa kipuilimme tämän asian kanssa ja on tässä eduskunnan edessä todettava että valitettavasti hyvä yritys joka oli jo ministeri saarikolla päätyi sitten valiokunnassa siihen että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen jouduimme tilanteeseen jossa sitä olemassa olevaa pohjaa emme saaneet sellaisella aikataululla korjattua että se olisi täyttänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon ehdot minkä johdosta itsemääräämisoikeuteen liittyvät parannuspykälät jäivät silloin

mutta tässä todettuna lastensuojeluasioihin joudumme palaamaan vielä moneen kertaan eduskunnan kaudella ja jään tätä asiaa vielä pohtimaan ja yritämme myöskin valmistella teille edustaja mattila tähän vielä jatkossa tämän kunniavelan maksun mutta totean että tehtävä ei ole helppo sitten muita kysymyksiä tuli edustaja aittakumpu kysyi parisuhdetyöstä tänään ovat muuten parisuhdepäivät alkaneet olin siellä aamulla puhumassa ja lupasin siellä että asia varmasti nousee keskusteluun ja tulemme tekemään nimenomaan hallitusohjelman innoittamina toimia siihen miten suomalaisia parisuhteita voidaan laittaa voimaan paremmin moni ajattelee että miksi eduskunta siitä kantaisi huolta mutta kyllä minun on sanottava että niin monessa suhteessa me suomalaiset voisimme paljon paremmin jos parisuhteetkin voisivat hyvin ja sitä kautta on ilo sanoa että hallitusohjelmassa tunnustetaan se että asioilla on merkitystä erityisesti täällä sosiaali ja terveydenhuollon puolella en lähde nyt sen enempää tässä avautumaan mutta olemme kyllä pohtimassa myös tätä asiaa

tässä ajassa saimme tehtyä hallituksen esityksen joka oli kahden kuukauden ajan lausuntokierroksella joten ymmärrätte ne tuskat siinä tällaisia asioita pitää valmistella sitten kentän kanssa isossa yhteistyössä mitä se jälkihuollon kehittäminen on kun se venyy nyt kahdestakymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen samaan asiaan itse asiassa törmäsin maanantaina vieraillessani porin

työntekijöiden kanssa keskusteltuani totesin juuri tämän saman että perästä vielä kuuluu kivisaari muistutti vaikutusarvioinnista se on totta mutta on hyvä sanoa että tässä esityksessä sillä aikataululla mikä meillä oli käytössä teimme parhaamme ja kyllä tässä vaikutusarvioita on mutta on nimenomaan kysymys siitä mitä me sillä sisällöllä tarkoitamme kun mennään kahdenkymmenenyhden vuoden jälkeen sinne kahteenkymmeneenviiteen käydään tämä dialogi nyt kentän kanssa hyvässä yhteistyössä ja huolellisesti valmistellaan se mitä sitten tällä rahalla tällä kahdellatoista miljoonalla tosiasiassa tullaan jatkossa tekemään mutta otan kopin siitä

kaksikymmentäyksi vuotta täytettyään eivät pääsekään jälkihuollon korotuksen piiriin tuossa äsken totesinkin jo että he eivät jää kuitenkaan ilman tukea se on selvä jo sen takia että sosiaalityöntekijän tulee ohjata heidät jo nykylainsäädännön mukaan tarvittaessa käyttämään kunnan muita yleisiä palveluita tukitoimia ja etuisuusjärjestelmiä tästä ei voi siis kieltäytyä kentällä toisaalta myöskin lastensuojelulaki mahdollistaa tällä hetkellä ja jatkossakin sen että kunta voi tarjota myöskin erillistä jälkihuoltoa jo nyt niille nuorille ja lapsille jotka ovat tämän tarpeessa vaikka ikä tulisikin täyteen ja tältä osin he eivät tule jäämään tässä heitteille mutta on tärkeää että me valvomme että näin todella on aivan lopuksi puhemies toteaisin vielä tähän loppuun että minä kiitän eduskuntaa siitä että te olette aivan oikein ymmärtäneet tämän lakiesityksen vaikeamman osan joka nimittäin liittyy käytännössä näihin valituslupamenettelyn osalta tuleviin muutoksiin on ilo kuulla kuitenkin sitä keskustelua että eduskunta arvosti tätä hallituksen aloitetta siitä että käytte tämän keskustelun vielä täällä lausuntokierroksella kaksikymmentäkolme lausunnonantajaa siis kahden kuukauden työn tuloksena kaksikymmentäkolme lausunnonantajaa totesi että kuitenkin kannatettiin tätä esitystä joka perustuu nyt siihen eduskunnan pohjaratkaisuun kolme näistä tahoista koki että näin ei olisi pitänyt toimia siksi valiokunnan tulee olla tässä sitten viimeinen ratkaisija miten päin tämä asia halutaan tehdä siltä osin totean teille että tehkää parhaanne ja ottakaa vielä tarkalleen selvää näissä asioissa on herkkyyksiä joissa on lapsen etu arvioitava ja uskon että valiokunta siitä suoriutuu ja haluan että te saatte vielä mahdollisuuden tämän tekemiseen tiedän että arviointineuvosto olisi halunnut että tätä asiaa olisi perusteltu enemmän mutta tämän päätöksen aikoinaan jo tehnyt ja tuomme sen tämän lakiesityksen yhteydessä vielä kerran arvioitavaksi että miten mennään ja siltä osin kiitos myös puhemiehelle että sain tämän tässä lopussa sanoa suhtaudutaan tähän kylmän viileästi niin että lapsen etua nyt valiokunnassa tarkastellaan ja tulette varmasti siellä pääsemään sitten omiin johtopäätöksiin siitä miten asiassa edetään mutta eduskunnan kanta on täällä taustalla ja vielä kerran on täällä mahdollisuus asia arvioida kiitän tästä keskustelusta

arvoisa herra puhemies edustaja meri nosti hyvin alempiasteisten oikeustahojen menettelyjen

asioiden käsittelyn nopeuttamisen esille ja myöskin sen tieto ja resurssien olemassaolon itse olen samaa mieltä siitä että myöskin alempiasteisella oikeustasolla resurssien pitää olla riittävät ja myöskin siellä pitää pystyä käsittelemään asioita nopeassa tahdissa käytännössä tämä hallituksen esitys on nimenomaan sitä että asioiden käsittelyt nopeutuvat aivan liian kauan meillä tällä hetkellä

paremmin keskittymään oikeisiin asioihin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä rehulain muuttamiseksi on kysymys eun valvonta asetuksen kansallisesta toimeenpanosta käytännössä nämä ovat teknisiä lainmuutoksia mutta koskevat erittäin merkittävää ja erittäin ajankohtaista ja tärkeää asiaa koska terveellinen turvallinen ja ympäristöystävällinen ruoantuotanto on meille kaikille äärimmäisen rehulainsäädännön kehittämisellä me varmistamme rehujen turvallisuuden eläimille ja sitä kautta myöskin eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun meille suomalaisille suomalainen tapa tuottaa ruokaa on kansainvälistä kärkeä niin ilmaston ympäristön tilan kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta suomalainen ruoantuotanto on monilla mittareilla mitattuna maailman laadukkainta eläinperäiset elintarvikkeet ovat vahva osa suomalaista ruokakulttuuria tänään ja myös tulevaisuudessa suomalaiset esimerkiksi syövät lihaa juovat maitoa myös jatkossa eläinten hyvinvointia parantamalla me voimme vahvistaa suomalaisten luottamusta ruoantuotantoamme kohtaan ja siihen myös tämä rehulainsäädännön muutos liittyy lihansyönti ja maidonjuonti eivät tosiaan tule loppumaan eikä niiden tarvitsekaan loppua vaan sen sijaan meidän täytyy vahvasti edelleen kehittää meidän maatalouttamme sillä tavalla että me turvaamme maataloustuottajille edellytykset kestävään työhön myös lainsäädännön kautta suomalainen eläintuotanto on maailman parasta ja on tärkeää että me yhdessä annamme sille myöskin arvostuksen silläkin tavalla että voimme esimerkiksi jokainen arjessamme tukea suomalaista hyvää laadukasta ruoantuotantoa suosimalla ja ostamalla kotimaista ruokaa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolme

lakiehdotusten sisällöstä

hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja purra

arvoisa puhemies eduskunta on helmikuussa kaksituhattayhdeksäntoista hyväksynyt lainsäädännön joka mahdollistaa nykyisten väestörekisterikeskuksen maistraattien ja itä suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus ja kehittämisyksikön tehtävien yhdistämisen uudeksi kokonaisuudeksi perustettavaan digi ja väestötietovirastoon muutokset tulevat voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa jolloin uusi virasto myös aloittaa toimintansa käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä esityksessä ehdotetaan tehtäväksi mainitusta organisaatiouudistuksesta johtuvat pääosin tekniset muutokset niihin lakeihin joissa säädetään yhdistettävien viranomaisten tehtävistä virastojen välisestä toimivallanjaosta tai joissa muutoin viitataan näihin toimijoihin lisäksi ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomia alueellisia toimivaltasäännöksiä koska digi ja väestötietoviraston toimialue on valtakunnallinen
digi ja väestötietoviraston toimialue kattaa myös ahvenanmaan maakunnan jossa maistraateille säädettyjä tehtäviä kuten holhousviranomaisen tehtävät avioliittoon vihkimiset ja julkisen notaarin tehtävät hoitaa ahvenanmaan valtionvirasto ahvenanmaan valtionviraston rooli ja toimivalta säilyvät muutoksen yhteydessä ennallaan hallituksen esitykseen sisältyy saamen kielilain muutos jolla kielilain soveltamisala laajennetaan koskemaan koko valtakunnallista digi ja väestötietovirastoa

ehdotetulla lainsäädännöllä keskitetään maistraattien väestörekisterikeskuksen ja ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämiä henkilörekistereitä koskeva sääntely väestötietojärjestelmää lukuun ottamatta uuteen lakiin digi ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä mainitut viranomaiset ylläpitävät nykyisin yhteensä kuutta lakisääteistä rekisteriä joista säädetään eri laeissa valiokunta pitää sääntelyn yhdistämistä ehdotetulla tavalla perusteltuna koska sillä lisätään tietojenkäsittelyn yhdenmukaisuutta ja selkeytetään sääntelyä muutoksilla myös päivitetään henkilörekistereitä koskeva sääntely uudistuneen tietosuojalainsäädännön mukaiseksi maistraateilla nykyisin kolmekymmentäkuusi ja väestörekisterikeskuksella kolme toimipaikkaa tai työskentelypistettä eri puolilla suomea muutoksella ei valiokunnan saaman selvityksen perusteella ole välittömiä vaikutuksia yhdistyvien toimintojen nykyisten toimipisteiden määrään ja sijaintiin valtioneuvoston asetuksella säädettävän toimipaikkaverkoston ulkopuolelle jäävät paikkakunnat joilla virastolla on toimintaa on tarkoitus sisällyttää viraston toimipisteiksi viraston työjärjestyksellä hallintovaliokunta on tähdentänyt että lisääntyvästä sähköisestä asioinnista huolimatta osa viraston tehtävistä ja palveluista edellyttää luonteensa vuoksi käyntiasiointia tällaista henkilökohtaista asiointia edellyttäviä palveluja ovat esimerkiksi siviilivihkimiset julkisen notaarin todistuspalvelut ulkomaalaisten rekisteröinti ja kaupanvahvistukset kaikilla ei myöskään ole tietotekniikkaa käytössään tai kykyä käyttää sitä valiokunta painottaa että virastojen palvelujen saatavuus tulee varmistaa niin että käyntiasiointia vaativat palvelut ovat kohtuullisen matkustusajan päässä tämän vuoksi on tärkeää että myös uuden viraston on riittävän kattava hallintovaliokunta pitää välttämättömänä että digi ja väestötietoviraston palvelut ovat kattavasti saatavilla koko suomessa valiokunta ehdottaa palvelujen saatavuuden varmistamiseksi eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan digi ja väestötietoviraston laadukkaiden palvelujen saatavuuden turvaamisesta koko maassa ottaen huomioon muun muassa käyntiasioinnin tarpeet tietoteknisen laitteiston tai käyttäjäosaamisen puutteet osalla väestöä ikääntymisestä ja sairauksista johtuva viranomaisasioinnin vaatiman toimintakyvyn aleneminen sekä kielellisten palvelujen saatavuuden tarpeet molemmilla kansalliskielillä ja saamen kielellä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston asetukseen loppujen kahdenkymmenen toimipaikan osalta päätösvalta niiden kohtalosta olisi ollut uuden viraston omassa päätösvallassa ilman että niihin olisi voitu poliittisesti vaikuttaa eli suomeksi sanottuna valtioneuvoston asetuksessa toimipisteet olisivat olleet turvassa vain kahdeksassatoista kaupungissa loppujen kohdalla oli ilmeinen riski niiden lakkauttamisesta virkamiespäätöksenä tämä olisi tarkoittanut jälleen lisää palvelujen keskittämistä me keskustapuolueena haluamme turvata laadukkaat palvelut joka puolella maata tästä syystä esityksestämme mietintöön lisättiinkin lause eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan digi ja väestötietoviraston laadukkaiden palveluiden saatavuuden turvaamisesta koko maassa ottaen huomioon muun muassa käyntiasioinnin tarpeet tietoteknisen laitteiston tai käyttäjäosaamisen puutteet osalla väestöä ikääntymisestä tai sairauksista johtuva viranomaisasioinnin vaatiman toimintakyvyn aleneminen sekä kielellisten palveluiden saatavuuden tarpeet molemmilla ja saamen kielellä kuten jo äsken todettiin valiokuntamme oli tästä täysin yksimielinen on kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeää että kaikkialla suomessa on palveluja kohtalaisen etäisyyden päässä myös jatkossa mielestäni tai ainakin suurimmasta osasta toimipaikkaverkostoihin liittyvistä päätöksistä olisi jatkossa järkevää päättää valtioneuvoston asetuksissa koko hallituksen yhteisellä päätöksellä arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan sanoa että digi ja väestötietoviraston nimeksi kannattaisi laittaa edelleen maistraatti kömpelöt sanahirviöt eivät ole omiaan lähentämään kansalaisia ja valtionhallintoa vai miltä tuntuisi mennä vaikka naimisiin paikassa jonka nimi on rennosti digi ja väestötietovirasto

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani se aivan kuten juuri juuri kuulimme edustajan kautta edellyttää hallituksen huolehtivan maistraattipalveluiden eli eli digi ja väestötietoviraston palvelujen saatavuuden turvaamisesta koko maassa nyt maistraattipalveluita tulee jatkossakin olemaan saatavilla myös seutukaupungeissa ja maaseudulla erityisen merkittävä on myös valiokunnan kannanotto siitä on otettava huomioon se että kaikki eivät voi asioida diginä verkossa vaan tarvitsemme myös henkilökohtaista käyntimahdollisuutta maistraatissa vaikka nykyään palveluita saa ja täytyykin saada hoitaa internetin kautta on kuitenkin palveluja lähellä tarjoavien toimipaikkojen merkitys edelleen erittäin tärkeä kaikilla ei ole ensinnäkään osaamista tai toisaalta mahdollisuutta käyttää tietokonetta eikä henkilökohtaista neuvontaa pysty aina korvaamaan korvaamaan myöskään puhelinpalvelulla laaja toimipaikkaverkosto ja sen turvaaminen palvelevat asukkaita mutta on huomioitava myös se että se myös työllistää alueella kun valtion paikallishallinnon tiheä palveluverkosto on läsnä alueella ja se antaa myös sille alueelle viestin että valtionhallinto on läsnä ja että meistä halutaan pitää huolta nämä ovat juuri juuri sitä pienestä ihmisestä huolehtimista jota me tässä maassa kaikkialla tarvitsemme

arvoisa puhemies

tämä varsinainen paketti hyväksyttiin jo viime kaudella ja nyt sitten on tarkentava hallituksen esitys hallintovaliokunnassa tätä olemme käsitelleet ja kuten meidän puheenjohtajamme edustaja purra tässä äsken

toi esiin valiokunnan kantaa joka yksimielisesti siellä hyväksyttiin niin on tietenkin tärkeää että tämä hallituksen esitys parantaa näitten sähköisten palvelujen saatavuutta ja myöskin yhdenmukaistaa käytäntöjä ja prosesseja keskustelimme valiokunnassa aika paljon myöskin maistraateista ja ja digi ja väestötietoviraston nimestä mutta kun sitä käsiteltiin ja siitä keskusteltiin myöskin jo viime kaudella todettiin että ei se mikään paras mahdollinen ole mutta kun taustalla on myöskin nimikilpailua ja ja niin edelleen niin niin tällä nyt kuitenkin mennään valiokunta kuitenkin toi tässä mietinnössään esiin tähän nimeen liittyen me pidämme myönteisenä että valtiovarainministeriössä parhaillaan arvioidaan miten uuden viraston toiminnassa voitaisiin hyödyntää jatkossakin maistraatin tunnettuutta perinteisenä instituutiona valiokunnan käsityksen mukaan tätä maistraatti nimeä voidaan ja tuleekin hyödyntää ainakin osin uuden viraston palveluissa ja asiakasviestinnässä yksi asia myöskin mistä valiokunta keskusteli aika paljon oli nämä erilaiset ikärajat jotka liittyvät digiasioihin tai sähköisiin palveluihin ja ja erityisesti siihen minkä ikäiset lapset ja nuoret pystyvät käyttämään sähköisiä palveluita ja minkä ikäisten lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat myöskin pystyvät sitten näkemään lapseen liittyviä asioita ja valiokunta haluaa kiinnittää huomiota lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta myös alaikäisen lapsen ja tämän huoltajan asiointiin erilaisissa digitaalisissa kanavissa joissa käytetään palvelusta riippuen erilaisia ikärajoja tietosuoja asetuksen kahdeksannen artiklan ensimmäisen kohdan mukaan henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen ja kun kyseessä on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle niin lapsen henkilötietojen käsittely on lainmukaista jos vähintään kuusitoista vuotias jäsenvaltiot voivat säätää tätä tarkoitusta koskevasta alemmasta ikärajasta ja ja kun viime kaudella tehtiin tätä tietosuoja asetusta niin silloin käytiin aika suurta keskustelua onko se kolmetoista neljätoista vai viisitoista ja päädyttiin sitten tähän kolmeentoista vuoteen ja ja valiokunta on silloin sen tietosuojalain säätämisen yhteydessä todennut että ikärajojen asettaminen sinänsä sinänsä on jo lähtökohtaisesti varsin haastavaa lasten ja nuorten yksilöllisen kehittymisen kannalta tärkeänä nähdään että lapsen huoltajan tiedonsaanti turvataan asianmukaisesti mutta sitten myöskin lapsen ja nuoren oikeus hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita ja osallistua digitaaliseen kulttuuriin ja ja sähköisten palveluiden käyttämiseen pitää tietenkin mahdollistaa eikä sitä voi tarpeettomasti rajata arvoisa puhemies mitä sitten tulee tähän keskusteluun meidän valiokunnan yksimielisesti hyväksymästä hyväksymästä lausumaehdotuksesta koska tässä kokonaisuus tulee valtakunnalliseksi ja nyt sitten tulevaisuudessa digi ja väestötietovirastossa voidaan alueellisten palveluiden painetta myöskin jakaa sillä tavalla että jos jollain toisella alueella on paljon palveluita tarvitsevia ja toisessa osassa ei taas sitten sillä hetkellä ole niin tämähän mahdollistaa sen palveluita pystytään myöskin paikasta ja ajasta riippumatta tarjoamaan ja käyttämään niin valiokunta näki tarpeelliseksi tämän saatavuuden varmistamiseksi esittää lausumaa eduskunnalle eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan digi ja väestötietoviraston laadukkaiden palvelujen saatavuuden turvaamisesta koko maassa ottaen huomioon muun muassa käyntiasioinnin tarpeet tietoteknisen laitteiston tai käyttäjäosaamisen puutteet osalla väestöä ikääntymisestä ja ja sairauksista johtuva viranomaisasioinnin vaatiman toimintakyvyn aleneminen sekä kielellisten palvelujen saatavuuden tarpeet molemmilla kansalliskielillä ja saamen kielellä arvoisa puhemies vaikka edustaja huttunen tuossa toi äsken puheensa alkupuolella esiin että että on koko syksyn ollut vääntöä näistä maistraattien toimipaikoista niin täytyy sanoa että valiokunnassa ei ole ollut kyllä minkäänlaista vääntöä liittyen tähän asiaan me olemme kaikki olleet tässä asiassa täysin yksimielisiä pyysimme asetusluonnosta valtiovarainministeriöstä ja ja yksimielisesti keskustelimme tästä palveluiden saatavuudesta ja yksimielisesti totesimme että olisiko tässä lausuman paikka ja sekin hyväksyttiin yksimielisesti että en valiokunnan varapuheenjohtajana mitenkään tunnistanut tätä edustaja huttusen koko syksyn ollutta vääntöä

arvoisa puhemies

siis tosiaankin maistraatit ja väestörekisterikeskus laitettiin laitettiin yhteen ensinnäkin totean tästä nimiasiasta että aina silloin kun laitetaan uusia kokonaisuuksia yhteen on vaikea löytää hyvää ytimekästä suomenkielistä nimeä niistä helpolla tulee sanahirviöitä tätäkin valmistelimme muun muassa niin että pyysimme kotukselta eli kotimaisten kielten keskukselta tästä lausuntoa mutta ei sieltäkään kovin yksinkertaisia nimiehdotuksia tullut ja tämä sitten ministeriössä muotoiltiin digi ja väestötietovirastoksi jaan sen käsityksen mitä täällä puheenvuoroissa on tullut siitä että maistraatti on nimenä tämmöinen historiallinen ja perinteinen nimi enkä pitäisi ollenkaan huonona jos sitä jatkossa kun nämä nyt todellakin yhdistyvät voitaisiin käyttää myös tavallaan aputoiminimenä osoittamaan missä näitä maistraattien palveluksia kaiken kaikkiaan on olen iloinen siitä että valiokunta on tehnyt tämän yksimielisen lausuman jossa kerrotaan minun mielestäni hyvällä tavalla että halutaan turvata koko laajassa suomessa valtionhallinnon palveluita eli tässä kohtaa erityisesti maistraatteja kiinnitin huomiota myös tähän edustaja talvitien

näissä asioissa se on hyvä asia mutta se ei sulje pois laisinkaan sitä etteikö meillä pitäisi olla kohtuullisen tiheä toimipaikkaverkko näissä asioissa ja ja sen takia pidän hyvänä että tämä lausuma todellakin on tähän laitettu sitten haluan todeta yleisemmällä tasolla sen että kun me tiedämme että itse asiassa jo pidemmän aikaa on meidän valtionhallinnon paikallisesti tai alueellisesti pienennetty niin ymmärrän erittäin hyvin että kansalaisten luottamus sekä valtioon että myös poliittiseen päätöksentekoon horjuu tällaisten päätösten myötä eli tulee kokemus siitä että palvelut karkaavat yhä etemmäksi kaikilla ei tosiaankaan ole mahdollisuutta niitä hoitaa digin digin kautta ja sen takia on tärkeätä että on myös fyysistä asiointia itse asiassa

on tapahtunut useiden oikeastaan vuosikymmenten ja useiden hallitusten aikana viime vaalikaudella alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä teki selvityksen valtionhallinnon paikallistoimipisteiden kehityksestä useamman hallituskauden ajalta se kertoi karusti karusti sen että niitä toimipaikkoja ei ole vähennetty yleensä koskaan maakuntakeskuksista kaupungeista vaan toimipaikkojen vähentäminen on on yleensä tapahtunut maakuntien toiseksi kolmanneksi ja ja neljänneksi suurimmista kaupungeista tai seutukeskuksista seutukeskuksista sen me kaikki tiedämme täällä kansanedustajina että tästä tulee erittäin paljon palautetta

missä ne toimipaikat on sitten mentiin yhä enemmän siihen että ruvettiin säätämään valtioneuvoston asetuksissa ja sitten mentiin myös siihen että on ministeriöitten asetuksia ja sitten edelleen että on viraston omia työjärjestyksiä joissa näistä toimipaikoista säädetään näissä edellisissä puheenvuoroissa on jo tullut esille että tässä on tietynlainen ongelma minä otan esimerkin on ihan mikä tahansa valtion virastoa koskeva päätös niin me täällä säädämme lain sitten me yleensä siinä lain säätämisen yhteydessä annamme asetuksenantovaltuutuksen ja emme välttämättä aina tiedä mihinkä se johtaa meillähän pitäisi täällä aina lain yhteydessä olla käsittelyssä sitä koskeva asetus mistä me annamme sen asetuksenantovaltuuden aina näin ei ole pidän hyvänä sitä että hallintovaliokunta on tässä kohtaa myös itse halunnut katsoa sitä asetusluonnosta joka tehdään vasta sen lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen

kannamme kyllä sen poliittisen vastuun siitä jos on etäännytetty ja laitettu alemmille säädöstasoille se toimipaikoista säätäminen eli käytännössähän jos se ei ole siellä valtioneuvoston asetuksessa joka hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa sitten se voi olla siellä viraston

päätöksiä tulee sen takia minusta on erittäin tärkeää ja toivoisin että eduskunnan kaikissa valiokunnissa koska tämä koskee kaikkia hallintovaliokunnassa on totta kai paljon valtionhallintoon liittyvää päätöksentekoa mutta monissa muissakin valiokunnissa on asioita joissa käsitellään toimipisteverkkoja

edustajat ovat hereillä näissä kysymyksissä ja me ymmärrämme mitä tarkoittaa se kun annetaan asetuksenantovaltuus ja sitten hallituksen piirissä entistä enemmän ymmärretään kun tehdään valtioneuvoston asetuksia tai sitten tehdään ministeriöitten asetuksia että siellä hyvin harkiten hyvin vähäisesti annetaan toimipaikoista mahdollisuutta päättää työjärjestyksessä

arvoisa herra puhemies suuri kiitos kaikille edustajille hallintovaliokunnan jäsenille asian kirkkaasta ja hyvästä esittelystä valtion paikallishallintoon kuuluvat poliisilaitokset maistraatit ulosottovirastot syyttäjävirastot työ ja elinkeinotoimistot verotoimistot tulli ja oikeusaputoimistot vaikka nykyisin ja asioita voi aina hoitaa internetin kautta on palveluita lähellä tarjoavien toimipaikkojen merkitys edelleen tärkeä kaikilla ei ole välttämättä osaamista tai edes mahdollisuutta käyttää tietokonetta eikä henkilökohtaista neuvontaa korvaa puhelinpalvelukaan paitsi että laaja toimipaikkaverkosto palvelee alueen asukkaita ja työllistää niin valtion paikallishallinnon tiheä palveluverkosto myös antaa viestin että valtio on läsnä ja valtio välittää toimipaikkaverkostosta päättämisessä on olemassa jonkinlainen valuvika aivan kuten edustaja vehviläinen ansiokkaasti totesi siis valtion paikallishallinnon toimipaikkaverkosto määritellään nykyisin joko valtioneuvoston asetuksessa ministeriön asetuksessa tai viraston omana päätöksenä käytännössä siis vaikkapa sisäministerin päätöksillä on voitu sulkea poliisiasemia oikeusministerin päätöksillä on voitu päättää uusi merkittävä viraston toimipaikka tai puheena olevassa tapauksessa viraston pääjohtaja olisi voinut sulkea toimipaikkoja siksi olisi järkevää että kaikki toimipaikkaverkostot päätettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksessa siis koko hallituksen

arvoisa puhemies digitaalisten palveluiden kehittäminen on tärkeä asia mutta on hyvä muistaa että meillä on tälläkin hetkellä lähes miljoona kansalaista jotka eivät voi pysty tai osaa käyttää digitaalisia palveluita ja siksi digipalveluiden kehittämisen rinnalla on pidettävä huolta myös puhelimitse puhelimitse ja kasvotusten annettavista palveluista ja myös niiden laadusta

on kirjattu tuohon lausumaan näistä digipalveluista vielä sen verran että toivottavasti niiden kehittämisessä otetaan nykyistä enemmän myös saavutettavuus huomioon sillä digipalveluitakin voidaan kehittää joko helpommin tai vaikeammin käytettäviksi olen kyllä valitettavasti huomannut että usein digipalveluita kehitettäessä saavutettavuus edelleen unohtuu eli niitä kehitetään jotenkin insinöörien näkökulmasta käsin ja se käyttäjän näkökulma liian usein unohtuu ja tähän pitäisi nyt nyt kiinnittää erityistä huomiota lopuksi arvoisa puhemies kyllä minäkin toivon että voisimme edelleen jatkossakin puhua maistraateista se on erittäin perinteinen ja tunnettu nimi ja kansalaiset tietävät ja ja tunnistavat hyvin maistraatit ja ja on on surullista jos jatkossa tämä arvokas nimi poistuu käytöstä
arvoisa puhemies suoraa jatkoa edustaja mäkisalo ropposen puheenvuorolle yhdyn kaikkiin näihin mukaan lukien siihen että miksi tämmöinen digi ja väestöpalveluvirasto sekö tämä oli nimeltään vai mistä kammottavasta nimestä olikaan kysymys ja se tietysti lyhennetään sitten jossain vaiheessa etukirjaimilla ja tulee yksi lyhenne lisää kun meillä on klassinen maistraatti olemassa olen hyvin vahvasti vahvasti tässä tässä nimikysymyksessä tätä mieltä mutta minun varsinainen puheenvuoroni liittyy samaan aiheeseen mistä mistä täällä on useampikin puheenvuoro jo käytetty digisyrjäytymiseen suomalainen yhteiskunta nyt on ikään kuin lähtenyt mittautumaan sillä sillä että me olemme kehityksen kärjessä näiden digipalvelujen kehittämisessä kaikki siirretään digitaaliseen formaattiin systeemi systeemi on läpitunkeva koko yhteiskunnan en voi sinänsä sitä arvostella koska se on varmaankin tulevaisuutta jossakin muodossa joka tapauksessa että yhä enemmän tämä verkkojen kautta toimiminen tulee osaksi meidän elämänmuotoamme mutta ainakin tässä siirtymävaiheessa täytyy huomioida se että meillä on väestössä iso ryhmä joka ei kykene näitä palveluja käyttämään heitä on myöskin tulevaisuudessa silloin me puhumme mahdollisesti ihmisistä joilla on fyysisiä ongelmia tämä tämä tehdä

koskee yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden missä määrin heillä on matkapuhelimia ja tietokoneita käytettävissään aloitetaan yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista lähes

yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista suomen kansalaisista ei ole tietokonetta kahdeksallakymmenelläkahdeksalla prosentilla ei ole tablettia eli yhdeksälläkymmenellä prosentilla ei ole tablettiakaan ja on jopa niin että kaikista yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista kuudellatoista prosentilla ei ole edes matkapuhelinta eli he ovat tällä tavalla syrjäytyneet tästä modernista tekniikasta aivan aidosti kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenenviiden vuoden välissä olevista ihmisistä neljälläkymmenellä prosentilla ei ole tietokonetta meillä on tällä hetkellä kolmesataatuhatta yli kuusikymmentäviisi vuotiasta ihmistä joilla ei ole tietokoneita eikä tietokoneen käyttöön liittyviä valmiuksia olemassa jos me siirrämme peruspalvelut nyt tietokonepohjaisiksi digimaailmaan meillä on iso joukko ihmisiä jotka pudotetaan kyydistä pois tämä on aitoa ikäsyrjintää arvoisa puhemies aitoa ikäsyrjintää ja tässä suhteessa meidän täytyy eduskunnassa olla erittäin tarkkoja että tämä digihypetys niin kuin tätä termiä käytettiin ihan oikein saadaan sillä tavalla pysähtymään että kunnioitamme ihmisten kykyä olla kehityksessä mukana heillä on oikeus tiettyihin peruspalveluihin ja ne täytyy kaikille ihmisille pystyä takaamaan luonnollisella tavalla eikä voi mennä digimaailman ehdoilla teknologian ehdoilla vaan on mentävä ihmisten ehdoilla arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies myös perussuomalaiset ovat sitä mieltä että ihmisen ehdoilla on mentävä eteenpäin näissä digiasioissa ei tarvitse liittyä mihinkään muualle kun me tiedämme sen ja näemme sen ja koemme tuolla kentällä elikkä perussuomalaiset ovat sitä mieltä että virastokielen ja digikielen tulee säilyä sellaisina että me kaikki voimme niitä ymmärtää arvoisa puhemies tämä valiokunnan lausumaesitys on hyvä eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan digi ja väestötietoviraston laadukkaiden palvelujen saatavuuden turvaamisesta koko maassa ottaen huomioon muun muassa käyntiasioinnin tarpeet tietoteknisen laitteiston tai käyttäjäosaamisen puutteet osalla väestöä ikääntymisestä tai sairauksista johtuva viranomaisasioinnin vaatiman toimintakyvyn aleneminen sekä kielellisten palvelujen saatavuuden tarpeet molemmilla kansalliskielillä erityisesti ikääntyneet ovat täällä nousseet monessa puheenvuorossa esille on mainittu myös selkokieli joka aina silloin tällöin nousee esille keskusteluissa minkä takia virastokieli ei voisi olla myös selkokieltä miksi digikieli ei voisi olla selkokieltä miksi me täällä eduskunnassa emme voisi puhua selkokielellä noin kuusisataaviisikymmentätuhatta ihmistä eli liki miljoona tarvitsee suomessa selkokieltä selkokieltä tarvitsee enemmän ihmisiä kuin helsingissä on asukkaita tämä tieto tuli esille ylen uutisissa meillä on ikääntyneitä lukihäiriöisiä on afaatikkoja adhdstä kärsiviä ihmisiä on autismin kärsiviä henkilöitä jotka tarvitsevat selkokieltä ja erityisesti näissä digipalveluissa asiat voivat olla hyvin vaikeita se että palvelut säilyvät helposti tavoitettavina kaikki tietokonetta tai sähköistä maailmaa on erittäin tärkeää ikääntyneiden kohdalla oli hämmästyttävää kuulla näitä edustaja kiljusen kertomia lukuja mitkä olivat todella tärkeitä ja siinä mielessä on erittäin hyvä että nostitte ne esille kolmesataatuhatta ihmistä joilla ei ole tietokonetta eikä välttämättä edes tätä kännykkää ja nämä ovat myös hankalasti käytettäviä kyllä meidän täytyy eduskunnassa tehdä kaikkemme sen eteen että ikäväestön ääni kuuluu ja puhumme myös täällä selkokielellä muistan ensimmäisen täysistuntopuheenvuoroni täällä tällä kaudella kun myös kerroin että olin selkokielisessä paneelissa eduskuntavaalien alla ensimmäisessä kautta ylellä järjestetyssä oli aika mielenkiintoista huomata miten vaikeaa se selkokieli oikeasti on puhua siellä oli kuuntelijoina henkilöitä jotka sitten näyttivät punaisella lapulla tai vihreällä lapulla onnistuiko siinä selkokielisyydessä

selkokielisyyteen liittyy muuten myös se että puheenvuoro ei olisi liian pitkä niin lopetan tämän puheenvuoroni siis

arvoisa puhemies palaan vielä tuohon palveluiden saatavuuteen paristakin näkökulmasta ensinnäkin olemme aika paljon puhuneet hallintovaliokunnassa viime kaudella tästä palveluiden esteettömyydestä silloin kun asiat ovat yksinkertaisia ja yleisiä ja noudattavat niin sanottua normaalipolkua sähköinen asiointi on on nopeaa sujuvaa käyttäjäystävällistä ja helppoa ja niin edelleen mutta aina sen sähköisen asioinnin tueksi tarvitaan myös puhelinpalvelua henkilökohtaista neuvontaa mahdollisuutta asioida fyysisesti me emme koskaan pääse semmoiseen vaikka itsekin diplomi insinööri olen ja näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä kaikki asiointi olisi meidän digi ja pelkästään sähköistä asiointia sitten tuosta viime kauden digi ja kuntaministeri vehviläisen

tästä asetuksenantovaltuudesta mikä eduskunnalla on toimipisteiden osalta se on iso valtuutus ja ja monessa kohdassa olen nyt huomannut että asetusta ei olekaan siellä hallituksen esityksessä ja se on nimenomaan sellainen asia johon meidän kaikkien kansanedustajien on valiokuntatyössä tärkeätä puuttua meillä on kuitenkin oikeus kysyä sieltä ministeriöstä minkälainen asetus on tulossa ja siinä mielessä on sitten myöskin se vastuu koska tiedetään että toimipisteissä ihmisillä on erilaisia taustoja ja ja kun itse tulen oulusta niin tiedän myöskin sen että kauas on pitkä matka mutta lähelle on joskus vielä pidempi matka elikkä kun sanotaan että joku on jossain kaukana niin se tuntuu mielikuvissa olevan kaukana olen kuullut että esimerkiksi helsingissä virastossa työskentelevät ihmiset pitävät pasilaa kovin

jos toimipiste on pasilassa tai jos helsingistä pitää mennä pasilaan tai jos helsingistä pitää mennä espooseen mutta monesti oululaisille jotka tulevat kokouksiin ja muihin helsinkiin se matka on ihan suhtkoht lyhyt elikkä

joka meillä täällä eduskunnassa on

niin kuin vehviläinen toi esiin poliittinen vastuu on meillä sitten vielä ihan loppuun lyhyesti helpotan edustaja mäkisalo ropposen ja ja myöskin kiljusen esille nostamaa tästä maistraattien nimestä valiokunta tosiaan yksimielisesti totesi että että me kannustamme siihen että että maistraatit voivat ja että niiden tuleekin hyödyntää ainakin osin uuden viraston palveluissa tai asiakasviestinnässä maistraatti nimeä ja nimenomaan tätä perinteistä tunnetta uutena instituutiona

arvoisa puhemies nyt on käyty hyvää keskustelua sekä tässä salissa että tuolla hallintovaliokunnassa tästä digi ja väestötietovirasto asiasta ja on ollut tosi hienoa huomata kuinka tämmöinen asiakaslähtöisyys on ollut lähtökohta meille kaikille useasti kun kehitetään toimintaa sitten vauhdissa meinaa se asiakasnäkökulma hävitä ja kuitenkin se tärkein syy miksi nämä palvelut ovat olemassa on nimenomaan asiakkaat ja se että että asiointi sujuu kiitos edustaja kiljuselle hyvästä muistutuksesta siitä että että kaikki eivät vielä ole diginatiiveja suomessakaan ja meidän pitää huolehtia siitä että kaikille julkiset palvelut ovat yhtä lailla saavutettavissa tätä muistutusta varmaan varmaan tarvitaan jatkossakin monessa eri yhteydessä kun nyt tätä tätä asiaa on tässä käsitelty ja tähän perehtyy niin tässä hyvin huomataan se että tässä pyritään sekä siihen että toimintatapoja ja prosesseja voidaan kehittää ja yhdenmukaistaa että sitten samalla siihen että ei tingitä siitä että palvelut saavutettavissa ja että niiden täytyy olla esteettömästi käytettävissä ja myös tämmöinen alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu se oli valiokunnassa kuten tässä on aiemmin jo kuultu ihan keskeinen lähtökohta ja ja yksimielisesti siellä tätä nostimme esiin on tärkeää että tässä nyt digitaalisuuden myötä pystytään totta kai näitä prosesseja kehittämään ja tulee tämmöinen valtakunnallinen toimialue joka mahdollistaa sitten muun muassa henkilöstön paremman erikoistumisen ja ja sen että henkilöstöresurssi on tehokkaammassa käytössä mutta se ei mitenkään poissulje sitä mahdollisuutta että kuitenkin pidettäisiin kiinni asiointipisteistä tästä toimipaikkaverkosta jää nyt nähtäväksi kuinka hyvin se sitten tulee käytännössä toteutumaan ja nämä resurssit siihen riittävät mutta ainakin itse toivoisin että tämä olisi nyt esimerkki että jatkossakin tätä työtä edelleenkin toteutettaisiin tällä samalla tavalla kun valtion palveluita kehitetään ja ja ehkä yhä enemmän pystyttäisiin miettimään myös semmoisia yhteispalvelupisteitä joissa erilaiset valtion virastojen palvelut voisivat toimia samassa pisteessä jotta edelleenkin pystytään huomioimaan se että että hyvin usein ihmiset tarvitsevat myös sitä sitä ihmiskontaktia eivätkä pelkästään sähköiset välineet ole siinä riittäviä paljon tosiaan tämä nimi on herättänyt keskustelua sen lisäksi että se tuntuu hyvin kömpelöltä ja kankealta ja näin kyllähän se on myös osa esteettömyyttä kun miettii sitä kuinka helposti ihmiset mieltävät mistä virastosta mitäkin palvelua saa niin kyllä se nimi on siltäkin osin ihan keskeinen eikä pelkästään että tämä on erittäin kömpelön kuuloinen ja kielellisesti kankea nimi kyllä tässä nyt sitten toiveissa on että jatkossa kuitenkin maistraatti brändinimenä pystyisi edelleenkin säilymään kiitos edustaja vehviläiselle taustoituksesta että mikä tässä on takana koska koska tosiaan valiokunnassakin paljon tästä keskusteltiin ja ihmeteltiin kovasti että tämmöiseen nimeen ollaan päädytty vähän siellä sitten huvittikin se kun saatiin selvennys siitä että tässä on ollut nimikilpailu takana ja mietittiin kuinka huonoja ne muut ehdotukset jotka tässä ovat hävinneet ovat mahtaneet olla kun tämä on ollut sitten se paras mutta toki tässä on tässä on varmasti ihan paljon paljon työtä tehty ja näin mutta toivotaan että maistraatti nimi jatkossa

kiitos edustaja juvoselle siitä että otitte tämän selkokielen vielä ihan erikseen esille selkokielihän on osa sitä esteettömyyttä ja saavutettavuutta mutta siitä vielä toistaiseksi vähemmän puhutaan koska esteettömyys ymmärretään liian usein edelleenkin vain pelkästään liikuntaesteettömyytenä vaikka se on kaikkien aistien huomioimista selkokieli on erittäin oleellinen osa

tämän haasteen ottaneet itselleen esimerkiksi kelahan pyrkii nyt tekemään ohjeistukset ja ja lomakkeistot selkokielelle jatkossa ja jos en nyt aivan väärin muista niin esimerkiksi satakunnan keskussairaala on myöskin päättänyt päättänyt että heidän ohjeistuksensa jatkossa ovat kaikki selkokielisiä on varmasti myöskin niiden ohjeiden luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta kaikille potilaille ja asiakkaille hyvä uutinen että ne ovat selkokieltä ja ja kyllä minä nyt todella toivon että me ottaisimme laajemminkin tämän haasteen vastaan

yhteiskunnan eri organisaatioissa ja tahoilla koska koska se olisi sitä yhdenvertaisuutta että se viestintä mikä mikä tulee mistäkin olisi kaikkien ymmärrettävissä

arkikäytössä tulee niin vahvasti vahvasti esille haluaisin ilmoittautua tässä yhteydessä tämmöiseksi kulttuurikonservatiiviksi vaikka kuvittelenkin olevani radikaali meillä pitäisi pystyä arvostamaan sitä mennyttä historiaa me liian usein yritämme nimitysten kautta antamalla uuden nimen ikään kuin häivyttää sitä todellisuutta mikä on taustalla siivoojista tulee laitoshuoltajia ja ja niin edelleen näitä esimerkkejä meillä on vaikka kuinka paljon mutta jos mietin vain ihan arkista tapahtumaa kun niin moni menee maistraattiin vaikka vihille sitten vihille digi ja väestötietovirastoon vai menevätkö he vihille vai mihin miksi me hankaloitamme ihmisten elämää assosiaatioita kulttuuriamme kunnioitetaan mennyttä annetaan sille tilaa uudistetaan yhteiskuntaa mutta

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja mäkisalo ropposelle hyvästä puheenvuorosta selkokieli on siinä mielessä myös tärkeää meille kaikille että siinä vaiheessa kun se oma kovalevy tuolla aivoissa alkaa olla täynnä tavaraa ja tekstiä ja esityksiä niin on aina helpompi ymmärtää kun asia puhutaan selkokielellä sen takia on tärkeää että myös täällä eduskunnassa käyttäisimme silloin tällöin sitä selkokieltä haluaisin nostaa esille vielä tämän digisyrjäytymisen liittyen ikääntyneisiin ja erityisesti liittyen pankkipalveluihin pankkipalveluissahan joutuu tänään käyttämään sitä tietokonetta ja maksamaan pankkitunnuksilla niitä laskujaan mutta kaikilla ikääntyneillä ei ole sitä mahdollisuutta ja silloin pankki hoitaa näitä asioita totta kai se laskun maksu maksaa on se sitten maksupalvelu tai tekee sen sitten siellä automaatilla jos jossakin pankissa vielä sellainen on olisi erittäin tärkeää että pankkipalveluissa ikäihmiset tulisi kohdattua hyvin ja että pankit ohjaisivat neuvoisivat ikääntyneitä pankkipalveluissa ja kehitettäisiin vaikkapa joku sellainen pohja tai malli jonka kautta voisi opetella sitä laskujen maksamista toisaalta sitten jos ei ole sitä tietokonetta sekään ei onnistu tämä koskee erityisesti jotka vaikkapa joutuvat hoitoon sairaalahoitoon eivätkä pysty maksamaan sitä laskuaan siinä tapauksessa voi joutua vaikka ulosottoon elikkä tulee maksuongelmia koska ei pysty laskuja hoitamaan ja ehkä kukaan ei ole sitä edes viemässä eteenpäin siellä

tulevaisuudessa tässä digitaalisuuden sähköisessä verkossa ja maailmassa

heidän asioistaan myös huolta

arvoisa

itse sanoin tuossa noin niin minä ymmärrän sen että tätä maistraatti nimikettä tulisi pystyä myös jatkossa käyttämään mistä niitä palveluita näiltä osin saa tämä tausta todellakin liittyy siihen että meillä on tällä hetkellä väestörekisterikeskus joka tunnetaan lyhenteenä vrk ja sitten meillä on maistraatit ja tässä yhteydessä kun tämä laki hyväksyttiin helmikuussa kaksituhattayhdeksäntoista me kokosimme valtion digitalisaation toiminnalliset kehittämistehtävät yhteen koska ne olivat hyvin hajanaisesti eri puolilla tiedetään että esimerkiksi sellainen tehtävä kuin sähköinen tunnistautuminen on monimutkainen asia sitä on nytkin tässä vähän muuteltu eri tavalla ja ehkä tulevaisuudessa ne pankkitunnuslistat mitä me nyt poistuvat kokonaan meidän käsistämme ja me tarvitsemme mahdollisesti jopa valtiollisen tunnistautumisratkaisun eli siellä niin sanotussa uudessa uudessa virastossa tehdään myös tällaisia asioita siksi sen nimike ei voi olla maistraatti ei voida laittaa maistraattia nimeksi ja sen alle väestörekisterikeskuksen tehtäviä väestörekisterikeskus on trafin ohella yksi suomen suurimpia rekistereitä kaiken kaikkiaan minä tässä vähän maalailin että jos me olisimme vain laittaneet nämä kaikki nimekkeet yhteen niin meillä olisi todennäköisesti väestörekisterikeskus maistraatti ja digivirasto ja en tiedä olisiko sekään sitten ihan hyvä on todella hankala löytää hyvää nimeä silloin kun laitetaan tämmöisiä

edustaja kiljunen odottakaa teillä on

maistraatti nimen käyttöä kiitos edustajille juvonen ja mäkisalo ropponen tästä selkokieliasian käsittelystä itse pidin ensimmäisen puheenvuoroni selkokielestä selkokielellä täällä muutama viikko sitten se jännitti niin paljon että sanoin että sataviisikymmentätuhatta tarvitsee selkokieltä ja täälläkin on puhuttu erisuuruisista summista riippuen lähteestä selkokeskuksen mukaan heitä olisi olisi jopa seitsemänsataaviisikymmentätuhatta joka tapauksessa paljon ja siksi selkokielestä tulisi tehdä kansalaistaito ja myöskin selkeä sanoittaminen tulee ottaa käyttöön niin lakien säätämisessä valmistelussa kuin niiden toteuttamisessa myöskin tämän tärkeän lain kohdalla

arvoisa puhemies uudemman kerran kiitokset edustaja vehviläiselle tästä selventävästä puheenvuorosta se auttaa niitä jotka eivät ole tätä prosessia olleet tarkemmin seuraamassa ymmärtämään mitä haetaan toisaalta on kai niinkin päin jos tuohon asiaan vielä kiinnittäisi huomiota että on olemassa joku käsite jonka alla sitten on erilaisia toimintoja jos on senaatti kiinteistöt ei se nimi suoraan kerro mitä senaatti kiinteistöt tekee jos meillä on nimi maistraatti niin tulevaisuudessa me vain ymmärrämme että sinne kuuluvat myöskin väestörekisteriasiat ja mahdollisesti digipalveluasiat sen toimiala ikään kuin laajenee mutta kyllä minä tunnistan tuon tarpeen mikä tässä tuotiin esille että silloin täytyy ehkä miettiä olisiko sille joku muu nimi sitten maistraatti ja digivirasto tai jotain vastaavaa en rupea niitä keksimään tässä kun niitä nimiä on tässä haettu jollain tavalla haluaisi kunnioittaa sitä maistraatti nimitystä se on jo niin vanha ja siitä on niin selkeä kuva sen sijaan minä halusin käyttää puheenvuoron edustaja juvonen lähti jo pois kun hän otti esille tämän

digitaalisten pankkipalvelujen luonteen ja kun äsken siteerasin tilastokeskuksen tilastoja niin luen tämänkin tilaston joka koskee ikäihmiset verkkopankissa tilannetta on hyödyllistä meidän kaikkien saada nämä viimeiset vuoden kaksituhattakahdeksantoista luvut eli tässähän on kyse ihan selkeästi siitä että mitä vanhemmasta ihmisestä on kysymys sen heikommin hän on tällaisten digipalvelujen piirissä se jakaantuu kahteen osaan eli on kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäiset ihmiset minä kuulun siihen ikäryhmään ja näistä verkkopankkipalveluja käyttää kuusikymmentäkuusi prosenttia eli kolmasosa kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäisistä ihmisistä ei käytä verkkopankkipalveluita ja verkkopankissa niin lomakkeita täyttää kuusikymmentäviisi viiva seitsemänkymmentäviisi vuotiaista kolmekymmentä prosenttia eli seitsemänkymmentä prosenttia ei täytä lomakkeita sitä kautta ja kun mennään vanhempiin ikäluokkiin vanhempiin ikäluokkiin ja siitä ylös ylös niin vain kolmekymmentä prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista käyttää verkkopankkipalveluja seitsemänkymmentä prosenttia ei käytä he eivät käytä niitä jolloin juuri he ovat jonottamassa siellä pankkien palvelutiskien ulkopuolella ja maksavat kovia laskuja siitä että he käyttävät sitä vanhaa tyyliä ja lomakkeiden täytöstä luvut ovat vielä karmeammat vain kymmenen prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista täyttää lomakkeita verkkojen kautta eli yhdeksänkymmentä prosenttia ei täytä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen

arvoisa puhemies käsittelyssä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä kautta kaksituhattayhdeksäntoista mietintö käsittelee pienten verorahoitteisten eläkkeiden korotuksia valiokunta pitää myönteisenä että pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa parannetaan kansaneläkettä ja takuueläkettä korottamalla takuueläkettä on korotettu aikaisemmin kolmella eri tasokorotuksella vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä neljäkymmentäseitsemän euroa kansaneläkettä on viimeksi korotettu kahdenkymmenen euron suuruisella tasokorotuksella vuoden kaksituhattakahdeksan alusta voimaan tulleella lailla nyt ehdotettu kansaneläkkeen noin kolmenkymmenenneljän euron ja takuueläkkeen viidenkymmenen euron korotus kohdistuu noin kuuteensataanyhdeksääntuhanteen eläkkeensaajaan joiden kokonaiseläke on alle tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa takuueläkkeen ja kansaneläkkeen saajien määrän arvioidaan lisääntyvän korotusten johdosta noin kahdellakymmenellätuhannella henkilöllä korotusten jälkeen takuueläkkeen saajia on noin satakuusitoistatuhatta henkilöä ja kansaneläkkeen saajia henkilöä julkisen talouden menojen arvioidaan lisääntyvän ehdotettujen muutosten johdosta noin sadallakahdeksallakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla kansaneläkkeen korottaminen ehdotuksen mukaisesti noin kolmellakymmenelläneljällä eurolla nostaa kansaneläkkeen täyden määrän yksin asuvalla noin kuuteensataankuuteenkymmeneenkolmeen euroon kuukaudessa ja parisuhteessa asuvalla noin viiteensataanyhdeksäänkymmeneenkahteen euroon kuukaudessa vuonna kaksituhattakaksikymmentä kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa siten että kansaneläkettä ei jää maksuun yksin asuvalle työeläkkeen ollessa noin tuhatkolmesataakuusikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa ja parisuhteessa asuvalle työeläkkeen ollessa noin tuhatkaksisataakaksikymmentäkuusi euroa kuukaudessa

lepäämään jättämisen minimiansaintarajaa takuueläkkeen korotus parantaa myös vaikeaan työmarkkina asemaan joutuneiden ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asemaa koska eläketuen määrä on sidottu takuueläkkeen määrään esityksessä ehdotetaan myös nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän nostamista takuueläkettä vastaavaksi valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena myös ehdotusta maatalousyrittäjien luopumistukien täydennysosien määrien muuttamisesta kansaneläkkeen ehdotettua muutosta vastaavasti valiokunta pitää hyvänä että eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuurajaa ja lisäomavastuun kerrointa muutetaan esityksen mukaan siten että eläketulon muutos ei juurikaan vaikuta eläkkeensaajan asumistukeen eikä siten vähennä käytettävissä olevien tulojen nousua

menot ja varallisuus erityisesti asumisen ja sairastamisen menot aiheuttavat monelle eläkkeensaajalle toimeentulovaikeuksia tämä näkyy myös eläkkeensaajien ulosotoissa valiokunta toteaa että voimassa oleva sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki antaa kunnalle jo nyt mahdollisuuden kohtuullistaa asiakasmaksuja valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä ja välttämättömänä että asiakasmaksulainsäädännön uudistusta jatketaan pikaisesti hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja valiokunta pitää myös hyvänä että hallitusohjelman mukaisesti selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat eläkeläisköyhyyden vähentäminen edellyttää kokonaisvaltaisia ja tutkittuun tietoon perustuvia toimenpiteitä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että olemassa oleva tieto eläkeläisköyhyydestä on osin hajanaista ja pitää tarpeellisena kattavan ja systemaattisen tutkimuksen tekemistä eläkeläisköyhyyden luonteista ja syistä arvoisa puhemies tähän mietintöön sisältyy myös kaksi vastalausetta

arvoisa

lokakuun lopulla ja ja kannatimme sitä kansaneläkkeen täyttä määrää nostetaan nyt noin kolmellakymmenelläneljällä eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täyttä määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa ensi vuoden alusta alkaen nämä korotukset koskevat yli kuuttasataatuhatta suomalaista eläkkeensaajaa ne tulevat siis vaikuttamaan myönteisesti hyvin suureen ihmisjoukkoon meille keskustassa on erityisen tärkeää että voimme kohdentaa korotuksia kaikkein pienituloisimpiin eläkeläisiin ja tällä tavalla mahdollisimman tehokkaasti vähentää eläkeläisköyhyyttä viime kaudella takuueläkettä jo korotettiin useamman kerran yhteensä noin neljälläkymmenellä eurolla mutta sitä ei juurikaan mediassa huomattu mielestäni on selvää että nämä ensi vuoden alussa voimaan tulevat eläkkeiden korotukset eivät vielä riitä vaan meillä on eläkeläisten toimeentulossa vielä hyvin paljon parannettavaa suunta on kuitenkin ja oikea meidän olisi paremmin huomioitava se että monelle eläkeläiselle ratkaisevaa hankaluutta arjessa tuottaa se että elämisen ja asumisen kustannukset ovat monesti hyvin korkeat pelkkä eläkkeen taso ei ole ainut määrittävä tekijä eläkeläisen arjessa selviytymisessä vaan siihen vaikuttavat monet muutkin seikat pienituloisten ja erityisesti paljon sairastavien ikääntyneiden näkökulmasta erittäin tärkeitä ovat myös laadukkaat ja helposti saavutettavat maksuttomat tai edulliset peruspalvelut siksi sote uudistus on tehtävä arvoisa puhemies keskusta pitää tärkeänä että myös asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan siten että paljon palveluja käyttävien pienituloisten ihmisten maksut eivät nouse me varasimme hallitusneuvotteluissa asiakasmaksulain uudistamiseen neljäkymmentäviisimiljoonaa euroa jotta hoidon esteitä voidaan poistaa ja lisätä terveydenhuollon tasa arvoa muun muassa maksuttomuutta laajentamalla valiokunta onkin kuten edustaja vehviläinen toi esille kiinnittänyt huomiota mietinnössään siihen että tämä asiakasmaksulainsäädäntö pitäisi pikaisesti uudistaa arvoisa puhemies asumisen ja elämisen kalleus korostuu usein haja asutusalueilla ja keskusten ulkopuolella eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan maaseudun eläkeläisillä on kaupunkilaisia enemmän vaikeuksia toimeentulonsa kanssa tämän takia esimerkiksi sähkönsiirtomaksuihin tulisi pikaisesti saada kohtuullisuutta ja tätä elinkeinoministeri kulmuni on luvannutkin viedä eteenpäin on hienoa että eläkeläisten toimeentulosta nyt keskustellaan ja että hallitus konkreettisesti asiaan myöskin vaikuttaa ja parantaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa näillä korotuksilla valiokunta toteaa mietinnössään että eläkeläisköyhyyden vähentäminen vaatii kokonaisvaltaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa perustuvaa tarkastelua ja toimenpiteitä ja että nyt olemassa oleva tieto eläkeläisköyhyydestä on varsin hajanaista pidän hyvin merkittävänä valiokunnan toteamusta että tarvitsemme kattavan ja systemaattisen tutkimuksen eläkeläisköyhyyden ja syistä tämä on tärkeää saada eteenpäin kenenkään ei pidä eikä pitäisi joutua pelkäämään vanhenemista ja eläköitymistä vaan meidän täytyy kaikin tavoin varmistaa se että suomessa on turvallista jäädä eläkkeelle ja ikääntyä eläkeläisten toimeentulon turvaaminen on meidän vastuullamme aivan kuten myöskin näiden erilaisten palveluiden turvaaminen

arvoisa puhemies pienimpien eläkkeiden eläketulojen varassa elävien toimeentulon parantaminen kansaneläkettä takuueläkettä korottamalla on erittäin myönteinen asia sen lisäksi että kolmekymmentäneljä tai viisikymmentäneljä euroa on pienillä eläkkeillä eläville suuri raha ja se helpottaa varmasti arjessa selviytymistä huomionarvoista on myös se että tämä raha palautuu nopeasti takaisin kansantalouden kiertokulkuun koska pienistä eläkkeistä ei jää säästöä vaan eläkeläiset käyttävät ne arkipäivän menoihin tärkeää on korostaa että ehdotetut korotukset parantavat juuri kaikista pienituloisimpien eläkkeensaajien toimeentuloa ja laskevat hieman myös pienituloisuusastetta myös eläkkeensaajien toimeentulotuen tarve vähenee ja tämä on tärkeä asia koska toimeentulotuenhan pitäisi olla aina se viimesijaisin etuus tämä lakiesitys on siis hyvä ja kannatettava mutta valiokunnan tapaan haluan kyllä korostaa sitä että eläkkeensaajien toimeentuloon vaikuttavat tulojen lisäksi myös eläkkeensaajien verot ja varallisuus erityisesti asumisen ja sairastamisen menot aiheuttavat monelle eläkkeensaajalle toimeentulovaikeuksia ja se näkyy myös eläkeläisten ulosottojen määrässä nykyinenkin sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki antaa kunnalle mahdollisuuden kohtuullistaa asiakasmaksuja mutta tätä niin sanottua kohtuullistamispykälää käytetään liian harvoin olen jopa kuullut sanottavan että siellä kunnissa ei edes tiedetä ja tunnisteta tämän kohtuullisuuspykälän olemassaoloa pykälän tarkoitushan on nimenomaan estää ihmisten joutumista kohtuuttomiin tilanteisiin asiakasmaksujen tai vastaavien suuruuden takia toivon että viesti tästä kohtuullistamispykälän mahdollisuudesta leviäisi nyt tätäkin kautta ja kunnissa talousvaikeuksista huolimatta kohtuullistamista käytettäisiin silloin kun se on inhimillisesti ottaen tarpeellista kaikkein huonoin vaihtoehto on nimittäin se että ikäihmiset jättävät palveluita käyttämättä ja lääkkeitä ostamatta rahanpuutteen takia tutkimusten mukaan matalaan sosioekonomiseen asemaan liittyy ikääntyneillä heikompi fyysinen ja psyykkinen toimintakyky suurempi sairastavuus ja korkeampi kuolleisuus heikosti toimeentulevat ja pienituloiset ikääntyvät tarvitsevat esimerkiksi kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa huomattavasti parempituloisia enemmän mutta he kokevat etteivät saa näitä palveluja riittävästi vaikka tämä kohtuullistaminen on siis jo nyt mahdollista ja toivon että että tämä asia kaivetaan jostakin sieltä pöytälaatikosta esille jos tämä asia on unohtunut niin tarvitsemme myös laajemman asiakasmaksulain uudistuksen ja tätä uudistustahan valmistellaan ministeriössä tästä edellä kuvaamastani ilmiöstä käytetään myöskin käsitettä hoivaköyhyys hoivaköyhä on ihminen joka ei saa tarpeeksi apua ja samalla itse kokee että hänellä on täyttymätön avuntarve esimerkiksi koskien vaatehuoltoa peseytymistä ravitsemusta tai siivousta huolestuttavaa on että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista kaksikymmentäkuusi prosenttia kokee päivittäisessä elämässään runsaasti täyttymättömiä tarpeita päivittäisen elämän tarpeiden osalta hoivaköyhyyttä selittävät eniten pienituloisuus heikko terveys ja myös asuinalue erityisen paljon hoivaköyhyyttä koetaan käytännöllisen avun saamisessa esimerkiksi ravitsemukseen liittyvissä asioissa siivouksessa peseytymisessä eli juuri kaikkein tärkeimmissä inhimillisissä perustarpeissa yhteenvetona vielä että tämä lakiesitys on todella mutta samaan aikaan on myös myönnettävä että tämä on vasta alku pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamisessa mutta jostainhan on aloitettava ja tämä on hyvä aloitus ja haluan korostaa myöskin monitieteellisen tutkimuksen tekemistä jotta jotta me saisimme esimerkiksi tämän hoivaköyhyyden ja eläkeläisten köyhyyden ilmiön kokonaisuudessaan tarkasteltua ja sen perusteella tehtyä sitten

tämänkin lakiesityksen lisäksi kiitos

arvoisa puhemies

siinä mielessä tärkeää huomata että se liittyy laajemmin hallitusohjelmassa tehtäviin painotuksiin joissa ollaan huomioimassa ikääntyneet ihmiset ja eläkeläisköyhyyteen tartutaan nyt vakavalla otteella miksi sanon että tämä on historiallinen siksi että viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana eläkkeensaajat yli kuusikymmentäviisi vuotiaat ikäihmiset ovat olleet se tulonsaajaryhmä jonka etuuksia on heikennetty kaikkein eniten enemmän kuin minkään väestöryhmän missään vaiheessa suomen historiassa tämä hallitus on ensimmäinen hallitus joka tässä suhteessa nyt kääntää kurssia ja tarttuu vakavasti laajalla ohjelmalla ikääntyvien ihmisten elinehtojen kohentamiseen ja parantamiseen tämä on yksi niistä uudistuksista joita tässä ollaan tekemässä nyt me puhumme eläketurvasta mutta siellähän on paljon muitakin asioita jotka tullaan täällä eduskunnassa vielä käsittelemään hyvinkin laveasti alkaen hoitotakuista hoivan mitoituksista lääkärille pääsystä kotipalvelujen parantamisesta vanhusasiavaltuutetusta ja niin edelleen lista on siis pitkä ja hieno arvokas lista jossa vakavasti tartutaan ikäihmisten asioihin tässä on nyt sitten kysymys nimenomaan pienimpiin eläkkeisiin eli takuueläkkeeseen ja kansaneläkkeeseen tehtävästä korotuksesta siihen käytetään siis valtion verovaroja ja siksi se on täällä budjettikeskustelussa nyt esillä haluaisin nyt kuitenkin selventää tätä jotta nämä käsitteet ovat selkeitä koska ne eivät ole selkeitä myöskään kansalaisille ei ole selkeää kun me puhumme pienituloisimmista eläkkeensaajista takuueläkkeen saajista ja kansaneläkkeen saajista niin meillä on edelleenkin se mielikuva että me puhumme vanhusväestöstä ikäihmisistä mehän emme puhu ikäihmisistä me emme emme aidosti puhu ikäihmisistä kun kansaneläkejärjestelmä aikoinaan kolmekymmentä luvulla luotiin se oli nimenomaan vanhusten turvaa ja kansaneläkejärjestelmä oli perustana vanhuuseläkkeenä aina vuoteen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi asti kunnes poistettiin kansaneläkkeen pohjaosa

työeläkkeestä tuli meidän lakisääteinen vanhusten turvamme tämä harha on nyt tässäkin salissa käytävissä keskusteluissa että kun me puhumme takuueläkkeestä tai kansaneläkkeestä meillä on mielikuva että me puhumme vanhuksista ikäihmisistä suomessa me emme puhu heistä täyttä kansaneläkettä saavista ihmisistä eli takuueläkettä saavista ihmisistä kahdeksankymmentä prosenttia on alle kuusikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä erittäin haavoittuva väestöryhmä erittäin haavoittuva väestöryhmä puhumme vammautuneista ihmisistä puhumme mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä puhumme päihdeongelmaisista ihmisistä jotka eivät kykene osallistumaan työelämään ja sen takia he saavat takuueläkettä ja sen takia he saavat täyttä kansaneläkettä kahdeksankymmentä prosenttia on alle vuotiaita meillä on enemmän alle neljäkymmentä vuotiaita täyttä kansaneläkettä saavia ihmisiä kuin yli kuusikymmentäviisi vuotiaita eli tässä suhteessa tämä täytyy nyt tiedostaa tässä salissa että kun me puhumme kansaneläkkeestä takuueläkkeestä me puhumme primäärisesti työkyvyttömyyseläkeläisistä erittäin erittäin haavoittuva ryhmä jolle koko elämänkaari tulee olemaan pienituloisuutta heille kertyvä eläketurva aikanaan on on hyvin pieni ja sen takia on arvokas tärkeä lisäys tarttua tähän eläkeläisryhmään mutta se ei ole sama kuin me tarttuisimme vanhuuseläkkeisiin tosissaan meidän on tässä nyt hyvä olla tietoisia tästä asiasta on ihan yhtä tärkeää puhua työkyvyttömyyseläkeläisten elämäntilanteen kohentamisesta kuin puhua opintotukien tai lapsilisien nostamisesta

siihen on tartuttava tässä hallitusohjelmassa tähän ollaan nyt panostamassa satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa ja se on hieno asia että tämä on ensimmäinen askel tällä tiellä siellähän on meillä olemassa ajatuksellinen lupaus ja sitoumus siitä että pyrkisimme näitä kaikkia alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeitä nostamaan sadalla eurolla tämän vaalikauden aikana se on meillä jonkinlaisena sisäisenä tavoitteena tässä hallitusohjelmaan on kirjattu myöskin toinen ulottuvuus joka on tärkeä huomioida siellä huomioidaan että yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia

kuusikymmentäviisi vuotiaista eli

vanhuuseläkeläisistä eli niistä joista minä halusin juuri nyt puhua saa työeläkettä siis yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia saa työeläkettä tässä hallitusohjelmassa on kirjaus käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa tämä on huipputärkeä avaus se on itse asiassa tässä hallitusohjelman eläkeläisohjelmassa yksi keskeisimpiä ja suurimpia avauksia vihdoin ja viimein tällä kirjauksella halutaan tarttua siihen rahaan joka on varattu eläkkeisiin suomalaisessa kansantaloudessa ja se raha joka eläkerahastoihin on kasvanut on pidetty käytännössä koskemattomana

nyt ottamassa apua ja se on huipputärkeä asia että tämä askel on tehty siinä on ajatus että kolmikannassa käynnistetään neuvottelut ne ovat jo käynnistymässä toivoisin että tässä neuvotteluprosessissa olisi myöskin eläkejärjestöjen edustajia mukana tavallaan ikään kuin nelikannassa tästä neuvoteltaisiin asia vietäisiin eteenpäin koska eläkeläisjärjestöillä on tässä keskeinen roolinsa he olivat mukana kun kaksituhattakolmetoista tuli ulos taitettua indeksiä koskeva yhteinen selvitys tämä selvitys suoritettiin nelikannassa eli siinä olivat työmarkkinajärjestöt mukana siinä oli hallitus mukana ja sitten myöskin eläkeläisjärjestöt ensi kerran he olivat tässä mukana olisi suotavaa että kun lähdetään nyt pohtimaan sitä miten alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin tämä sadan euron korotus voitaisiin saada kun varat eivät täältä budjetin puolelta selkeästi riitä niin käytettäisiin niitä voimavaroja joita on itse eläkejärjestelmään saatu aikaiseksi niiden rahastojen tuottoja tässä yhteydessä voitaisiin käyttää

arvoisa puhemies

esitys parantaa kaikista pienituloisimpien eläkkeensaajien toimeentuloa ja hieman pienituloisuusastetta ja myös eläkkeensaajien toimeentulotuen tarve vähenee euromäärät joilla nyt korotukset tehtiin jäävät kuitenkin kauaksi siitä mitä pääministeri rinne lupasi vappusatasella mutta on tämä tyhjää parempi kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotus nostaa vähimmäiseläkkeen määrää suhteessa pieniin työeläkkeisiin valiokuntakäsittelyssä kuitenkin pidimme tärkeänä että eläkejärjestelmän kokonaisuuden järjestelmän kannattavuuden kannalta on tarpeellista että hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa sillä kyllähän pitää olla niin että kannattaa tehdä työtä ja työnteosta pitää aina palkita myöskin eläkkeen eläkkeen muodossa jos on tehnyt esimerkiksi pienipalkkaista työtä kymmeniä vuosia kyllä kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä pitää olla niin että että työeläke on korkeampi kuin sosiaalituella maksettu maksettu eläke on huomioitava että eläkeläisten ostovoimaan ja käytettävissä olevan rahan määrään vaikuttavat varsinaisen eläkkeen lisäksi myös monet muut tekijät kuten sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut maksukaton sisältö lääkkeet sekä ja energian hinta eläkeläisten perintään ohjautuneet asiakasmaksut ovat myös kasvaneet ja monet jättävät talousvaikeuksissa tarpeen mukaiset palvelut ja lääkkeet hankkimatta se ei ole eläkeläisten edun mukaista onkin tärkeää huolehtia siitä että jokaiselle ikäihmiselle turvataan riittävä toimeentulo asiakasmaksulaki toivottavasti saadaan

ja sen uudistamisen yhteydessä eläkeläisten tilanne tulee huomioida riittävän toimeentulon turvaamiseksi ja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi kokoomuksen valiokuntaryhmä on huolissaan menolisäysten kestävästä rahoituksesta rahoitus perustuu vahvasti seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen ja siksi hallituksen tulee osoittaa vaikuttavat keinot työllisyysasteen nostamiseksi ja sitä kautta myös eläkekorotusten rahoittamiseksi olemmekin tehneet lausumaehdotuksen joka ei kuitenkaan saanut hallitukselta kannatusta tulemme esittämään vastalauseen lausumaehdotuksessa että eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii riittävistä työllisyystoimista eläkekorotusten rahoittamiseksi pitäähän olla niin että eläkeläiset saavat pitää edes nämä nämä pienet korotukset mitä heille tämän lakiesityksen myötä tulee mikäli esitys hyväksytään

arvoisa puhemies haluan kysyä edustaja laiholta siitä kun täällä keskusteltiin tuossa alkuiltapäivästä eräässä toisessa kohdassa ja siitä mitä siihen kuuluu kun siellä oli toinen lakiesitys käsittelyssä ja minulle jäi korviin että siellä perättiin ministeri pekoselta erittäin voimakkaasti kokoomuksen edustaja sarkomaan taholta sitä onko tarkoitus että tämä kolmikantainen työryhmä johon viitataan hallitusohjelmassa

työeläkejärjestelmän sisältä haettaisiin korotusta pieniin työeläkkeisiin toivon että myös edustaja kiljunen kuuntelee koska tämä on hänelle erityisen tärkeää asiaa ja nyt olin ymmärtävinäni tästä edustaja laihon puheenvuorosta että te sanoitte sillä tavalla että on täysin oikein että on kannustavuutta ja pienet

pitää olla korkeampi kuin pelkällä pelkällä takuueläkkeellä olevan eläkeläisen eläke eikä ole oikein että työeläkkeisiin kosketaan jotta pystytään rahoittamaan muita eläkkeitä että kyllä ihmisen joka on eläkkeensä työllään ansainnut pitää

arvoisa

enää ihan terveitä mutta nyt emme nurise enempää hän päätti tämän vaikuttavan puheensa myös syksyllä täällä vierailleet eläkeliittojen edustajat puhuivat samasta asiasta eläkeköyhyys tulee poistaa eläkeläiset muistuttivat että eläkeläisten köyhyyteen vaikuttavat tulojen eläkkeiden lisäksi myös monenlaiset menot asumisen menot palvelujen maksut ruoka lääkkeet liikkuminen ja energian korkea hinta ikääntyvät ovat rakentaneet meille tämän isänmaan on meidän vuoromme pitää heistä huolta arvoisa puhemies on syytä muistaa että viime vaalikauden aikana takuueläkettä korotettiin keskustajohtoisen hallituksen toimesta vajaat neljäkymmentäseitsemän euroa kuussa se oli hyvä alku nyt jatkamme tällä tiellä nyt tehtävät korotukset ovat erittäin tärkeitä pienituloisimpien eläkeläisten kannalta pienimpiä eläkkeitä on pyrittävä korottamaan myös jatkossa ja siksi tämä maa pitää pitää kunnossa pelkkä eläkkeen taso ei kuitenkaan ole ainoa tekijä kun arvioimme eläkeläisten arjessa selviytymistä ja pärjäämistä kuten edustaja aittakumpu jo sanoi pienituloisille ja erityisesti paljon sairastaville ikääntyneille laadukkaat ja helposti saavutettavat maksuttomat tai edulliset peruspalvelut ovat erittäin tärkeitä tarvitsemme sote uudistuksen jota talousvaikeuksissa olevissa kunnissa kovasti odotellaan kuten edustajat vehviläinen ja juvonen jo sanoivat osa pienimpiä eläkkeitä saavista saa myös muita etuuksia asumistukea tai toimeentulotukea eläkkeiden korotus johtaa heillä osittain siihen että asumistuki toimeentulotuki voivat laskea jolloin käteen jäävät tulot eivät nousekaan täysimääräisesti toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus ja pyrkimyksenä on että kenenkään ei tarvitsisi olla sen varassa pitkäaikaisesti on katsottava eläkeläisten elämää kokonaisuutena iloitsen siitä että noin kuudensadanyhdeksäntuhannen alle tuhatkaksisataa euroa kuussa eläkettä saavan eläkeläisen eläke nyt nousee siihen joukkoon myös väinö ja toini kuuluvat he toivovat voivansa asua tuettuna kotona mahdollisimman pitkään iloitsen myös siitä että ylimääräinen rintamalisä nousee sotilasavustuksen täysi perusavustus nousee työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen minimiansaintaraja nousee ja eläketukilain mukainen eläketuki nousee on syytä muistaa että tämä laki koskee myös nuoria nuoren kuntoutusraha ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä nousevat takuueläkkeen noston verran tämä osaltaan liittyy myöskin koulutuspuoleen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen nivelvaiheeseen johon ammattikoulutuksen ja lukiokoulutuksen rinnalle luodaan kolmatta polkua on myös mukana tämä kuntouttava toiminta niin myös kansanopistot työpajat kymppiluokat ja ne mahdollisuudet jotka auttavat nuorta eteenpäin tämä on hyvin tärkeää että saamme kaikki mukaan kuntoutuksen kautta koulutukseen työhön ja elämän syrjään kiinni yhdyn valiokunnan ehdotuksiin siitä että hallitusohjelman mukaisesti selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös aivan pienituloisimmat ja myös siihen ehdotukseen että eläkeläisköyhyyden vähentämistä tutkitaan monitieteisesti tarvitsemme laajaa tutkimusta eläkeläisköyhyydestä sen ja syistä jotta osaamme tehdä oikeita päätöksiä jotta osaamme poistaa köyhyyden tämä oli myös eläkeliittolaisten ja väinön ja toinin toive sen olemme heille velkaa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotettu pienten verorahoitteisten eläkkeiden korottaminen on kannatettavaa kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan todella kolmellakymmenelläneljällä eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa on erittäin myönteistä että pienimpien eläketulojen varassa elävien ihmisten toimeentuloa parannetaan vihdoin viimeksi kansaneläkettä on tosiaan korotettu yli kymmenen vuotta sitten nyt ehdotetut kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotukset kohdistuvat yli kuuteensataantuhanteen eläkkeensaajaan kyseessä on siis iso osa meistä takuueläkkeen korotus nostaa hieman nykyistä suuremman lisäansion mahdollisuuden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle ja takuueläkkeen korotus parantaa lisäksi ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asemaa itse haluaisin painottaa myös nuorten osuutta esityksessä ehdotettu nuorten kuntoutusrahan sekä ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan nostaminen takuueläkettä vastaavaksi on erinomaisen kannatettavaa tämä edistää osatyökykyisten nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten aikuisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumista millä on olennainen merkitys yksilön eli ihmisen elämänlaadun vahvistamiselle

arvoisa rouva puhemies hyviä puheenvuoroja ja kyllä tämä on kuitenkin merkittävä päätös siinä suhteessa ja on osaltaan sitä linjaa mitä hallitus on koettanut edistää olen vähän pahoillani siitä että oppositiosta erityisesti kokoomuslaiset ovat poissa täältä erityisesti he ovat tuolla sosiaalisessa mediassa jopa tänään kun asiana ei ollut edes tämä pykälä vaan työeläkelainsäädäntö ja muuta pitäneet kovaa ääntä siitä että nyt pitäisi toimia missä ovat rinteen vappusataset ja näin edespäin mutta sitten he he eivät ole täällä kun puhutaan asiasta arvostan perussuomalaisia kollegoita jotka ovat täällä ja jotka ovat myös valiokunnassa tuoneet selkeät kantansa esiin mutta ihmettelen kyllä kokoomusta on hyvin erikoista miten tästä puhutaan erityisesti edustajat ovat tuoneet esiin koko tämän laajan kuvan siitä eläkeläisköyhyydestä mihin meidän on puututtava eivät riitä ainoastaan yksittäiset toimet mitä nyt tehdään vaan on katsottava koko tämä ketju mitä pystytään tekemään tällä tasolla mutta myöskin mitä pystytään kunnissa tekemään millä tavalla kunnat ja kaupungit pystyvät puuttumaan myöskin osaltaan siihen eläkeläisten ja vanhusväestön arkeen se on se mihin toivottavasti jatkossakin hallitus kiinnittää entistä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia siten että pieniä verorahoitteisia eläkkeitä korotettaisiin niin että kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin noin kolmellakymmenelläneljällä eurolla kuukaudessa ja ja takuueläkkeen täyttä määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa

olevien tulojen nousua lisäksi ehdotetaan maatalousyrittäjien luopumistukien täydennysosien muuttamista kansaneläkkeen määrään ehdotettavaa muutosta vastaavasti tarkoitus on lisätä pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa ja ennen kaikkea helpottaa heidän arkeaan talouden osalta tämä on erittäin hyvä esitys hallitukselta pitää kiittää silloin kun on kiitoksen paikka mutta tosiasia on kuitenkin se että tämä muutos ei riittävää helpotusta rahahuolien kanssa painiville eläkeläisille eläkeläisten pienten tulojen lisäksi keskeinen ongelmien lähde on elinkustannusten jatkuva nousu eli jos oikeasti halutaan helpottaa tämän ryhmän tilannetta se ei tapahdu iskemällä vappusatasen rippeet kouraan kun samanaikaisesti energiaveroja kiristetään sähkön hinta kipuaa pilviin ruoan ja lääkkeiden hintalappu nousee eikä asumisen hinnan loputtomalle nousulle löydetä helpotusta poliittisten ratkaisujen kautta tämä ei ole kestävä yhtälö ja eläkeläisköyhyys tulee lisääntymään tuntuvasti ellei pian aleta löytää järkiratkaisuja järkiratkaisuja ongelmiin maksuhäiriömerkintöjen määrän erityisen voimakkaan kasvun juuri eläkeläisten keskuudessa tulisi toimia hallitukselle hälytysmerkkinä jotain tarttis tehdä pikaisesti perussuomalaisten mielestä tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia eläkeläisköyhyyden poistamiseksi ikäihmisten taloutta painavat usein korkeat terveydenhoitoon liittyvät kustannukset tähän ongelmakohtaan voitaisiin vaikuttaa asiakasmaksukattoihin vaikuttamalla ja asiakasmaksulainsäädäntöä kehittämällä nykymallissa kunnilla on mahdollisuus kohtuullistaa asiakasmaksuja mutta tätä ei käytännössä hyödynnetä niin paljon kuin olisi tarpeen pitää myös muistaa se tosiasia että monien kuntien talous on ahdingossa eikä siellä ole liikkumavaraa näin ollen valtion tulee ryhtyä sen eteen että asiakasmaksukattoja kehitettäisiin niin että myös vähävaraisten eläkeläisten talous kestäisi maksutaakan nykyistä paremmin arvoisa puhemies eläkeläisten ostovoimaa voitaisiin lisätä ja toimeentuloa edistää myös palauttamalla niin sanottu puoliväli indeksi koskemaan työeläkkeitä tuhannenviidensadan euron alle jäävältä osuudelta tämä toisi monille pienituloisille eläkeläisille helpotusta tilanteeseen mielestäni perussuomalaisten sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenten vastalauseessaan ehdottamat uudistukset asiakasmaksukattoihin ja eläkeläisten taloustilanteen parantamiseksi ovat erittäin hyviä hallitukselle edustaja juvonen on monta puhetta pitänyt asiasta ja vielä on tulossa ainakin yksi eli saamme painavaa asiaa kuulla vielä maksuhäiriömerkinnöistä ne ovat siis lisääntymässä myös eläkeläisten kohdalla samoin on erittäin hälyttävää että leipäjonoissa on yhä enemmän pienituloisia eläkeläisiä varsinkin naisia suomessa leipäjonossa he ovat olleet eläkeläiset meidän hyvinvoinnin rakentajina ja se että ollaan leipäjonoissa että rahat eivät riitä tuntuu todella pahalta nyt kun olen puhunut myös

eläkeläisten asioitten keskellä niin niin käytän sen verran vielä tätä tilannetta hyväkseni että täällä on keskustelualoite minulla kassissa se koskee velkaantumiseen liittyviä liittyviä ongelmia elikkä sitä että keskusteltaisiin laajasti kaikesta mikä liittyy velkaantumiseen ulosottoon maksuhäiriömerkintöihin eli jos edustajat täälläkin olevat eivät ole vielä allekirjoittaneet niin olisi toivottavaa että allekirjoittaisitte se on tärkeä asia keskustella kiitos

arvoisa puhemies edustaja elomaa tuossa äskeisessä puheenvuorossaan toi hyvin painavasti esille eläkeläisköyhyyden ongelman ja ja nosti siinä yhden ilmiön leipäjonot joka on kyllä sellainen musta piste suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa hyvinvointiyhteiskunnassa tällä hetkellä tarkka luku on se että leipäjonojen asiakkaista tällä hetkellä neljäkymmentä prosenttia on eläkeläisiä ja se on kaikkein suurin leipäjonojen käyttäjäryhmä se on suurempi kuin työttömät opiskelijat tai muut sosioekonomiset ryhmät jotka käyttävät leipäjonoja leipäjonot kaikkea eläkeläiset leipäjonossa kertovat siitä että joku mättää meidän eläkejärjestelmässä peruseläkkeen piti taata ihmisille perustoimeentulo se on se lähtökohta ja jos joudutaan leipäjonoon niin jossakin on vika tässä suhteessa edustaja elomaa on oikeassa sen sijaan minä ihmettelin

ihan oikean ajatuksen että tarvitaan kokonaisvaltainen ohjelma eläkeläisköyhyyteen tarttumiseen ja te kiititte tästä tästä lakiesityksestä joka tänne on nyt tullut koskien kansaneläkkeen ja takuueläkkeen nostoa niin miksi te te ette kiitä hallitusohjelmaa siitä se on ensimmäinen kokonaisvaltainen ohjelma eläkeläisköyhyyteen ikäihmisten köyhyyteen tarttumisessa joka suomessa on tehty neljännesvuosisataan hallituksen ikäihmisiä koskeva ohjelma ansaitsisi suuren kiitoksen ja oppositiolta vahvan tuen ja kannatuksen

minä luettelin jo niitä tavoitteita edellisessä puheenvuorossani enkä käy niitä lävitse nyt meillä on ensimmäisen kerran kokonaisvaltainen ohjelma ja tämä nyt tehtävä kohennus on yksi osanen sitä pieni askel yksi osanen koska siinä on tietysti isompi askel sitten seuraamassa haluaisin myöskin korjata tässä eräitä muita huomioita hämmästelin edustaja laihon puheenvuoroa kun hän pohdiskeli näillä sanoilla kyllä työllä ansaitun eläkkeen pitää olla ilman muuta suurempi kuin takuueläke tai kansaneläke siinä ei tavallaan nyt ymmärretä ollenkaan näitä konsepteja mistä on kysymys kun puhumme vanhuuseläkkeestä josta nyt on tässä kyse niin työeläke on se peruseläke meillä se ainoa lakisääteinen vanhuuseläke joka meillä on on siis työeläke yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia yli kuusikymmentäviisi vuotiaista saa työeläkettä kuten sanottu

jolla kohennetaan sitä ettei jää ihan kohtuuttomaan kulmaan ja sitähän tällä aloitteella nyt pyritään turvaamaan eli ne eivät ole millään tavalla toisillensa ristiriitaisia elementtejä kansaneläke on tässä tapauksessa vain perusturvaa joka tulee siihen päälle jos on hyvin pienistä työeläkkeistä kysymys kun me puhumme kansaneläkkeistä niin siitä edustaja juvoselle täytyy sanoa kun viittasitte että onhan täyttä kansaneläkettä saavien joukossa ikäihmisiä naisia erityisesti aivan oikein tämä on oikea huomio mutta nyt käytän vähän voimakasta ilmaisua kun sanon että se on kovin kovin vähenevä luonnonvara niiden täyttä kansaneläkettä saavien joukossa luonnollisista syistä sen takia että sadantuhannen täyttä kansaneläkettä tai takuueläkettä saavan joukossa on alle kuusikymmentäviisi vuotiasta siellä on parisenkymmentätuhatta itse asiassa kahdenkymmenenneljäntuhannen ihan tarkasti jotka ovat yli kuusikymmentäviisi vuotiaita käytännössä he ovat kaikki yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaita merkittävä osa jopa yli yhdeksänkymmentä vuotiaita ja he ovat maatalouden piirissä työskennelleitä emäntiä useimmiten jotka eivät ole olleet varsinaisesti työelämässä mukana myöskin hurjan haavoittuva ryhmä joka tarvitsee sen tuen ehdottomasti mutta se on pienenevä luonnonvara siinä mielessä että se vähenee useilla tuhansilla vuosittain ihan luonnollista syytä ja sen takia kohta meillä kansaneläkejärjestelmä itse asiassa takuueläkejärjestelmä on oikeastaan ainoastaan työkyvyttömyyseläke alleviivaan sitä nyt koska me jouduimme tätä keskustelua juuri käymään sitten edustaja juvosen puheenvuorossa oli vähän niin kuin pilkallinen sävy vaikka tämä aloitehan on hyvä mitä hallitus on tehnyt en ihan tarkkaa sanamuotoa muista mutta sanoitte hyvästi vappusatanen tämä oli teidän muotoilunne minä ainakin omassa puheenvuorossani yritin tuoda esille ja tekin siteerasitte sitä että hallitusohjelmassa todetaan että käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa miksi te sanotte hyvästi vappusatanen kun tässä nimenomaan on lähtökohtana se että pyrittäisiin alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin saamaan se sadan euron korotus ja mikä tässä on historiallista tämähän on erittäin kunnianhimoinen juttu niin ensimmäisen kerran ollaan tarttumassa työeläkkeen määräytymisperusteisiin kolmikantaisessa neuvottelussa se avaa ihan uuden kulman mikä se hintalappu karkeasti on jos tuhannenneljänsadan euron alla olisi sadan euron korotus kaikille se on noin seitsemänsataa miljoonaa nyt sitten herää kysymys mistä ne rahat saadaan rahathan saadaan sieltä mistä ne pitääkin saada eli eläkejärjestelmän sisältä jossa rahastojen korkotuotoista voidaan nipistää hieman juuri tähän tarkoitukseen tämä korotus on euromääräinen ja siinä mielessä se sotkee tätä ansiosidonnaisen järjestelmän luonnetta koska euromääräisenä korotuksena siinä on käsitteellinen ero mutta se on hieno koska se tasoittaa tuloeroja ja se on hallitusohjelman mukaista ehkä helpoin tie olisi korottaa sata euroa kaikille työeläkettä saaville silloin hintalappu olisi yksi pilkku viisi miljardia jos kaikki yksi pilkku kolme miljoonaa vanhuuseläkkeellä olevaa kansalaista saisivat sadan euron korotuksen hintalappu on yksi pilkku viisi miljardia no se maksaa tämä hävittäjä ei nyt verratakaan ollenkaan mihinkään ei verrata yhtään mihinkään vaan todetaan ainoastaan että että

nämä rahastot ovat

itse asiassa vuodesta yhdeksänkymmentäviisi alkaen kasvaneet keskimäärin kahdeksan miljardia euroa vuodessa ja jos se yksi pilkku viisi miljardia työeläkejärjestelmästä otettaisiin ja tehtäisiin tällainen sadan euron korotus kaikkiin työeläkkeisiin niin se tarkoittaisi sitä että se itse asiassa kasvaisi sitten kuusi pilkku viisi miljardia euroa eikä kahdeksaa miljardia eli siinä mielessä tämä rahoituspohja on olemassa ja ja tässä on tietenkin nyt kysymys vain poliittisesta tahdosta että haluaisimmeko vihdoinkin käyttää niitä varoja jotka on työeläkejärjestelmän piirissä kasvatettu vuosikymmenten varrella ottamalla niiden korkotuotoista aidosti vanhuuseläkkeiden kohentamiseen tämä on se iso asia tämä voidaan tietysti toteuttaa tällaisella sadan euron tasokorotuksella helpompi tapa olisi tehdä se ehdotus mitä edustaja elomaa pohdiskeli eli tämä indeksin muuttaminen täytyy sanoa bye bye sille täytyy sanoa näkemiin ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy muuttaa indeksijärjestelmää sillä tavalla että me lopetamme tämän eläkkeensaajan lakisääteisen köyhdyttämisen mikä siellä on taustalla tulotason lasku mikä siinä on takana siihen asiaanhan me joudumme puuttumaan mutta se on eri

arvoisa puhemies minä mietin pitkään tämän puheenvuoron sillä en itse yleensä harrasta keskustelua siitä mitä ennen on tehty ja mitä on jätetty tekemättä mutta nyt haluan kuitenkin hiukan korjata edustaja juvosen puheenvuoroa ja ja vähän muistella myös menneitä päinvastoin kuin edustaja juvonen totesi niin kyllä asumistukea on tarkoitus tarkastella uudelleen jotta eläkkeen korotus tulee täysimääräisesti myös eläkkeensaajan asumistuen saajille ja sitten lisäksi tähän asumistukeen liittyen kyllä haluan nyt sen verran muistella menneitä jos nyt muistan oikein että perussuomalaiset aikoivat lakkauttaa koko eläkkeensaajan asumistukijärjestelmän ja siirtää siirtää sen yleisen asumistuen piiriin ja tämä olisi kyllä heikentänyt merkittävästi eläkkeensaajan asumistuen saajien asemaa

hetkinen nyt on ensinnäkin minun puheenvuoroni käydään

sitten tähän toimeentulorajojen nostoon liittyvän kritiikin kyllä ymmärrän ja hyväksyn se on aivan

siinä voi käydä joidenkin kohdalla todellakin kurjasti tämä on aiheellista kritiikkiä mutta siihen asumistukeen liittyvää kritiikkiä en kyllä nyt hyväksy nämä korotukset ovat joka tapauksessa suunnanmuutos esimerkiksi siihen mitä viime hallituskaudella tapahtui kun perussuomalaiset olivat hallituksessa hallituksessa koska silloinhan jäädytettiin kansaneläkeindeksi ja esimerkiksi tänä vuonna kansaneläkkeen täysi määrä on noin kolmesataa euroa vuodessa pienempi kuin se olisi jos indeksitarkastukset olisi tehty että nämäkin on hyvä muistaa mutta kaiken kaikkiaan kun suunnanmuutoksesta puhutaan niin niin se on ikään kuin periaatteellinen ja arvoasia koska eläkeläisköyhyyshän on lisääntynyt nyt pitkän aikaa sen määrä on

myöskin syventynyt ja tästä oli hyvä esimerkki hyvä että se tuli esille nämä leipäjonot tällä hetkellä todella viidestä viidestä leipäjonossa olevasta kaksi on eläkeläisiä ja tutkimusten mukaan he kokevat erityisen suurta häpeää siitä että joutuvat seisomaan siellä leipäjonossa esimerkiksi sitä ruokakassia odottamassa ja toinen erittäin huolestuttava asia on se että maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa kasvussa myöskin eläkeläisten ryhmässä tällä hetkellä

on siis maksuhäiriömerkintä ja tämä luku on kasvanut vuodessa yhdeksän prosenttia nämä ovat vain konkreettisia esimerkkejä siitä miten se eläkeläisköyhyys on kasvanut ja syventynyt ja ja nyt todellakin on kysymys suunnanmuutoksesta ja oli korkea aika saada tehtyä tämä suunnanmuutos tässä vaiheessa

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat kiitos hyvistä puheenvuoroista sanon sen näin oppositioedustajana ja meillä on vastalause tähän hallituksen esitykseen syy siihen miksi muun muassa tämä leikkaus mitä harkittiin peruttiiin löytyy täältä perussuomalaisten paikoilta eli me estimme sen niin että tällaista leikkausta ei lähdetty tekemään koska totesimme että se on kohtuuton ja se että painetta tulee myös eduskuntaryhmien sisältä tiedätte sen myös itse ja kaikki kansanedustajat tietävät että myös eduskuntaryhmissä pohditaan monia asioita eri tavoin on lakiesityksiä ja ja on lakialoitteita joille välttämättä ei saa kaikkien tukea sama liittyy myös hoitajamitoitusasiaan mistä viime kaudella käytiin kovasti keskustelua me perussuomalaisten kansanedustajat joista nyt täälläkin istuu muun muassa edustaja elomaa teimme töitä että me saimme estettyä kohtuuttomat esitykset mutta se hallitustaival oli todellakin lyhyt koska meidäthän heitettiin ulos hallituksesta ja tilalle jäivät sitten muut henkilöt arvoisa rouva puhemies nostan vielä esiin täällä keskustelussa nostetun asiakasmaksukaton ja asiakasmaksulainsäädännön kunnilla on todellakin mahdollisuus kohtuullistaa näitä asiakasmaksuja mutta valitettavasti sitä ei käytetä riittävästi meidän asiantuntijakuulemisissa valiokunnassa nousi esiin asiakasmaksukaton seurannan haasteellisuus erityisesti ikääntyneiden henkilöiden kohdalla sekä korkeat maksukatot ja omavastuut jotka rasittavat ikäihmisten taloutta muuta väestöä enemmän siellähän on kolme erilaista maksukattoa on terveyspalveluissa kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa lääkkeissä viisisataaseitsemänkymmentäkaksi euroa ja kela matkoissa se kolmesataa euroa tämä on on sellainen hankala maksukattojen viidakko ja todellakin me esitämme että

hallitus siellä yhtyneet tähän meidän esitykseemme kyllä minun sydäntäni hieman kouraisi edustaja kiljunen puhutte hyvin ja ja tiedätte paljon asioita kun käytitte sanontaa katoava luonnonvara ja minä ajattelen että kun on paljon ikääntyneitä ihmisiä ja ikääntyneitä pienituloisia naisia jotka nauttivat sitä takuueläkettä kansaneläkkeen tai pienen työeläkkeen päälle niin toivoisin että näkisimme heidät säilyvänä säilyvänä luonnonvarana ja ihanina kantaneet työtaakkansa ja tehneet valtavan valtavan työmäärän oli se sitten siellä maataloudessa oli se sitten siivoojina kodinhoitajina apuhoitajina tehneet sitä työtä ja saaneet pienen tulon niin että he ovat oikeutettuja kyllä minä toivoisin että kun oli se lupaus minkä te annoitte eduskuntavaaleissa alle tuhatneljäsataa euroa tienaaville että näille pienille eläkkeille annetaan se sata euroa niin tulisi selkeät esitykset puhetta kyllä riittää mutta tulisi sanoa myös selkokielellä se milloin tämä sata euroa tulee ja millä tavalla tätä asiaa selvitetään meillä ei sitä tietoa ainakaan valiokunnassa ole ollut ja sen takia me asiaa kritisoimme me kritisoimme sen takia että

tasavero joka ei huomioi veronmaksukykyä mitenkään ja kohdistuu erityisesti syrjäseutujen asukkaisiin joille asiointimatkat ovat pitkät ja ikäihmiset ajavat autoa pitkiä välimatkoja maamme suurkaupunkien ulkopuolella oman auton käyttö on välttämätöntä eikä pieneläkeläisellä ole varaa sähköauton hankintaan joukkoliikennettä ei ole ja myös taksilla liikkuminen on taksiuudistuksen seurauksena kallistunut ja hankaloitunut ja jos olen oikein ymmärtänyt niin siellä rinteen hallituksessa on kirjaus siitä että konkreettisiin toimenpiteisiin ryhdytään jotta korjataan nämä taksialan ongelmat toivoisin että viette niitä eteenpäin koska niistä tulee tulee paljon palautetta arvoisa puhemies kyllä kiitosta annetaan silloin kun on ja kuten olemme sanoneet niin tämä on hyvä askel totta kai korotukset ovat tervetulleita mutta sillä ei ihan päästä maaliin ja haluan kiittää edustaja ovaskaa erittäin rakentavasta ja huomaavaisesta puheenvuorosta kun huomasitte että todellakin täältä puuttuu kokoomus joka itse asiassa nosti esiin tämän vappusatanen teeman joka itse asiassa löytyy perussuomalaisten vastalauseen sisältä mutta mutta sitä ei löydy kokoomuksen vastalauseen sisältä hienoa että annoitte kiitosta meille siitä että me istumme täällä edustaja elomaan kanssa tämä auttaa meitä jaksamaan ja taistelemaan yhteisten asioiden puolesta toivotan voimia kaikille meille että teemme kaikkemme että suomalaisilla on hyvä olla tässä yhteiskunnassa

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja juvoselle erittäin rakentavasta puheenvuorosta ja tästä hyvästä keskustelusta jota olemme käyneet

kokoomus toivoo työllisyystoimia niitä tulee löytää ja tehdä voimme pitää kaikista huolta perussuomalaiset ovat nostaneet esille nämä asiakasmaksukattojen ongelmakohdat joita tulee selvittää ja eläkeläisten ostovoiman vahvistamisen ne ovat mielestäni hyviä asioita minun vanhempani ovat yli kahdeksankymmentä vuotiaita äitini opettaa edelleen silloin tällöin posliininmaalausta kansalaisopistossa hänen eläkkeensä on pieni koska hän halusi hoitaa meidät villit poikansa kotona ja lähti vasta sitten kodin ulkopuolelle töihin mutta hän ei käy töissä vain rahan vuoksi vaan merkityksellisyyden vuoksi isäni kirjoittaa aktiivisesti ja tekee edelleen työkeikkoja ja vapaaehtoistyötä eläkeläisten ikääntyvien hyvinvointi koostuu toki toimeentulosta niistä tärkeistä asioista olemme tänäänkin puhuneet ja oikeista palveluista joihin on paljon viitattu mutta myös mielekkäästä toiminnasta ja elämästä liputan aktiivisen vanhuuden puolesta

arvoisa puhemies valitan jos sananvalintani edustaja juvonen minulle kuitenkin luonnonvara termi on hyvin hyvin positiivinen ja luen myöskin luojan luomaksi luonnonvaraksi ihmisen minä jos kuka haluan suhtautua erittäin suurella kunnioituksella meidän vanhusväestöömme se ansaitsee kaiken suojan tuen ja hoivan ja myöskin aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan se on vain fakta että yli kahdeksankymmentäviisi yli yhdeksänkymmentäviisi vuotiaat ihmiset ovat luonnon kiertokulku on sellainen että niiden ihmisten määrä jotka vielä tällä hetkellä saavat vain kansaneläkettä jotka eivät ole olleet työeläkejärjestelmän piirissä työuransa aikana on supistuva ja se väkisin supistuu ja sen takia totesin että näiden ihmisten osalta jotka ovat yli kuusikymmentäviisi vuotiaita niiden määrä jotka eivät ole olleet työeläkejärjestelmän piirissä supistuu rajusti se oli se minun ainoa ainoa viittaukseni ja siihen on luonnollinen syy ja ja jaamme yhteisesti mutta sen sijaan edustaja mäkisalo ropponen viittasi siihen että hän ei haluaisi muistella menneitä ja sitä tikulla silmään joka sen tekee mutta kun täällä nyt on tätä vertailua tehty ja olemme vielä siinä tilanteessa että meillä on juuri hallitus vaihtunut ja oppositio hyvin mielellään ette välttämättä syyllistää nykyistä hallitusta monista asioista joita yhteiskunnassa juuri nyt hallitus on vielä edes ehtinyt vaikuttamaan niin meidän on pakko vielä katsoa mitä se edellinen hallitus teki koska se vaikuttaa tähän reaalitodellisuuteen missä me olemme ja sen takia jos puhemies sallii minä pikkuisen katsoisin mennyttä suhteessa tähän päivään koska meillä on hienoa edellisen kauden hallituspuolueiden edustajia täällä paikan päällä ainakin nämä edustajat jotka tässä ovat paikalla edustajat elomaa ja juvonen ovat olleet hyväksymässä hallitusohjelman silloin edellisten vaalien jälkeen kaksituhattaviisitoista siinä hallitusohjelmassa oli myöskin ikäihmisiä koskeva kokonaisvaltainen ohjelma minä viittasin tähän nykyhallituksen kokonaisvaltaiseen ohjelmaan joka tarttui eläkeläisköyhyyteen silloinen hallitusohjelma lähti ihan toisesta näkökulmasta maamme heikkous numero yksi oli edellisen hallituksen ohjelman mukaan jota siis edustaja juvonen ja edustaja elomaa ovat kannattaneet tässä salissa äänestäneet sen puolesta suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittaa väestön ikääntyminen siis ikäihmiset ovat tämän kansantalouden kilpailukyvyn ja talouden kehityksen suurin este sen takia te rakensitte laajan leikkauslistan ette kokonaisvaltaista ohjelmaa jolla autettaisiin ikäihmisiä eli leikattaisiin tämä nykyinen hallitus lähtee aivan toisesta kulmasta ikääntyneet katsotaan hallitusohjelman mukaan voimavaraksi ihan suora kirjaus yhdenkään ikäihmisen ei pidä pelätä vanhenemista se on se lähtökohta josta nykyinen hallitus lähtee ja tarttuu näihin asioihin ja sitten tämä tikulla silmään mitä te olette allekirjoittaneet mikä oli hallitusohjelma kun te allekirjoititte ikäihmisiä yksi palvelumaksujen korotus sadanviidenkymmenen miljoonan nettovaikutus plussaa saadaan siitä kaksi lääkekorvausten pienentäminen sataviisikymmentä miljoonaa kolme potilaiden kuntoutujien matkakorvausten lasku kaksikymmentä miljoonaa neljä vanhuspalveluhenkilöstön vähennys seitsemänkymmentä miljoonaa viisi vanhuspalvelusuunnitelmien heikentäminen kymmenen miljoonaa kuusi kansaneläkkeiden jäädytys kansaneläkeindeksin jäädytys kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa seitsemän eläketulovähennyksen pienentäminen neljäsataayhdeksäntoista miljoonaa kahdeksan sosiaalietuuksien hintaindeksin heikennys sille ei ole edes summaa yhdeksän eläkeläisten asumistuen heikennys satakaksikymmentäkolme miljoonaa kymmenen

eläkkeisiin ei verotuksen ansiotulovähennystä kuten työtuloihin yksitoista vielä ruoska päälle jollei yhteiskuntasopimusta saada aikaan työeläkkeiden indeksikorotus puolitetaan tämä oli teidän ohjelmanne jonka te olette allekirjoittaneet kansanedustajina kun perussuomalaiset menivät hallitukseen tämä on ollut siinä vaiheessa teidän ohjelmanne läpi kiitos opposition kiitos opposition joka aktiivisesti vastusti näitä asioita osa näistä jouduttiin peruuttamaan paine tuli liian korkeaksi en halua sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta tämä on syytä nyt katsoa kun te teette nyt avauksia tässä tilanteessa jolloin meillä on hallitusohjelma joka aidosti kokonaisvaltaisesti tarttuu useisiin kohteisiin ja pyrkii kohentamaan ikäihmisten asemaa kuten sanottu on sitten hoivasta kysymys on sitten kotipalveluista kysymys on kysymys vanhusasiamiehestä on kysymys kohdennetuista terveystarkastuksista eläkkeelle siirtyvien ihmisten luona on seniorineuvolajärjestelmän itu ja on eläketurvaan tehtävät korotukset on uutta lääkäriä viikossa viikossa pitää päästä kiireettömään hoitoon ja niin edelleen on kohennusta kohennusta kohennusta ja kohennusta oppositiolta pitäisi tulla reilusti kiitosta tällaiselle keskeiselle ohjelmalle jossa pyritään kohentamaan aidosti kokonaisvaltaisesti eläkeläisköyhyyttä suomessa

meidän hyvinvointivaltiomme takana ja he ovat antaneet sen meille ja me voimme nyt nauttia niistä hedelmistä heille kiitos on pakko ottaa esille pari asiaa nimittäin todella perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa kaksi vuotta se on todella lyhyt aika kaksi vuotta me perussuomalaiset olimme myös tässä mukana meidän ansiostamme asumistuen leikkaus peruutettiin ikäihmisiltä elikkä että siihen korjaus kuten edustaja juvonenkin jo tässä totesi kaksi vuotta on todella lyhyt hallitusaika jos ajatellaan kuinka pitkään nämä isot muut puolueet ovat olleet hallituksissa vuosikymmenien ajan meidän syntilistamme on todella pieni emmehän siellä olleet kuin kaksi vuotta me lensimme sieltä pois koska emme olisi varmaankaan hyväksyneet jatkotoimenpiteitä muutenkaan koska ne olivat itse ajattelimme muuten täytyy sanoa on käsitelty me annamme siitä kiitoksen kiitos mutta se on vielä hyvin pieni teko ja vielä edustaja kiljuselle olette pitänyt todella hyvin esillä tätä eläkeläisten indeksiasiaa sitä että sille pitäisi jotain tehdä mutta valitettavasti oma puolueennekaan ei ole kannattanut sitä eikä lähtenyt siihen mukaan toivon että saisitte myös omat edustajanne siellä puolueessanne tämän puoliväli indeksin taakse perussuomalaiset ovat sitä esittäneet mutta kaiken kaikkiaan kaikki te edustajat jotka tänään olette täällä salissa olette varmaan aidosti kiinnostuneita siitä että eläkeläisten asiat hoidettaisiin vielä paremmin tulevaisuudessa ja siitä kiitos että tätä keskustelua käydään ja toivottavasti se tuo hyviä tuloksia tosiaan

on kuten on jo tässä todettu todella tiukka ja vaikea

arvoisa puhemies vanhoja voi aina muistella ja on syytä ehkä muistaa että kiitos sipilän hallituksen tässä tilanteessa nyt olemme ja meillä on myös varaa tehdä niitä ratkaisuja tässä hallituksessa toki nämä eivät ole niin isoja ratkaisuja ja niin isoja summia kuin mitä jotkut ovat luvanneet mutta mielestäni politiikassa ei pidä myöskään luvata liikoja pitää muistaa se realismi ja katsoa oikeasti mitä pystytään toteuttamaan sillä työllä mitä sipilän hallitus teki pystytään nyt toteuttamaan tämän verran ja tämä suunta on oikea yle esimerkiksi laski sipilän hallituksen aikaisia vaikutuksia hallituksessa tehtiin merkittäviä korotuksia juuri takuueläkkeeseen ja sen ansiosta monen eläkeläisen tilanne nousi plussalle jos verrataan sitä hallituksen kauden alkua ja loppua eli joskus on hyvä muistella myöskin niitä vanhoja jos niitä halutaan

samassa veneessä ollaan minulla ei ole menneisyyttä tässä talossa mutta katson silti vähän taaksepäin isovanhempani olivat hyvin työtätekeviä ihmisiä joutuivat jättämän kotinsa rajan ja tekivät paljon työtä sukupolvien eteen eläkkeellä olevat ovat tottuneet tekemään työtä leipänsä eteen ja monet heistä eivät halua olla toisten armoilla siksi leipäjonoon lähteminen on niin vaikeaa on hyvä että täällä on puhuttu leipäjonoista haluan liittyä edustaja elomaan kiitoksiin menneille sukupolville ja nykyisille eläkeläisille ja vanhuksille siitä työstä mitä he ovat tehneet meidän ja koko isänmaan hyväksi kiitos myös kaikille vapaaehtoisille jotka auttavat köyhiä vanhuksia tätä köyhyyttä meidän täytyy selättää yhdessä samalla kun huolehdimme ruuasta ja asumisesta ja perustarpeista meidän tulee myös osallistaa varttuneet ja ikääntyvät yhteisöihin rahakaan ei auta jos on yksinäinen tarvitaan naapurusto suku tai ystäväpiiri tai yhteisö johon voi osallistua tarvitaan koulumummoja ja pappoja kouluihin ja päiväkoteihin monet eläkeläiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä voisiko jatkossa tarkastella sitä voisiko tästä myös korvata voisiko reisjärven köyhänperän kaarinalle maksaa hieman siitä että hän pitää huolta naapurin ellistä joka on vielä huonokuntoisempi mutta haluaa asua kotikylässä läheisten ihmisten ja ystävien ympäröimänä

arvoisa puhemies useissa puheenvuoroissa täällä on tuotu esille se että esimerkiksi viime hallituskaudella ei ollut varaa kohentaa varsinaisesti ihmisten perustoimeentuloa muun muassa eläkkeitä kuitenkin on viitattu siihen juuri viittasitte siihen että takuueläkettä korotettiin ja tämä on useassakin puheenvuorossa tullut vastaan takuueläkkeen korotus viime kaudella te tiedätte hyvin että nämä indeksijäädytykset jotka samanaikaisesti tehtiin käytännössä söivät sen korotusvaran mikä nyt meillä on aivan erilainen tilanne nyt me korotamme takuueläkettä ja kansaneläkettä ja myöskin indeksitarkistukset tehdään täysimääräisesti täysin eri henki tässä toiminnassa täysin eri henki täysin eri lähestymistapa oliko varaa viime vaalikaudella vai ei nytkin meillä on se hankaluus että me pyrimme kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin budjettivaroja käyttämään miljoonaa mutta toistan vielä tämä hallitus pyrkii myöskin nyt kolmikannassa neuvottelemaan voidaanko työeläkejärjestelmästä saada tukea tähän niin sanottuun te käytitte tätä termiä vappusataseen eläkkeiden perusteella tämä vara oli myöskin teillä käytettävissä viime hallituskaudella vuonna kaksituhattaviisitoista vuodenvaihteessa eläkerahastoissa oli rahaa sataseitsemänkymmentä miljardia euroa kaksituhattayhdeksäntoista neljä vuotta myöhemmin vuodenvaihteen jälkeen siellä rahastoissa oli yli kaksisataa miljardia yli kolmekymmentä miljardia rahastot kasvoivat siinä kasvussa olisi ollut varaa käyttää esimerkiksi samalla tavalla kuin nyt tämä hallitus pyrkii tarkastelemaan sitä mahdollisuutta voidaanko näistä korkotuotoista pieni siivu käyttää myöskin tänne eläketurvaan mihin ne rahat on itse asiassa koottu kuusikymmentäviisi prosenttia näissä eläkerahastoissa olevista varoista on nykyisten eläkkeensaajien

täytyy nyt muistaa nämä ovat nyt heidän rahojaan ja kuusikymmentäviisi vuotias elää keskimäärin kaksikymmentä vuotta suuret ikäluokat ovat olleet eläkkeellä jo kymmenen vuotta ja näitä rahastoja lähdettiin kasvattamaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen pelossa eläkepommin pelossa on hyvä pitää mielessä koko ajan tämä iso kuva kun puhumme siitä onko varaa eläkkeisiin meillä on varaa ja tervehdin ilolla sitä että perussuomalaisista ainakin osa on sitä mieltä että meidän kannattaa katsoa myöskin tätä indeksijärjestelmää koska sitä meidän on pakko katsoa ennemmin tai myöhemmin

arvoisa puhemies ensinnäkin minä haluan todellakin oikein vilpittömästi kiittää tästä keskustelusta täällä tämä on ollut hyvää keskustelua siinä mielessä että täällä on ollut semmoinen toinen toistemme arvostamisen tunnelma koko ajan vaikka olemme olleet eri mieltä asioista niin me olemme kuunnelleet toisiamme ja halunneet ymmärtää toista ja viedä tätä keskustelua eteenpäin se ei aina toteudu tässä salissa kun kerrankin on tämmöinen hyvä fiilis tässä keskustelussa niin siitä kannattaa kyllä antaa antaa kiitoksia kaikille osallistujille

laatusuosituksia heikennettiin silloin vuonna kaksituhattakolmetoista koska itse asiassa joskus tarkistin tämän tilanteen tämän keskustelun tiimoilta laatusuosituksissa vuonna kaksituhattakahdeksan ja kaksituhattakolmetoista henkilöstön vähimmäismitoitukset ovat kyllä samat eli terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa hoitajamitoitus on laatusuosituksen mukaan nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku seitsemän mutta silloin kaksituhattakolmetoista tämmöinen esimerkinomainen hyvän hoidon mitoitus poistettiin laatusuosituksesta koska niin kuin hyvin

se hyvän hoidon määrittely on aina suhteessa asiakkaan hoitoisuuteen ja tämän epämääräisyyden takia poistettiin tämä esimerkinomainen hyvän hoidon mitoitus mutta se vähimmäismitoitus jonka alle ei saa mennä on eri asia ja minun mielestäni sitä ei kyllä silloin muutettu vaan se on nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku seitsemän tämä vähimmäismitoitushan on nyt sitten se jolla suojataan ihmisten perusoikeuksia turvalliseen ja ihmisarvoiseen silloin kun ollaan hoivan varassa minä olen aikaisemminkin vähän miettinyt tätä asiaa että meidän pitäisi varmaan joskus tämän salin ulkopuolella ihan katsoa nämä dokumentit että mistä tämä ero johtuu minun käsittääkseni sitä mitoitusta ei muutettu myös vuonna kaksituhattakolmetoista se oli nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku seitsemän

arvoisa puhemies vielä pari asiaa eläkeläisiin liittyen haluan nostaa kun puhutaan toimeentulotuesta niin kyllähän se niin on että ikäihmiset usein ovat sen luonteisia että vaikka heille kuuluisi toimeentulotuki he eivät sitä periaatteessa

yrittävät sinnitellä ja ja sekin on huono asia pitäisi jotenkin heille saada se helpommin ettei heidän tarvitsisi sitä hakea vaan se tulisi tulisi helpommin he eivät periaatteessa halua niin sanottuja almuja vaikka ne eivät niitä olekaan mutta heillä on oma ylpeytensä ja he eivät muuta kuin tehdä työnsä ja olla eläkkeellä ja ja ansaita vain sitten sen mitä eläkkeistä tulee he eivät halua mitään lisäapua periaatteessa se on tavallaan ikäväkin asia koska se tarkoittaa sitä että heillä ei ole ostovoimaa silloin jos me saisimme näille pienituloisille eläkeläisille sitä lisäansiota tai eläkkeet vähän paranisivat niin sehän tarkoittaa että ostovoima lisääntyy ja on ihan satavarma että se raha pyörii täällä suomessa eikä lähde

periaatteessa tuo itseään vähän niin kuin takaisinkin se täytyy muistaa eläkeläisten kohdalla ja sitten edustaja kinnuselle minä kiitän valtavasti

yksinäisyyden ja vapaaehtoistoiminnan esille kun puhutaan myös ikäihmisistä ja vanhuksista se on todella tärkeää voimme kaikki vaikuttaa siihen että huomioimme lähimmäisiämme joka iikka meistä kuten mäkisalo ropponen tässä totesi ollut varsin hyvää ja ja toistemme puheenvuoroja tämä on ollut hyvää keskustelua kiitos siitä

arvoisa rouva puhemies vuonna kaksituhattakolmetoista laatusuosituksessa olevaa ympärivuorokautista hoivaa laskettiin sinne nolla pilkku viiteen eli se tehtiin sinne ja se löytyy sieltä jos vertailee ikäihmisten palvelujen laatusuositusta vuosilta kaksituhattakahdeksan ja kaksituhattakolmetoista niin siinä mikä tuli kaksituhattakolmetoista kesällä heinäkuussa voimaan se laskettiin sinne nolla pilkku viiteen mutta sen jälkeen toki on tehty paljon muutakin meillähän pikkuhiljaa katoavat vanhainkodit ja meillä katoaa se pitkäaikaishoiva niitä pitkäaikaishoivan laitospaikkoja on vähennetty systemaattisesti vuodesta toiseen yhä useampi ihminen hoidetaan siellä omassa kodissa eikä meillä ole enää sitä niin sanottua pitkäaikaishoivaa vaan se on sitä ympärivuorokautista hoivaa ja se on se nolla

mikäänhän ei ole estänyt toimijoita käyttämästä korkeampaa mitoitusta koska se on ollut siellä tavallaan suosituksena ainahan pitäisi mennä sen mukaan mikä on se todellinen hoidon tarve se voi olla vaikka nolla pilkku kahdeksan jos niin koetaan olisi hyvä että ne paikat missä on korkeampi mitoitus tällä hetkellä eivät lähtisi sitä laskemaan ainakaan alaspäin sinne nolla pilkku viiteen vaan pitäisivät mahdollisimman korkealla ja sitten myös silloin jos tulee erityisiä tilanteita muun muassa saattohoito sitä henkilöstöä lisättäisiin enemmän mutta voimme katsoa tämän edustaja mäkisalo ropposen kanssa

arvoisa rouva puhemies kun puhumme pienimmistä eläkkeistä usein unohtuvat koti isät ja kotiäidit jotka ovat hoitaneet lapsensa kotona päätökseen lapsen kotona hoitamisesta vaikuttavat monet asiat jos on vaikka useita eri ikäisiä lapsia perheessä on myös monenlaisia tarpeita jos lapsista joku on vammainen tai sairas on hyvin luontevaa että toinen vanhemmista jää kotiin ja toinen käy kodin ulkopuolella töissä keskustan kanta ja omakin kantani on että perheiden tulee jatkossakin saada itse päättää miten he lapset hoitavat ja on tärkeää että me voimme jatkossa tärkeää varhaiskasvatusta osa aikaisesti suunnata näitten perheitten tueksi eläkkeisiin liittyen kotiäitien ja koti isien eläkkeitä tulisi tarkastella tulevassa sosiaali ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan uudistuksessa että jatkossa ei olisi näin kiitos tästä rakentavasta keskustelusta kaikille

ja nimenomaan yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden roolin tässä sosiaaliviranomaisten ja kelan laskelmien mukaan tilanne on todella tuon kaltainen että

toimeentulotukimenot olisivat viisikymmentä prosenttia suuremmat yli jos he käyttäisivät sen mihin he ovat oikeutettuja kolmasosa jää käyttämättä ja tämä on aito aito tilanne siellä on monta syytä yksi saattaa olla että ihmiset ovat tietämättömiä mutta yhtä keskeinen syy on että ihmiset eivät kehtaa iäkkäät ihmiset jollain tavalla katsovat että kyllä minun täytyy pärjätä omillani ja he eivät kehtaa mennä niin sanotusti toimeentuloluukulle ihmisiä pitäisi pystyä sekä informoimaan ja myöskin vapauttamaan tämäntapaisesta epätietoisuudesta ja turhan ongelman rakentamisesta oman elämänsä vaikeuttamisesta mutta tietenkin olette ihan oikeassa niin kuin tässä kaikki ovat olleet oikeassa siinä että tehokkaampi ja parempi keino on tietysti turvata eläketurva sille tasolle että toimeentuloluukulle ei tarvitse mennä se on se oikea tie sen tien hallitus on nyt tässä valitsemassa kun on lähdetty korottamaan tätä takuueläkettä ja kansaneläkettä ja jatkoakin on luvassa tietenkin ja pakko ollakin minäkin kiitän kaikkia kollegoja tästä keskustelusta kyllä minä luulen että suomalaiset eläkkeensaajat ja ikäihmiset ansaitsevat sen että eduskunta keskustelee juuri tällä sävyllä tällä tavalla argumentoiden meillä on näkökulmaeroja ja näitä on hyvä tuoda esille mutta

laadukkaana kiitos teille kollegat

arvoisa puhemies tästä asiasta on tänään käyty todella hyvää keskustelua täällä jo ja ja edelleen haluan itsekin tähän osallistua koska aihe on niin tärkeä on todella hyvä asia että lastensuojelun jälkihuoltotoimenpiteitten piiriin nyt pääsevät myös aikuistuvat nuoret koska tutkimusten mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista hyvin moni on syrjäytymisvaarassa ja ja meidän täytyy löytää niitä keinoja joilla tätä syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä nämä huostaanotetut nuoret tarvitsevat erityistä tukea jotta he pääsevät tämmöisen itsenäisen hyvän elämän alkuun heillä ei ole muita omaisia jotka voivat tämmöistä normaalia tukea heille tarjota joten silloin on yhteiskunnan tehtävä tätä tukea antaa nämä tukitoimenpiteet voivat olla sitä että nuori saa esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ihan arjessa selviytymiseen tai sitten opintojen ja työllistymisen tukea

on toki niin että että varmasti tämä uudistus tuo myös kustannuksia kuntaliiton arvion mukaan tästä voisi seurata jopa noin viidenkymmenen miljoonan euron kustannukset ja on tärkeätä että jatkossa nämä ihan ehdottomasti kunnille korvataan on syytä koko ajan pitää mielessä se että

jos päästään ajoissa ennaltaehkäisemään näitten nuorten elämässä muuten myöhemmin esiin nousevia ongelmia ja haasteita täällä käytiin aikaisemmin hyvää keskustelua siitä että jälkihuollon kehittämistä tarvitaan myös monella tavalla lisää ja ja jatkossa jää nähtäväksi mitkä ovat tämmöisen työryhmän toimenpide ehdotukset siihen mitkä toimenpiteet voisivat olla hyviä ottaa käyttöön nostettiin esiin huolta myös näistä väliinputoajista jotka tämän lain myötä myötä eivät eivät jälkihuollon piiriin kuulu koska tämä ei ole takautuvasti heidän osaltaan voimassa on tärkeää koko ajan muistuttaa siitä että kunnilla myös on mahdollisuus edelleenkin ohjata heitä tämmöisten toimenpiteitten piiriin siitä huolimatta ettei siihen ole lakisääteistä velvoitetta varmaan kunnissa kunnissa luottamustoimessa olevat valtuutetut ja muut huolehtivat että näin näin todellakin tapahtuu on ollut tosi hyvä että nostetaan esiin tämmöinen polttava kysymys koska koska se on yhteiskunnan vastuulla että meillä ei olisi nuoria jotka

toimenpiteistään riippumatta ovat joutuneet semmoiseen tilanteeseen että perhetaustan tai muun takia he ovat joutuneet huostaanotetuiksi ja siitä sitten seuraa haasteita nyt sitten ollaan tarttumassa tähän

arvoisa rouva puhemies kuulimme päivällä ministerin laajan ja perusteellisen esittelyn kiitoksia hänelle siitä ja on käyty myös vilkasta keskustelua asian tiimoilta taustalla on tämä viime vaalikauden alanko kahiluodon aloitteesta tehty lainmuutos joka on erittäin perusteltu jälkihuollon kehittäminen lastensuojelussa palvelee nuoriamme sillä ehkäistään syrjäytymistä tehtävämme on aina pitää kaikki mukana lakimuutos helpottaa haastavista oloista ponnistavan nuoren matkaa kohti aikuisuutta ja vastuunottoa toki niin kuin kuulimme lastensuojelua tulee katsoa kokonaisuutena myöskin sivistysvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoiden kertomaa siitä että nuorten rajoittaminen on vähintäänkin ymmärretty väärin joissakin toimipisteissä tarvitaan laintulkinnan selkeyttämistä ja ainakin sen läpikäymistä ja kouluttamista jotta ei mennä liian pitkälle vietyihin ratkaisuihin edustaja mäkisalo ropponen nosti esille myös perheitten tukemisen päivällä oli puhetta puolisoitten välisen suhteen tukemisesta perheitten eheyden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta ne ovat kaikki tärkeitä asioita sillä lapsia ja nuoria on pystyttävä auttamaan ajoissa lasten hyvinvointi nuorten hyvinvointi ja perheitten hyvinvointi ovat meille ja kuuluvat yhteen meidän tulee parantaa ennalta ehkäisevää tukea perheet tarvitsevat aivan konkreettista kotiapua ja tarvitsemme vanhanajan kodinhoitajat takaisin lasten ja perheiden palvelut kannattaa koota yhden katon alle perhekeskuksiin tai millä millä nimellä sitä halutaan kutsua samalle luukulle luukulle jossa eri alojen asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja palvelut ja tuki ovat perheitten kätevästi saatavissa sekä ennalta ehkäisevä tuki korvaava ja korjaava tuki että jälkihoito kannattaa siis sijoittaa saman katon alle näin voimme tukea lapsia ja perheitä oikeaan aikaan